osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön yksitoista pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies minusta on hienoa ja tärkeää se että että tämä mietintö yksimielisesti on ympäristövaliokunnassa hyväksytty ja näin olemme vahvasti viemässä pariisin ilmastosopimusta myös suomen osalta eteenpäin yhtä tärkeää on kuitenkin se että että yhdessä veisimme suomesta sen viestin että että voimme tehdä niitä ilmastotekoja voimme käyttää metsiämme kestävästi ja kun hoidamme metsiämme metsien kasvun jatkumaan kuten viime vuosinakin siksi vetoaisin eduskuntaan että että esimerkiksi lulucfssä ottaisimme kaikki yhteisesti luonnontieteen perusteeksi sille miltä pohjalta politiikkaa teemme emmekä katsoisi minkään muiden silmälasien läpi näitä asioita elikkä kun viemme tätä ilmastonmuutosasiaa eteenpäin ja ja määrittelemme kriteereitä olisi tärkeää että myös tässä asiassa olisimme yhtenä rintamana

nyt kun ympäristövaliokuntakin vuolaasti kiittelee tätä pariisin ilmastosopimusta ja toteaa sen olevan historiallinen niin haluan lausua yleisen varoituksen tästä monia koskettavasta kunnianhimosta ja suunnan näyttämisestä mitä tulee ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja pienen velkaantuvan hyvinvoinnista ja työpaikoista taistelevan suomen asemaan siinä tänään helsingin sanomat kirjoitti pääkirjoituksessaan että metsistä voi tulla suomelle päästöjä minua tämä huolestuttaa aivan tavattomasti hallitus aivan oikein kaavailee ainoan merkittävän resurssimme metsän voimakasta lisähyödyntämistä jokaiselle suomessa asuvalle on päivänselvää että metsä on hiilinielu mutta jos komission nieluja koskevat laskentatavat toteutuvat niin metsistä voi tulla suomelle rasite ja laskennallinen päästölähde eihän tämä näin voi mennä arvoisa puhemies toivon hallitukselle ja vastaavalle ministerille erityistä tarkkuutta tässä toivottoman tuntuisessa taistelussa brysselin byrokraattien järjettömyyttä vastaan jotka näemmä yrittävät muuttaa hiilinielunkin päästölähteeksi ei voi olla niin että huonon ja vihreän lobbauksen takia suomalainen joutuu taas maksumieheksi

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan

myös monet muut kansainvälisen ilmastopolitiikan kannalta keskeiset valtiot kuten kanada brasilia ja intia ovat sitoutuneet sopimukseen yhdysvallat ei ole ratifioinut kioton pöytäkirjaa eikä ole osallistunut sen ensimmäisen ja toisen velvoitekauden päästövähennyssitoumusten täyttämiseen ja se onkin nyt ensimmäistä kertaa mukana näissä päästövähennystoimissa suuren ja mahtavan venäjän nimi listoilta edelleen puuttuu hallituksen esityksen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyntä pariisin sopimukselle sen ei pitäisi olla vaikeaa koska eduskunnassa näyttäisi olevan yhteisymmärrys sen tarpeellisuudesta pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle celsiusasteessa ja pyrkiä rajoittamaan keskilämpötilan nousu yhteen pilkku celsiusasteeseen suhteessa esiteolliseen esiteolliseen aikaan olen kuullut myös väitteitä joidenka mukaan maapallon ilmasto ei tutkimusten mukaan olisi keskimäärin noussut yhdeksääntoista vuoteen vaikka hiilidioksidin määrä on kasvanut mutta sopimuksella pyritään vahvistamaan sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä suuntaamaan rahoitusvirrat kohti vähäpäästöistä kehitystä jos katsomme suomen ilmaston tilannetta ja sitä miten se on muuttunut vuosikymmenien aikana niin ainakin talvet ovat lämmenneet mutta kesät eivät välttämättä ole enää lämpöisiä muualla maailmassa merenpinta on noussut ja tulvat ovat pahentuneet ja se uhkaa matalia saarivaltioita on myös enemmän trooppisia myrskyjä ja kuivuutta sekä maapallon jäätiköiden pelätään sulavan napajäätiköiden ja grönlannin on arvioitu sulavan mutta siinä menee todennäköisesti vielä kymmeniätuhansia vuosia afrikassa ja aasiassa uhkaa vesipula nälänhädän lisäksi ja voi hyvin ajatella että tästä johtuu osaltaan sieltä tuleva pakolaisvirta jolle ei näy loppua voikin hyvin ajatella että onko näihin maihin viety kehitysapu mennyt oikeisiin kohteisiin ja asioihin suomessa saattaa kasvukausi pidentyä mikä on mielestäni vain hyvä asia ehkä saamme tulevaisuudessa kaksi satoa vuodessa ilmaston lämmetessä ja kiintojään sulaessa luoteis ja koillisväylän avautuminen herättää suuria toiveita myös merireittien

lyhentymisestä esimerkiksi aasian ja euroopan välillä luoteisväylä on hyvä esimerkki merialueesta jossa jääolot ja matalat vedet häiritsevät merenkulkijoita jos luoteisväylä saataisiin kunnolla avattua se lyhentäisi merimatkaa esimerkiksi shanghaista rotterdamiin noin kaksituhattakaksisataa merimailia panaman kanavan kautta kulkuun verrattuna viime vuonna luoteisväylän kautta kulki vain kolmetoista alusta samanlaista voisi odottaa koillisväylän suhteen on arvioitu että esimerkiksi kiinan ulkomaankaupasta kulkisi koillisväylää pitkin jo vuonna kaksituhattakaksikymmentä viime vuonna koillisväylää kulki kahdeksantoista alusta ihan vertailun vuoksi totean että samaan aikaan panaman kanavan kautta kulki lähes neljätoistatuhatta ja suezin kanavan kautta lähes kahdeksantoistatuhatta alusta tästä voikin tehdä johtopäätöksen että varustamot satsaavat merireittien luotettavuuteen ja turvallisuuteen joten ne eivät innostu reiteistä jotka ovat käytössä vain osan vuotta jääolosuhteista johtuen arktisten alueiden vakuutusmaksut ovat myös sata prosenttia korkeammat kuin muualla jolloin kustannussäästöt luoteis ja koillisväylien käyttämisestä valuvat korkeisiin vakuutusmaksuihin selvää on joka tapauksessa että jäiden sulaminen lisää arktisten alueiden vesien käyttöä energia ja raaka ainealoilla viime vuosina monet yritykset ovat investoineet miljardeja alaskan öljynporausoikeuksiin arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä kerrotaan taloudellisista vaikutuksista suomeen hyvin vähän arviot vaikutuksista suomeen on tehty eun päästövähennystavoitteiden mukaisten toimenpiteiden ja kansallisesti valittavien toimien yhteydessä pariisin sopimus velvoittaa teollisuusmaita jatkamaan kehitysmaiden ilmastotoimien tukemista ja antamaan siitä tietoja itse sopimuksessa en huomannut sanottavan mitään ilmastorahoituksen tasosta pariisin sopimus on niin sanottu sekasopimus joka sisältää sekä eun että sen jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluvia määräyksiä mielestäni tämä taakanjako eli kolmenkymmenenyhdeksän prosentin päästötavoite on liian korkea suomen on voitava jatkossakin itse päättää metsä ja energiapolitiikastaan emme saa sitoutua sellaisiin sopimuksiin jotka heikentävät edelleen maamme taloutta ja työllisyyttä se ei ole suomen

se suomen etu että energiatehokasta teollisuutta lakkautetaan suomesta ja siirretään aasiaan vapaamman saastuttamisen alueille mielestäni ei toivon kuitenkin että kaikki maat myös suuri ja mahtava venäjä sitoutuvat tähän pariisin sopimukseen ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti sen pitää olla jokaisen maan ja kansan tahto mikäli todella halutaan parantaa ilmastonmuutosta

puhemies esittelin viime perjantain täysistunnossa ympäristövaliokunnan yksimielisen mietinnön enkä rupea nyt sitä puheenvuoroa tässä toistamaan tuon vain nyt tässäkin kokouksessa esille sen että valiokunta näkee ilmastonmuutoksen hillintätoimet suomen kannalta myönteisenä mahdollisuutena ja tuo esille sen että ympäristöteknologia cleantech on jo kasvanut merkittävän kokoiseksi teollisuudenalaksi suomessa ja tämän alan kysyntä maailmassa kasvaa se tarjoaa suomelle hyvän tilaisuuden ja tätä kehitystä pariisin sopimus myös osaltaan vauhdittaa ympäristövaliokunta tuo esille myöskin sen että sitran tekemän selvityksen mukaan suomen ja eun päästövähennystahdin itse asiassa pitäisi olla nopeampi kuin se tahti mihin eu tähän mennessä on vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä sitoutunut sitran mukaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä eun päästövähennystavoitteen tulisi olla suuruusluokkaa kuusikymmentä prosenttia vähennystä eikä neljäkymmentä prosenttia niin kuin eussa on hyväksytty jotta koko päästövähennysurakka tehtäisiin taloudellisesti fiksuimmalla tavalla miten suuri on tämä pariisin sopimuksen myötämieli maailmassa kuvaa se että viime viikon lopulla pariisin sopimuksen ratifioineita maita oli kahdeksankymmentäyksi tänään niitä on jo kahdeksankymmentäviisi

arvoisa rouva puhemies on arvokasta että saadaan tämä pariisin sopimus käsiteltyä yksimielisessä hengessä se on hyvä asia mutta se mihin haluaisin kiinnittää erikoista huomiota on se miten sitä sitten täytäntöön pannaan elikkä erilaisten erilaisten sääntöjen ja lakien ja

menossa siihen suuntaan miltä tällä hetkellä näyttää niin tällaiset pitää pystyä välttämään koska suomalainen energiantuotanto on yksi maailman puhtaimpia ellei puhtain ja kaiken kaiken kukkuraksi vielä käytämme omia raaka aineitamme emmekä kuljeta niitä pitkiä matkoja ulkomailta laivalla tai junalla tai jollakin muulla keinolla elikkä meidän suomalaisten energiantuotanto on meidän ei tarvitse kenenkään edessä hävetä sitä kun ministeri kimmo tiilikainen on paikalla tässä niin käytän tilaisuutta hyväkseni ja kysyn onko näissä suomen kannalta tärkeissä asioissa kuten uusiutuvan energian kestävyyskriteeriä koskien samoin näitä voimalaitoskysymyksiä koskien meillä sellainen edunvalvonta euroopan unionin komissiossa yleensä euroopan unionin tasolla että meille ei tule tällaisia yllättäviä pommeja joista voisi langeta satojen miljoonien kustannukset kotimaisilla uusiutuvilla raaka aineilla käyville voimaloille tämähän on ennenkuulumatonta jos näin käy onko meillä siellä edunvalvontaa ruotsalaiset tässä osaavat tämän homman kiitettävän hyvin meidän suomalaisten olisi syytä mennä tässä asiassa pikkuisen kurssia käymään tuonne länsinaapuriin mutta kysyn tiilikaiselta onko tämä edunvalvonta meillä

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on useaan kertaan puhuttu cleantech alan mahdollisuuksista suomessa tämän pariisin sopimuksen seurauksena puhutaan myös siitä että fossiilisista uusiutuvaan tulee ohjautumaan kuudentoistatuhannen miljardin euron rahavirrat ja investointien huippu tulee olemaan vuonna kaksituhattakolmekymmentä tämä tarkoittaa tietenkin sitä että nyt on aika innovoida ja kehittää ratkaisuja jotta ne ovat valmiina sitten neljäntoista vuoden kuluttua harvardin yliopiston michael porter on on tutkimuksissaan selvittänyt sitä millä tavalla tämmöinen kiristyvä ympäristöohjaus vaikuttaakaan yritysten ja valtion toimintaan ja selvityksessä on tullut tuloksena se että kiristyvä ympäristöohjaus johtaa yritysten voittojen kasvuun uusien innovaatioiden ja edelläkävijyyden tuomien etujen myötä tässä meidän ilman muuta tulee olla mukana nyt kun meillä on hieno tilaisuus kun ministeri tiilikainen on täällä paikalla ja vielä häntä kiitän pariisin sopimuksen sopimuksen erinomaisesta läpiviennistä niin kysyisinkin pohjoismaiden yhteisestä roolista millaisia yhteisiä toimia ja millainen tahtotila pohjoismailla on tuolla marrakechin neuvotteluissa ja yleensä energia ja ilmastoaloilla meillähän on esimerkiksi pohjoismaiden neuvostossa valmistunut raportti jossa olemme yhteisesti toivoneet läpinäkyvyyden ja laskettavuuden juuri näissä laskentakehikoissa toteutuvan kehitysmaiden toimintaedellytysten valmiuksien kehittämistä yhdessä biomassan yhteisiä tavoitteita ja sitten yhteisten sähkömarkkinoiden edelleen parantamista
ennen ministeriä vielä edustaja siren
arvoisa puhemies haasteita tästä maailmasta ei puutu mutta ilmastonmuutos on ehdottomasti aikamme suurin haaste siinä mielessä tämä pariisin sopimus sopimus on on positiivinen asia ja iso mahdollisuus sen merkittävyydestä voidaan tietenkin olla montaa mieltä mutta joka tapauksessa tapauksessa nyt ensimmäistä kertaa maailmalla vaikuttaa olevan jonkinlainen yhteinen visio siitä millä tavalla tähän valtavaan haasteeseen vastataan positiivista tietenkin on että tämä ratifiointikynnys ylittyi näinkin nopeasti keskeistä on että tämä seuranta on mukana sopimuksessa haluaisin korostaa niin kuin valiokuntakin nimenomaan näitä positiivisia puolia mitä tässä aikaisemmatkin puhujat ovat nostaneet esille nämä tiukat päästövähennystavoitteet edistävät teknologian syntyä ja ja luovat kotimarkkinoita mikä on on tärkeää että päästään myöskin sinne maailmanmarkkinoille cleantech on yksi meidän kärkialoista ja me olemme siinä kärkimaita ja tämä on yksi maailmalla vahvasti kasvava ala lopuksi muistuttaisin siitä että jotta tähän alle kahteen asteen tavoitteeseen voidaan päästä niin kunnianhimon tason on oltava korkea ja vielä jopa korkeampi kuin mistä nyt puhutaan suomella on hyvät edellytykset kunnianhimoisempiin päästötavoitteisiin ja ministeriltä voisin vielä tässä yhteydessä kysyä miten hän hän näkee suomen mahdollisuudet vieläkin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin päästöjen vähentämiseksi
seuraavaksi ministeri tiilikainen kolme minuuttia

arvoisa puhemies kiitän ensinnäkin eduskuntaa sen ympäristövaliokuntaa ja asiaa käsitelleitä muita valiokuntia yksimielisestä mietinnöstä se antaa hyvän selkänojan ja tuen eteenpäin pariisin sopimus oli käännekohta kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa koska käytännössä kaikki kynnelle kykenevät maat sen hyväksyivät tuskin kukaan silloin vajaa vuosi sitten uskoi että se voisi näin nopeasti myös tulla ratifioitua mutta onneksi kiina ja yhdysvallat suurimpina päästäjinä ja saastuttajina halusivat olla tässä tiiviisti mukana itse asiassa se olikin eu jolle tuli nyt sitten vähän kiire ja hoppu että sopimus ei luiskahda voimaan vahingossa ennen kuin eu on sen ehtinyt ratifioida jolloin eulla ei olisi vielä välttämättä puhevaltaa seuraavassa ilmastokokouksessa no nyt todellakin runsaat kahdeksankymmentä maata on ratifioinnin vienyt läpi ja se kattaa yli kuusikymmentä prosenttia maailman päästöistä sopimus siis tulee voimaan tässä edustajat esittivät lukuisia hyviä näkökulmia otan tämän cleantech näkökulman seuraavaksi käsittelyyn meillä on kauan puhuttu puhtaan teknologian mahdollisuuksista hallitus asettaa tavoitteen suomelle olla biotalouden kiertotalouden puhtaitten ratkaisuitten edelläkävijämaa oikeastaan tuo pariisin sopimus tarkoittaa sitä että meillä on nyt vuosikymmeniksi eteenpäin hyvin vakaa ja ennustettava toimintaympäristö jossa korostuu uusiutuva energia energiatehokkuus vähäpäästöinen tekniikka niin teollisuudessa kuin energiantuotannossakin ja ylipäänsä tällainen puhtaan teknologian markkina on aivan uudenlaisien mahdollisuuksien edessä kilpailu saralla on kovaa mutta suomalaisilla on halutessaan siinä kisassa mahdollisuudet pärjätä ja toivon että se käytetään täysimääräisesti hyväksi metsät nousivat joittenkin edustajien puheenvuoroissa esille itse asiassa pariisin sopimuksessa mitä nyt ratifioidaan metsät on otettu erittäin hyvin huomioon uskallan sen sanoa sen takia että satuin itse olemaan siinä neuvottelevassa työryhmässä joka nuo metsäkysymykset viimein hyväksyi tärkeä asia on se että pariisin sopimus ei puhu pelkästään päästöjen vähentämisestä vaan se tunnistaa nielujen merkityksen muun muassa metsien merkityksen tavoitteena on että päästöt ja nielut ovat tasapainossa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla eli kolmenkymmenenviiden vuoden kuluttua

vuotta koskevassa ilmastopaketissa tämä ei näy mitenkään vaan eun paketti on vielä ikään kuin sitä kioton aikaista maailmaa ja tämä on ilman muuta tärkein suomen vaikuttamispyrkimys saada tämä metsien käsittely sillä tavoin että myös eussa alkaa tulla kannusteita metsien hyvään hoitoon ja myös nielujen kasvattamiseen sitä kautta arvoisa puhemies tässä oli lukuisia kysymyksiä joihin toivon mukaan ehdin vielä vastata
toisen puheenvuoron kyllä

arvoisa puhemies oli hyödyllistä kuulla ministeri tiilikaisen puheenvuoro todella niin kuin edustaja kosonen täällä pitää kiittää siitä työstä mitä tiilikainen teki pariisissa osana eun eun neuvottelukuntaa ja myöskin tämän koko koko ilmastonmuutoksen torjunnan kokonaisuudesta täällä kotimaassa oikeastaan mieli tekisi kysyä vaikka tässä ollaan yksimielisiä mihin me oikein tarvitsemme vihreitä vihreitä kun meillä ministeri tiilikainen

reaalista vihreyttä niin oivallisella tavalla mutta todellakin tämä on iso kysymys ja on todella vaara se että tämä ilmastonmuutos alkaa ruokkia itseään enemmän sen takia tässä varmasti tarvitaan vielä lisääkin toimia ja kansainvälistä yhteistyötä tulevaisuudessa todella pitäisi lähteä siitä että saastuttaja aina maksaa ja riittävästi toteuta mutta totta kai suomen pitää hyödyntää nämä omat mahdollisuudet cleantechissä niin kuin tässä todettiin ja se vaatii todellakin hallituksen kärkihankkeena vahvoja ponnisteluja

arvoisa puhemies liikenne on yksi suurimmista päästöjen lähteistä kuten todettu tarvitaan nopeita ratkaisuja päästöjen rajoittamiseen jolloin myös parempien polttoaineiden kysyntä lisääntyy meidän suomalaisten iloksi ja hyödyksi neste pystyy vähentämään kuljetusliikenteen päästöjä teollisessa mittakaavassa uusiutuvilla nexbtl polttoaineilla näillä polttoaineilla voidaan suoraan korvata tavanomaisia polttoaineita erittäin positiivista kehitystä ilmastoasioissa on tapahtunutkin jo sillä monien suuryritysten ydinstrategioissa on hiilijalanjäljen hallinta ja hiilidioksidipäästöt ovatkin tärkeä liiketoiminnan arviointiperuste arvoisa puhemies markkinoilla tarvitaan myös parempia ja puhtaampia fossiilisia polttoaineita joista esimerkkinä vähärikkiset laivapolttoaineet näidenkin polttoaineiden osalta on polttoaineiden alalla suomalaisella nesteellä pitkä ja hyvä historia arvoisa puhemies itse kuulun nesteen neuvottelukuntaan ja sen sen vuoksi osaan kertoa näitä hyviä esimerkkejä sieltä heillä on myöskin jätteiden ja tähteiden uudelleenkäsittelystä erilaista osaamista esimerkiksi biomuovia joka sitoo hiiltä itseensä

joissa tähän sopimukseen valettiin viimeisen viiden vuoden aikana pohjaa ja olen saanut kiittävää palautetta myös ministeri tiilikaisen osuudesta pariisissa mutta tämä on nyt se kehikko jolla lähdetään päästöjä vähentämään ja johon kaikki maat ovat sitoutuneet me olemme saaneet mukaan kaikki maailman maat ei enää mietitä teollisuusmaiden ja kehitysmaiden roolia erikseen vaan kaikki yhdessä pyrkivät ottamaan käyttöön puhdasta teknologiaa ja vähentämään päästöjään hyppäämään hiili hiili intensiivisen vaiheen yli mutta me tiedämme myös sen että ne sitoumukset joita pariisissa on yhdessä annettu eivät vielä riitä siihen että ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajoittaa edes kahteen asteeseen puhumattakaan tavoitteena olevasta yhdestä pilkku viidestä asteesta

ja kiristämään näitä päästövähennystavoitteita eli suunta on se että eun kaksituhattakolmekymmentä tavoite itsessään on pohja ja sitä olisi syytä kiristää niin kuin jo edustaja satu hassi toi esille miten suomi on varautunut nyt oikeasti panemaan toimeen näitä päätöksiä ja tunnistamaan sen että kaikki asiantuntijatieto sanoo että kannattaisi ennakoivasti toteuttaa päästövähennystavoitteita etupainotteisesti ja huomioida jo

lähteä hitaasti jälkijunassa koska silloin meidän teollisuus ja teknologiakehitys ei olisi se joka ensimmäisenä ottaa puhtaita ratkaisuja käyttöön ja pääsee viemään niitä maailmalle vaan me olisimme konservatiivisia sopeutujia tässä muut maat tekevät tällä hetkellä todella paljon minun kysymykseni ministeri

käyttöön nyt eikä vain puhuta

arvoisa puhemies on kyllä tärkeää korostaa sitä miten iso askel globaalisti on otettu kun tällä hetkellä ne jotka esittävät että ikään kuin mitään ei tapahtuisi ovat kovin selitysvelvollisia

joutuvat joutuvat selittämään sen miten he tähän ilmastonmuutokseen suhtautuvat eli on selvää mainstreamiä se että että meidän on ryhdyttävä mieluummin nopeasti kuin myöhemmin toimiin myös ympäristövaliokunta toteaa että suomella on hyvät edellytykset nykyistä kunnianhimoisempien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen töitä kuitenkin pitää tässäkin suhteessa edelleen tehdä vaikkakin toisaalta jo on todettu että esimerkiksi uusiutuvien energioiden osalta meillä on jo kaikki valttikortit kädessä kysymys on siitä miten näitä otetaan käyttöön

mitkä siinä ovat

päästään ja se että niin usea maa siihen on sitoutunut on on äärimmäisen tärkeätä meillä suomessa toimitaan esimerkillisesti meillä meillä yleensä halutaan tehdä kaikki etupainotteisesti meillä on metsissä valtava voimavara sekä sen suhteen että me pystymme niitä taloudellisesti hyödyntämään että myös hiilinielujen näkökulmasta edustaja niinistö nosti minun mielestäni äärimmäisen olennaisen asian esiin kivihiilivuorien purkamisen tästä maasta kysyisinkin ministeriltä millä toimenpiteillä me voisimme nopeuttaa kivihiilen käytön vähentämistä suomessa ja korvata sen kotimaisella energialla metsähakkeella ja sen tukipolttoaineella turpeella joka myös työllistää mutta on huomattavasti ympäristöystävällisempi tapa tuottaa energiaa kuin kivihiilivuoret mitä meillä täällä on rouva puhemies tämä sopimus on ratifioitu ratifioitu nyt yli kahdeksassakymmenessä maassa ja on hyvä että kiina ja yhdysvallat ovat siinä siinä mukana mutta huoli tietysti näitten jättien osalta on aina suuri tulevatko he toteuttamaan ne lupaukset mitkä ovat antaneet tässä pieni suomi esimerkillisesti toimii mutta toimivatko isot kysyisinkin vielä tästä kuinka tätä vaikutusarviointia aiotaan nyt sitten tulevaisuudessa tehdä että kaikki ketkä nyt ovat sopimuksen

arvoisa rouva puhemies pariisin sopimus on todella tärkeä asia yhteiskunnallemme ja on erittäin hyvä että täällä eduskunnassakin siitä vallitsee näin laaja yksimielisyys että suomi on tässä mukana suomi on aina myös hoitanut ja vastuullisesti oman osuutensa niissä sopimuksissa joissa suomi on mukana niin varmasti myöskin tässä pariisin sopimuksessa toivottavasti myös muut sopimuksen allekirjoittaneet ne yli kahdeksankymmentä maata ovat siinä todella sitoutuneita kun allekirjoittavat sen kaiken kaikkiaan vasta tosiasiassa konkreettiset toimenpiteet tulevina vuosina osoittavat miten kaikki sopijamaat sitten tähän sopimukseen suhtautuvat täällä salissa on puhuttu paljon siitä että suomen metsät ovat hiilinielu ne ovat todellakin hiilinielu ja myöskin suomelle suuri mahdollisuus tulevaisuudessa suomessa on yleensäkin hoidettu metsiä nimenomaan kestävällä tavalla ja varmasti niin myös tulevaisuudessa pariisin sopimus on myös suuri mahdollisuus suomelle ja suomalaisille yrityksille tuotekehitykselle cleantechille niin kuin täälläkin on jo tullut esille

uusiutuvan energian varaan rakentuva tulevaisuus on tämän päivän teknologialla todellakin mahdollista jo nyt ja tulevaisuudessa kun täällä on puhuttu eri energiamuodoista niin itse haluaisin nostaa myöskin aurinkoenergian ja sen mahdollisuuden tulevaisuudessa se on myöskin suomelle iso mahdollisuus vaikka me olemmekin täällä pohjoisessa mutta siinä se miten saadaan sähköä varastoitua on se iso haaste kaiken kaikkiaan koska ympäristöministeri on täällä paikalla haluan kysyä miten te itse näette minkälainen mahdollisuus tässä pariisin sopimuksessa on suomalaisille yrityksille tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies on tärkeää että kaikki sopimusmaat toteuttavat ja tekevät niitä asioita sovittu muuten muuten siinä ei ole mitään järkeä on totta kai hyvä aina että osa tekee mutta kyllä jos me maapalloa kokonaisuudessaan ajattelemme kaikkien tulee tehdä sanoisin vielä tuosta hiilinielusta sen verran että kävin metsäakatemian ja siellä oli ministeri tiilikainen pitämässä meille avauspuheenvuoroa tästä hiilinielusta ja sain itse hyvää koulutusta ja suosittelen kaikille tätä metsäakatemiaa koska ainakin minulla avautuivat silmät tästä metsätaloudesta ja hiilinielusta ihan eri lailla kun sai kerrankin oikein keskittyä siihen eikä ole sitten ihan vain lööppien varassa mutta haluaisin muistuttaa sellaisesta asiasta joka liittyy tähän kokonaisuutena elikkä maapallon väestön räjähdysmäisestä kasvusta ja sitä kautta tulevasta ylikulutuksesta meillä oli kahdeksas kahdeksatta tänä vuonna maailman ylikulutuspäivä se oli taas viikkoa aikaisemmin kuin edellisenä vuonna kun katselin tässä maailman maailman luonnonsäätiön wwfn sivuja niin me kulutamme tällä hetkellä yhden pilkku kuuden maapallon verran luonnonvaroja jatkuvasti kun jossakin yhteydessä kovasti keskusteltiin ja oli trendikästä puhua myös tästä väestönkasvusta että jos se kasvaa niin me tarvitsemme tietysti lisää elintarvikkeita ja tuotteita niin onko tästä miten miten syvällisesti keskusteltu en enää ole huomannut siitä kauheasti keskustelua se tuntuu semmoiselta ehkä vähän kiusalliseltakin joskus aiheena ja ymmärränkin sen sinänsä mutta jos ajatellaan esimerkiksi niin että jos ihmisiä on todella paljon niin tarvitaan elintarvikkeita ja täällä wwfn sivuilla on myös tästä että vähintään seitsemänkymmentä prosenttia maailman maatalousmaasta käytetään eläinperäisen ruuan tuotantoon ja esimerkiksi amazonin sademetsässä lihakarjan ja rehun viljelymaan leviäminen ovat keskeisiä syitä metsien häviämiseen haluaisin kuulla vähän ministerin ajatuksia tästä mitä tälle asialle voitaisiin tehdä
ja vielä ennen ministeriä edustaja pirttilahti
arvoisa rouva puhemies pariisin sopimus on hyvä ja olisi nyt hyvä että saadaan se mahdollisimman kattavaksi ja saataisiin kaikki maat siihen mukaan tietenkin yhdyn tässä kiitoksiin ministerille ja myös sitten valiokunnalle tästä nopeasti ja hyvin valmistellusta lausunnosta mutta kuitenkin maailma on valitettavasti vielä hyvin fossiilinen öljy kaasu ja kivihiili muodostavat noin seitsemänkymmentäkahdeksan prosenttia tällä hetkellä koko maailman energiavarannoista ja käytöstä ja meillä uusiutuvien osuus on vain yhdeksäntoista on arvioitu että kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattakolmekymmentäviisi kaasun öljyn ja kivihiilen osuus kasvaa vielä kaksikymmentätuhatta terawattituntia vuodessa

siis kaikki maat mukaan ja siinä miten me saamme vähemmän vähemmän fossiiliseksi tämän maailman on kovin paljon tehtävää mutta onko se eun suunta nyt tällä hetkellä sitten oikein ja onko se reilua esimerkiksi taakanjaossakin me annamme paljon helpommat ja huokeammat mahdollisuudet esimerkiksi puolassa tuprutella kivihiiltä ei voi pelkästään katsoa että se on valtion köyhyydestä kiinni koska siellä on myös kansainvälisiä yhtiöitä eli pitäisi myös velvoittaa näitä kansainvälisiä toimijoitakin yhtä lailla toinen mikä ei tällä hetkellä tunnu kovin reilulta on juuri edustaja savolan esiin ottama turve mutta myös meidän hakkeen hiukkaspäästöjen osuus eli kivihiilelle hiukkaspäästöjen pudotus on noin kymmenen prosenttia ja tämän jälkeen tämän jälkeen sitten näillä meidän kotimaisilla mennään puoleen siinä eli onko reilua sitten tehdä tämän suuntaista ilmastosopimusta ja vääntöä näkisin että tässä jos vielä otetaan vaikka päästökauppakompensaatiokin lisäksi sen pitäisi olla yhtäläinen kaikille ja tehdä mahdollisimman paljon euroopan sisällä kilpailurajoja ja olla jopa mielestäni vielä enemmänkin maailmanlaajuinen

kiitos arvoisa puhemies edustaja niinistö kysyi miten suomi on ennakoinut tulevia sopimustiukennuksia onko meillä kunnianhimoisia tavoitteita on hallitusneuvotteluissa listasimme tavoitteet nostaa uusiutuvan energian osuus yli viiteenkymmeneen prosenttiin päästä eroon kivihiilestä puolittaa tuontiöljyn käyttö ensi vuosikymmenen aikana ja ja nämä toimenpiteet ja tavoitteet konkretisoidaan ilmasto ja energiastrategiassa ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa tulevan talven aikana ja huomautettakoon tästä etupainotteisesta linjasta että tämä hallitus päätti nopeuttaa vuoden kaksituhattakaksikymmentä tavoitteiden toimeenpanoa niin että ne saavutetaan jo tällä vaalikaudella

edustaja niinistö vanhasen hallitus hyväksyi eun kaksituhattakaksikymmentä ilmastopaketin siinä välissä tekin ehditte olla hallituksessa tiukentamatta noita tavoitteita grammallakaan tämä hallitus sipilän hallitus tiukensi suomen kaksituhattakaksikymmentä tavoitteita aikatauluttaen ne aikaisempaan olen erittäin ylpeä tästä työstä mitä nykyhallitus tekee tässä moni kysyi miten voidaan varmistaa että kaikki maat toimivat pariisin sopimuksessa juuri tuo läpinäkyvyys laskentasääntöjen ja seurannan osalta on tärkeä juttu aiemmissa sopimuksissa velvoitteet ovat yleensä koskeneet teollisuusmaita ja köyhemmät maat ovat olleet saajien puolella nyt tämä jyrkkä kahtiajako on rikottu ja myös tässä päästöjen vähentämisessä raportoinnissa seurannassa läpinäkyvyydessä siirrytään kohti yhdenvertaisempaa järjestelmää ja se on tärkeää toimeenpanon uskottavuuden kannalta mitä tulee tähän maailman ylikulutuspäivään minkä edustaja meri otti esille että yksi pilkku kuusi kertaa luonnonvarat on käytetty itse asiassa siinäkin on pääosin kyse juuri fossiilisen energian suunnattoman suuresta osuudesta maailmassa se on se merkittävin komponentti siellä ylikulutuksen tekijöiden joukossa ja juuri siitä eroon pääsemistä koko tämä eduskunta varmasti toivoo ja vaatii tähän liittyy sitten myös edustaja pirttilahden nostama kysymys eun sisäisestä päätöksenteosta onneksi meillä on päästökauppa joka on keskeinen päästöjen vähentämiseen ohjaava tekijä ja siinä pelisäännöt ovat täsmälleen samat puolassa suomessa bulgariassa tai saksassa eli on yksi yhteinen päästökauppamarkkina joka koskee teollisuutta koskee energiantuotantoa sitten tämän päästökaupan ulkopuolisten päästöjen vähentämisessä tulivat nämä kansalliset tavoitteet mitkä eroavat sen mukaan kuinka rikas se jäsenmaa on siellä meillä on todellakin kunnianhimoiset tavoitteet ja täytyy jatkoneuvotteluissa varmistaa että noita joustomahdollisuuksia pystytään kustannustehokkuuden parantamiseksi käyttämään täysimääräisesti

anteeksi rouva puhemies joudun kohta poistumaan jos saan käyttää kolmekymmentä sekuntia

että raivataanko sademetsää laitumiksi olin viime viikolla vierailulla ecuadorissa ja perussa ja voin ilokseni kertoa että näissä molemmissa maissa tavoite on että noita aiemmin raivattuja laidunmaita aletaan itse asiassa mittavasti metsittää

pelkästään sitä että miten selviäisimme ja sopeutuisimme muuttuvaan ilmastoon kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies kiitän vielä kerran eduskuntaa yksimielisestä tuesta pariisin sopimukselle siinä miten eu taas toimeenpanee omaa lupaustaan varmasti meillä on vielä parannettavaa ja jäsenmaitten ja komission suuntaan väännettävää ja sitä teen eduskunnan tuella sen minkä pystyn kiitoksia

arvoisa puhemies edustaja tiilikainen on oikeassa siinä että hallitus laittoi ohjelmaansa sen että puoli vuotta etuajassa saavutetaan mutta hän jätti sanomatta sen että aikataulu oli sellainen että aiempien hallitusten toteuttaman politiikan ansiosta se oli joka tapauksessa jo toteutumassa te pistitte sen vain paperille eli se ei ollut päästövähennysten toteuttamisen vauhdittamista vaan sen toteamista ääneen että tältä näyttää

nyt ilmastonmuutoksen torjunta vaatii oikeasti konkreettisia toimia ei vain höpinöitä ja silloin puhutaan siitä mitä ne konkreettiset toimet ovat mitä tämä hallitus voisi tehdä te sanotte että te olette tekemässä kaksi eri ohjelmaa mutta te olette pian istuneet kaksi vuotta ja kauheasti ei ole vielä tapahtunut eli nyt tarvittaisiin konkreettisia päätöksiä liikenteen asumisen energiantuotannon päästöjen vähentämiseksi ja ajatus siitä että kaikki kotimaassa tuotettu energia olisi jotenkin puhdasta vain sen takia että se on suomen metsistä ei ole kestävä vaan tässä pitää kunnioittaa tiedettä ja pyrkiä ottamaan kaikkein kustannustehokkaimpia päästövähennysratkaisuja käyttöön nopeasti jotta me saamme myös niitä vientimarkkinoita suomalaisille yrityksille

arvoisa puhemies edustaja niinistö peräsi täällä aikatauluja ja minun mielestäni energiapolitiikan ja varsinkin mitkä energiapolitiikassa tehdään täytyy myös nauttia jonkunmoista yhteiskunnan investointisuojaa sellainen politiikka että jos joku tekee sadanviidenkymmenen miljoonan investoinnin niin me muutamme täällä eduskunnassa kolmen viiva neljän vuoden kuluttua

ei ole mahdollista koska jokainen tietää että nämä kaupungit jotka näitä vastapainevoimaloita ovat tehneet ovat tehneet sen siitä näkökulmasta ja siinä uskossa että tämä tämä polttoainehuolto toimii sitten vuosikymmenet tai vieläkin pitemmälle eteenpäin mitä tulee tähän varsinaiseen asiaan energiapolitiikassa niin pidän itse hyvänä sitä tilastokeskuksen tilastoa jossa kivihiilen käyttö on puolittunut kymmenessä vuodessa suomessa se on tietenkin sama mitä me täällä salissa puhumme minä ainakin itse luotan tilastokeskuksen tilastoihin mutta mikä on se kaikkein tärkein valitettavasti ministeri täältä kerkisi lähteä on se että tähän saakka suomi on pitänyt metsäpolitiikan omissa pariisin ilmastosopimus ilmastosopimus on hyvä mutta se nyt kuitenkin edellyttää että politiikka pysyy omissa

arvoisa rouva puhemies kuulostaa vähän siltä että happamia sanoi kettu pihlajanmarjoista vihreät ovat hallinneet kuntapolitiikkaa helsingissä ja täällä se politiikka on kivihiilenmustaa onneksi me pystyimme hallitusohjelmassa jo tekemään vahvoja linjauksia niin että että tiedetään että tämän suunnan täytyy nyt muuttua meillä on tavoite siitä että kaksituhattaviisikymmentä energiasta viisikymmentä prosenttia tulee uusiutuvasta ja autot liikkuvat neljäkymmentä prosenttisesti uusiutuvalla nämä ovat tavoitteita joihin se hallitus missä vihreät istuivat pystynyt tällaisiin tavoitteisiin ensi vuoden aikana tulee hallituksen esityksiä ja sitä ennen me käsittelemme yhdessä energia ja ja ilmastostrategiaa juuri kuten ministeri tiilikainen tuossa kertoi minä olen ylpeä näistä osioista hallitusohjelmassa samoin kuin olen ylpeä kiertotalouden osiosta sillä on myös iso merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa

arvoisa puhemies keskustalaisten kannattaa toivoa että vihreät voittavat kuntavaaleissa helsingissä entisestään jotta päästään eroon lopuistakin kivihiilivoimaloista koska vihreiden vihreiden työn tuloksena hanasaaren voimala päätettiin juuri tällä valtuustokaudella sulkea seuratkaa politiikkaa eli kaksituhattakaksikymmentäneljä mennessä vihreiden ajaman politiikan ansiosta helsinki investoi aurinkovoimaan tuulivoimaan ja uusiutuviin energiamuotoihin ja juuri tällaista tarvitaan me voimme tehdä helsingistä ja suomen suurista kaupungeista uusiutuvalle energialle näyteikkunoita joita tullaan kansainvälisesti tänne katsomaan tämä on se suunnanmuutos mikä suomen pitää tehdä ei riitä että puhutaan vain vaan meidän kunnat ja meidän kaupungit voivat olla suunnannäyttäjiä ottaa käyttöön kotimaisia ratkaisuja jotka ovat näyteikkunoita meidän yrityksille ja meidän viennille myös tähän mennessä kansainväliset vieraat ovat menneet ruotsiin katsomaan suomalaisten yritysten teknologiaa esimerkiksi västeråsiin jätteidenkierrätysteknologiaa koska meidän kunnat eivät ole investoineet tarpeeksi keskustalaiset hallitsevat monia suomen kuntia muuttakaa te politiikkaa siellä

arvoisa rouva puhemies ilokseni voin kertoa että valtaosa suomen kunnista lämpenee kotimaisella uusiutuvalla energialla ja siihen toivomme myöskin niiden kuntien lähtevän missä teillä vihreät on on sanansija päätöksenteossa jotta jotta nämä kunnat voisivat lämmetä tulevaisuudessakin uusiutuvalla ja jotta me saisimme entistä enemmän metsiämme hoidettua vetoan myös siihen että että kuunnellaan luonnonvarakeskuksen asiantuntijoita uskotaan luonnontiedettä itse asiassa on hyvin yksinkertaista pohtia ovatko metsät päästölähde vai vai sitovatko ne hiiltä kuvitellaan että siellä metsissä kaadettaisiin kaikki puut ja laitettaisiin asfaltti päälle ei ole päästöjä sen jälkeen mutta varmasti sen hiilensidontapaikan mikä mikä arvokas metsä meillä nykyään on eli kun toimimme niin että metsät kasvavat jatkossakin entistä enemmän niin

nyt on syytä erottaa kaksi asiaa toinen on sinänsä pariisin sopimuksen ratifiointi ja toinen on sitten se millä tavalla vauhditamme eussa ja suomessa sitä ilmastotyötä kuten perjantain keskustelussa totesin totesin hallitusta ja ministeri tiilikaista paitsi roolista pariisin sopimuksen neuvottelussa myöskin myötävaikuttamisesta sen nopeaan ratifiointiin mutta kuten ympäristövaliokunta toteaa pariisin sopimuksen itse ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden toteutumiseksi lämpenemisrajojen toteutumiseksi sekä suomen että eun päästövähennystavoitteita tulisi tiukentaa verrattuna tähän

älyverkkoteknologia jossa suomalaisilla osaajilla on erittäin hyvät mahdollisuudet kehittää sellaisia ratkaisuja mitä tarvitaan koko maailmassa kun koko maailma kasvavasti tulee tuottamaan sähkönsä uusiutuvalla energialla uusiutuvan energian investoinnit maailmassa ovat kasvaneet erittäin voimakasta vauhtia ja todennäköisesti juuri siitä johtuu että energiantuotantoon liittyvät päästöt globaalisti eivät ole pariin vuoteen kasvaneet emme tiedä onko tämä merkki siitä että ne ovat jo kääntymässä laskuun vai onko kysymyksessä vain tällainen tasanne mutta se on on kuitenkin erittäin myönteinen merkki lopuksi haluaisin edustaja merelle joka otti väestönkasvun esille tuoda sen että väestönkasvun rajoittamisen tärkein keino olisi taata mahdollisuus perheille siihen että ei tarvitsisi ei toivottuja lapsia synnyttää suomen kehitysyhteistyössähän seksuaali ja lisääntymisterveystyö joka juuri tähän tähtää on on ollut tärkeä ja siksi kehitysyhteistyörahatkin ovat

arvoisa puhemies edustaja niinistö täällä totesi että helsinki luopuu kivihiilestä ja niin ainakin itse olen lukenut ja tämä on hyvä asia mutta voisitteko edustaja niinistö tälle salille kertoa mitä helsingissä todellisuudessa tapahtuu onko minun käsitykseni oikea että helsinki luopuu vastapainevoimasta vastapainevoima tarkoittaa sitä että samalla kertaa tehdään lämpöä ja sähköä ja silloin hyötysuhde on ylivoimainen nyt minun käsitykseni mukaan helsinki ei enää rakenna vastapainevoimaloita se luopuu sähkökomponentista ja suomi menettää sähkötehoa kun meillä on tällä hetkellä jo vajetta parhailla pakkasilla yli kolmetuhatta megawattia niin tämä ongelma suomessa pahenee eli onko kysymyksessä energiapoliittinen osaoptimointi

käyttöä kyllä vähennetään ja siitä luovutaan mutta suomi menettää sähkötehoa toivoisin että vastaatte tähän energiapoliittiseen kysymykseen onko kolikolla kaksi puolta luovutteko te niistä vastapainevoimaloista jotka ovat suomessa ylivoimaisesti paras energiakeksintö ja ylivoimaisesti tehokkain tapa tuottaa sähköä varsinainen asia koskee metsäpolitiikkaa tähän saakka suomen tavoite on on ollut pitää metsäpolitiikka omissa käsissä valitettavasti ministeri kerkisi täältä lähteä olisin kysynyt onko suomen tavoite edelleen sama että pidetään metsäpolitiikka omissa käsissä ymmärrän pariisin sopimuksen ja niin kuin muutkin täällä kehun sitä niin pitää toimiakin mutta siinä on ilmeinen vaara että me tällä lulucf kirjainyhdistelmällä luomme suomeen laskentabyrokratian jolla ei todellisuudessa todellisuudessa välttämättä ole tekemistä suhteellisuuden kanssa eli jos joku asia merkitsee niin se merkitsee että metsiä häviää jolloin hiilinielua häviää mutta en usko että sillä että jollakin aikajänteellä hakataan vähemmän tai enemmän tulee olemaan globaalisti kovinkaan suurta merkitystä mutta se pahimmillaan haittaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä

värderade talman on syytä kiittää kiittää tämän prosessin nopeasta läpimenosta ja ja myöskin niistä hyvistä tavoitteista joita hallitusohjelmassa on näitten asioiden suhteen kun mennään toteutukseen pitää kuitenkin muistaa että että ne vaativat sitten harkintaa ja tiedepohjaista lähestymistapaa ne puheet turpeesta ratkaisuna joita tässäkin keskustelussa on ollut eivät valitettavasti viittaa tieteeseen vaan pitkälti aluepolitiikkaan jos se se edellä mennään näitä ongelmia ratkaisemaan niin niin hyvää jälkeä ei tule edustaja kulmala puhui alussa maataloudesta ja siitä miten ehkä saadaan useampia satoja tulevaisuudessa näitten muutosten myötä tapahtuu kuitenkin paljon muitakin asioita asioita kapenevaa biodiversiteettiä lämpimiä talvia kylmempiä kesiä suurempia säämuutoksia rankkasateita ääri ilmiöitä ääri ilmiöitä kaiken kaikkiaan nyt ministeri tiilikainen ei ole enää paikalla jolloin ehkä ohjaan edustaja lepälle että mikä hänen käsityksensä on siitä mitkä ovat ne muuttuvat maatalouden olosuhteet ja haasteet ja riskit tässä on puhuttu paljon myöskin nieluista ja puunkäytöstä osana sitä kun rakentaa puusta niin yhteen kiloon kuivaa puuta sitoutuu lähemmäksi kaksi kiloa hiiltä puurakentamisen edistämiseksi hallitus on ilmeisesti tekemässä asioita ja itse iloitsin edustajien kosonen ja honkonen erinomaisesta kirjoituksesta hesarissa toissa viikolla kysyisinkin hallituspuolueiden jäseniltä onko niin että ensi vuonna

vielä haluan mennä tähän maankäyttöön mutta sitä ennen vastaan edelliselle edustajalle siitä onko se että käytämme puusta kaikki osat järkevästi ilmastoystävällistä vai ei ilman muuta se on ilmastoystävällistä että emme hajotuta sitä loppuosaa puusta mille ei ole järkevää käyttöä rakentamisessa tai vaikkapa sellun kautta biotuotteitten tekemisessä on totta kai järkevää että se puu palaa se olisi luonnonvarojen haaskausta jos se puu ei ei palaisi jos mietimme vielä sitä ajattelutapaa mitä täälläkin monesti on pohdittu eli ajatellaan että se että väki keskitetään isoihin keskuksiin olisi jotenkin ympäristöystävällisempää vaikka se keskus lämpiäisi sitten kivihiilellä niin tällä ei ei ole uusimpien aalto yliopiston tutkimusten mukaan mitään perusteita jo heinosen ensimmäisissä tutkimuksissa saatiin selville että että itse asiassa maaseudun väki jättää paljon pienemmän hiilijalanjäljen kun siihen katsotaan katsotaan kaikki koko kokonaisuus mitä ihminen tuottaa eikä katsota pelkästään asumista ja ympäristöä mutta minkä takia pyysin puheenvuoron olivat maankäytön muutokset ja ja metsäkato aivan samoin kuin meillä on erilaisia tutkijoita maailmassa jotkut tutkijat eivät hyväksy tai eivät vieläkään usko siihen että että ilmastonmuutosta edes tapahtuisi ja siihen ihmiset voivat omilla teoillaan vaikuttaa aivan samoin on tutkijoita jotka jotka eivät hyväksy valtatutkijoiden näkökulmaa siitä että suomen metsät ovat hiilinielu mutta ei meidän kannata ehkä yksittäisten tutkijoiden perään lähteä vaan katsoa sitä luonnontieteellistä pohjaa mihin mihin valtaosa tutkijoista perustaa näkemyksensä ajattelen että näin meidänkin tulisi ajatella
puhemies jos olisin nyt keskustalainen niin puhuisin tästä mistä nyt ajattelin puhua eli silloin kun minä olin ympäristöministeri ja durbanissa neuvoteltiin näistä kioton toisen velvoitekauden säännöistä niin silloinhan suomi sai sellaisen ratkaisun jossa metsiä voidaan hyödyntää ja sitten siinäkin tilanteessa jos metsäkatoa ei voinut enää loputtomasti kompensoida näitten hiilinielujen kasvattamisella saimme siitä kompensaation eun sisäisessä taakanjaossa sen eteen tein paljon töitä ja toivon että edustaja leppä muistaa kunnioittaa sitä koska nyt näyttää siltä niin että ministeri tiilikainen ei ole edes saamassa tätä kompensaatiota nyt sitten eun sisäiseen taakanjakoon ensi kaudelle eli keskusta ajaa heikommin tavoitteitaan läpi kuin minä sain keskustan tavoitteita läpi durbanissa ja ja viime kaudella tunnistan kyllä myös sen että näissä olosuhteissa tämän kompensaation ajaminen läpi uudestaan voi olla vaikeaa mutta tuon myös esille sen että ajoin tehokkaammin keskustalaisten tavoitteita kuin teidän oma ministerinne näyttää niitä nyt ajavan arvoisa puhemies olennaistahan olisi nyt tunnistaa se miten siis kunnat valtio ja kaikki meidän yrityssektorin toimijat valjastaa mahdollisimman tehokkaasti eri sektoreilla tunnistamaan pitkän aikavälin tehokkaita päästövähennyskeinoja niin että ei lähdetä muutaman vuoden syklillä ja talousarviolla tekemään kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden investointeja siinä edustaja eestilä oli aivan oikeassa että pitää katsoa pitkälle ja sen takia tämän hallituksen pitäisi nyt toteuttaa sellainen kannustinjärjestelmien muutos että vähäpäästöiset ratkaisut olisivat kannattavia kannattavia jo nyt päästöoikeuden hinta eun markkinoilla on nyt liian alhainen ja tämä hallitus ei ole saanut uusiutuvalle energialle mitään uutta kannustinjärjestelmää pystyyn nyt sitä tarvittaisiin koska nyt ongelmana on se että suomessa eivät lähde liikkeelle uudet energiainvestoinnit ollenkaan me jämähdämme tähän vanhaan energiarakenteeseen ja me tarvitsisimme tehokkaan huutokauppapohjaisen jossa uusiutuvaa energiaa voitaisiin joka vuosi tuottaa markkinoille kustannustehokkaasti ja teknologianeutraalisti toisin kuin syöttötariffeissa

haluan lyhyesti todeta että tiedämme tämän kompensaationeuvottelun jonka olette käynyt mutta se ei muuttanut sitä meidän perusongelmaa joka pitää nyt saada ratkaistuksi miten tieteellisesti todistettuja hiilinieluja käsitellään jatkossa tämän ilmastosopimuksen kohdalla siinä komissiossa tehdään työtä mutta valitettavasti ongelma on se että tämä boreaalinen havumetsävyöhyke euroopan unionissa on on suuressa vähemmistössä ja siellä helposti valmistelua tehdään sitten niitten

arvoisa rouva puhemies on selvää että pariisin sopimus on käänteentekevä ja historiallinen sopimus ja siitä iso iso kiitos kuuluu tietenkin ministeri tiilikaiselle se on ihan päivänselvä asia vihreille ja edustaja niinistölle täytyy todeta että kyllähän alun alkaen se durbanin sopimus oli kaikkea muuta kuin hyvä mutta onneksi siinä sitten jotakin vastaantuloa saatiin se oli ihan hyvä kiitos teille siitä unionin tasolta tosin silloinkin se sidottiin sellaisiin elementteihin jotka eivät käytännössä taloudellisesti meille juurikaan mitään tuoneet mutta mutta kyllä se periaatteessa periaatteessa tapahtui näin siinä olette olette oikeassa mutta nyt me olemme menossa ihan erilaiseen aikakauteen me haluamme siirtyä fossiilisesta taloudesta biotalouteen ja tätä taustaa vasten ollaan nyt liikkeellä ja tämä mitä edustaja

eteläisen pallonpuoliskon periaatteiden mukaisesti metsäkadon osalta sademetsien osalta tämä boreaalinen boreaalinen vyöhyke on aivan eri asia ja siksi nämä asiat joita luonnontieteellisiin nieluihin pohjautuva ja muuten sivumennen sanottuna me saimme tälle päivälle uutisen vihreät kannattavat siis näin ymmärsin luonnontieteellistä nielua tätä ennen en ole havainnut tätä kannatettavuutta mutta hyvä että näin on nyt tapahtunut tämä on suuri suunnanmuutos ja tervehdin tätä todella suurella mielihyvällä että näin on tapahtunut koska vain se takaa

aidot ilmastovaikutukset ja hiilidioksidipäästöjen kaventamisen ja vähentämisen se on hyvä asia ja ja näin pitää juuri toimia ja tässä suomella on vielä iso työ saada komission pää kääntymään että se ei ole mikään poliittinen nielu

arvoisa puhemies on varmaa että suurella yleisöllä menevät nyt asiat jo aika sekaisin kun aletaan puhua näistä eri käsitteistä mutta edustaja lepälle sanon sen että vihreät haluaa korostaa metsien kestävää käyttöä että meillä suomessa on tilaa metsien hyödyntämiselle me voimme lisätä jopa vuosittaisia hakkuumääriä ja me voimme lisätä nieluja samaan aikaan mutta meidän täytyy huomioida koko

suomessa kestävästi lisätä hakkuita jonkun verran mutta se vaatii hyvää suunnittelua ja tässä olisi tärkeää että me kaikki yhdessä teemme töitä sen eteen se on aidosti tieteellisesti osoitettavissa että me voimme sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuutta että hyödyntää metsiä

puhemies tämä on ihan hyvä tällä samalla linjalla keskusta on ollut aina elikkä kestävällä tavalla ja luonnontieteisiin perustuen me näitä uusiutuvia luonnonvaroja käytämme metsästä pitää muistaa aina se että sen lisäksi että se on monimuotoisuutta ja siitä pitää pitää huoli metsä on aina sekä hiilinielu että hiilivarasto se on kumpaakin tulee vaihe jossa puussa ei tapahdu enää käytännössä muuta kuin pelkkä varastointi ja on hyvä että sen jälkeen se käytetään vaikkapa rakentamiseen taikka menee muuhun käyttöön se on ihan ihan oikein jotta me saamme uutta kasvua joka taas sitten sitoo hiilidioksidia ja muita kasvihuonekaasuja jolloinka se toimii aidosti nieluna eli kyllä tässä on erittäin suuret mahdollisuudet lisätä merkittävästi hakkuita ja tehdä se kestävällä tavalla
arvoisa puhemies vielä vain sellainen lisäys tähän erittäin hyvään keskusteluun ja hyvään konsensukseen että meillähän metsät kasvavat merkittävän paljon enemmän kuin niitä edes kyetään kestävällä tavalla hakkaamaan eli tämän me monta kertaa unohdamme tässä että metsien kasvu on monta kymmentä miljoonaa kuutiota suurempi kuin se hakkuu vuosittain

arvoisa puhemies on erittäin hienoa että käsittelyssämme on niin hyvin neuvoteltu pariisin sopimus että kaikki puolueet ovat olleet siitä yksimielisiä ympäristövaliokunnassa kiitokset ministeri tiilikaiselle työstään sopimuksen aikaansaamiseksi ja kiitokset myös siitä että ilmastosopimuksessa tunnustetaan nyt metsien merkitys ja metsien hyvän hoidon merkitys ja kuten ministeri täällä tänään totesi metsien roolin tunnustamisessa on nyt eu saatava samalle sivulle tämän pariisin sopimuksen kanssa pois kioton aikaisista juoksuhaudoista suomen päästövähennysmahdollisuudet nojaavat vahvasti lisääntyvään ja monipuoliseen puunkäyttöön metsien tilinpito ja laskentasäännöt on eussa kokonaisuudessaan suunniteltava ja toteutettava siten että säännöt ovat tasapuoliset ja kannustavat metsien hiilinielun ylläpitoon mutta eivät kohtuuttomasti rajoita kestävää metsätaloutta tai bioenergia ja puutuoteteollisuuden toimintaedellytyksiä suunniteltavan sääntelytoimeenpanon tulee olla myös selkeästi ja yksinkertaisesti toteutettavissa ja kuten maa ja metsätalousvaliokuntakin pidän välttämättömänä eun lulucf sektoria ja ja taakanjakoa koskevien ratkaisujen tekemistä siten että suomen kunnianhimoiset biotaloustavoitteet mahdollistetaan ja järjestelmä kannustaa kestävään metsien kasvatukseen ja uudistamiseen metsien kasvua ja hoitoa tehostamalla voimme samanaikaisesti sekä lisätä puun ja puutuotteiden käyttöä että kasvattaa metsien hiilivarastoja aivan kuten edustaja anttila äsken totesi

arvoisa puhemies kun tässä edustaja leppä kritisoi durbanin ilmastokokouksen päätöstä niin haluan kuitenkin muistuttaa että kaksituhattayksitoista durbanissa tehty päätös aloitti ne neuvottelut jotka sitten saivat päätöksensä pariisin sopimuksessa aivan samalla tavalla kuin lämpimästi haluan kiittää ja edelleenkin ministeri tiilikaista hänen roolistaan pariisin sopimuksen neuvotteluissa niin aivan samalla lailla silloinen ministeri niinistö ansaitsee kiitoksen durbanissa kaksituhattayksitoista tehdystä läpimurrosta tai silloinen ahon hallituksen ympäristöministeri sirpa pietikäinen siitä että hän oli aikoinaan laatimassa ykn ilmastopuitesopimusta johon tämä koko kansainvälinen ilmastopolitiikka perustuu mutta metsistä haluaisin nyt edelleenkin selvittää tätä luonnontieteellistä nielua jos yhtenä vuonna jonkun maan metsät sitovat ilmakehästä miljoona tonnia hiilidioksidia se on luonnontieteellinen nielu mutta luonnontieteellinen nielu se on sittenkin jos vain puoli miljoonaa tonnia tai yksi tonni se on edelleen nielu luonnontieteellisessä mielessä mutta yhtä luonnontieteellistä on se että se nielu on pienentynyt ja se on ilmaston kannalta huono asia tämä asia meidän tulee myöskin ottaa vakavasti kun keskustelemme näistä nieluasioista

arvoisa rouva puhemies ollut äärimmäisen mielenkiintoista seurata ja mielestäni muutamissa puheenvuoroissa on sanoisinko ehkä tietoisesti tai jopa tietämättään johdettu hieman harhaan muutamia asioita on syytä pitää koko ajan mielessä ensinnäkin tämä hiilinieluasia suomen metsät kiistatta ovat hiilinielu vuodessa yli sata miljoonaa mottia hiiltä sitoutuu uudeksi puuksi yhteyttämisen myötä sitten edustaja hassi äsken antoi ymmärtää että jos metsää hakataan niin se vähentää sitä nielua niinhän ei ole sehän ei pidä paikkaansa arvoisa edustaja hassi jos olisi sataviisi miljoonaa mottia ja suomi päättäisikin saisi markkinoita auki ja saisimme vaikka uusia tuotteita markkinoille että nykyisen kuudenkymmenenviiden miljoonan motin sijaan hakkaisimme vaikka kahdeksankymmentäviisi miljoonaa mottia eli kaksikymmentä miljoonaa mottia enemmän kuin tällä hetkellä tänä vuonna niin se tarkoittaisi ei metsän kasvun vähenemistä arvoisa edustaja hassi vaan metsän kasvun lisääntymistä tässä teidän logiikkanne menee metsään että heilahtaa miksi te ette tunnusta luonnontieteellisiä tosiasioita tämä on tietoista harhaanjohtamista mitä te teette tuolla turuilla ja ja toreilla ja pelottelette ihmisiä tästä puuttuu enää että pistätte pellenaamarin päähän ja sitten pelleilyä sen jälkeen minkä tautta te ette tunnusta tosiasioita se ei se tosiasia viidelläkymmenelläkään vastauspuheenvuorolla muutu miksikään jos metsät hoidetaan paremmin ne kasvavat paremmin ja tätä te ette pysty muuttamaan kauniilla poliittisella retoriikalla vaikka kolmekymmentä seuraavaa vuotta puheenvuoroja täällä käyttäisitte milloin tunnustatte toivon että jonain päivänä toinen asia metsäkato suomessahan ei ole metsäkatoa se on totta että kun tänne helsinkiin tai jollekin muulle paikkakunnalle rakennetaan puiston viereen kerrostalo siinä menetetään muutama aari metsämaata mutta metsätalouden puolella metsäkato ei ole mahdollinen suomen laki edellyttää että uudistushakkuiden jäljet hoidetaan ellei hoideta metsäkeskus tarttuu asiaan ja teettää ne jälkihoitotyöt metsänomistajan kustannuksella ja jos metsänomistaja ei sitä maksa niin se lasku menee sitten ulosottoon eli hommat kyllä tehdään ja vastuusta pääse eli tätäkään tietä te ette voi väittää että meillä on metsäkatoa toivoisin että jonain päivänä tunnustaisitte tosiasiat jos aikanaan juho kusti paasikivi totesi että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen toivoisin teille edustaja hassi ja teidän hengenheimolaisenne että tunnustaisitte tämän tosiasian on nimittäin aivan ihme ja minussa herättää suorastaan ihmetystä se että tämmöisiä perusasioita ei tunnusteta todeksi kyllähän maailmassa ihminen on mestari kääntelemään asioita nurin ja nurin ja narin sitä sitä mukaa kuin oma etu vaatii mutta totuus ei siitä muutu muutu yhtään miksikään hiilinielut ja hiilivarastot säilyvät tässä maassa aina ja me voimme tehdä niistä vieläkin parempia esimerkkinä vaikka nämä uudet lait uudet esitykset euroopan unionista tämä uusi pariisin sopimuksen

sitten tulevat nämä uusiutuvan energian kestävyyskriteerit jotka ovat toki tärkeitä ja ne on laitettava sitten sellaiseen kuntoon että suomalaista puuta voidaan käyttää koska sehän vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä kun metsästä hakataan vaikka kuitupuuta ja tuodaan sellutehtaalle siitä otetaan ensin kuidut talteen niistä tehdään paperia viskoosia josta tehdään vaatteita niistä tehdään kartonkia niistä sitten mitä tulee se mäntyöljy ja muu kemia siitä tehdään komposiittia ja vaikka mitä ja ihan se loppu jäteliemi se musta mönjä poltetaan kattilassa pois jolloin koko puun kemiallinen koostumus on käytetty sata prosenttisesti hyväksi hukkaan ei mene mitään ei edes kuorta se ainut mikä metsästä hakattavasta puusta tavallaan menee hukkaan on se monitoimikoneen terästä lentävä sahanpuru joka jää sinne metsään mutta sekään ei mene hukkaan koska sehän rikastuttaa luontoa ja sitten siellä siellä syntyy jälleen jotain uutta kun nyt jälleen on puhuttu siitä että suomalainen metsäympäristö köyhtyy eihän se köyhdy koskaan suomen historiassa ei ole tehty lahopuuta suomen metsiin enemmän kuin nyt tehdään aikoinaan kun metsurit hakkasivat metsiä harventamalla hehän

mikä oli tarkoituskin ottaa ja oksat ja muu tavara jäivät sinne metsään paitsi se hyödynnettävä runko ja rungon osat vietiin tienvarteen mutta nykyisin kun monitoimikone menee metsään niin pelkästään telojen alle jauhautuu sellaista puuta joka jää sinne metsään kuolemaan ja joka aikanaan olisi jäänyt sinne pystyyn lahopuuta jää siis metsiin yhä enemmän moteissa mitattuna per hehtaari tämäkin on kylmä tosiasia toivoisin että te nämä tosiasiat tunnustaisitte jonain päivänä minulla ei ole tästä alasta kuin kahdenkymmenenviiden kahdenkymmenenviiden vuoden kokemus käytännön tasolta ja uskon jotain siitä asiasta tietäväni en tunnustaudu parhaaksi asiantuntijaksi mutta sanotaanko että kohtuullinen kokemus kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta on lopuksi arvoisa rouva puhemies vielä tästä kotimaisesta toisesta luonnonvarasta turpeesta kun nyt näitä kestävyyskriteerejä luodaan ja saimme juuri kuulla sen että suomalaisille

turve ja puuvoimaloille on tulossa sakkorangaistuksia jopa satoja miljoonia kun näitä uusia uusia rajoituksia ilmaston takia euroopan unionin alueelle luodaan niin toivoisin että tässäkin asiassa huomattaisiin tosiasiat onhan käsittämätöntä että ruskohiilen ja kivihiilen polttajat pääsevät kuin koira veräjästä ja kotimaisilla raaka aineilla toimivat voimalaitokset jotka eivät kuljeta niitä tavaroita juurikaan kun siinä lähialueella liikutellaan siinäkin säästetään muuten fossiilisia polttoaineita kun kuljetuskustannukset ovat pienet suomessa rangaistavien listalle tässä asiassa suomalainen edunvalvonta kyllä menee metsään niin että pauke käy ihan oikeasti minä olen kateellinen ruotsalaisille jotka ovat hoitaneet homman kiitettävän hyvin ja meillä täällä suomessa ihmeellisesti väännellään sormia ja asioita solmuun sillä keinoin että minä ainakin joudun aina välillä ihan

arvoisa puhemies edustaja hoskonen ei ilmeisesti oikein kuunnellut sitä mitä puhuin tai ei ei ainakaan ymmärtänyt päätellen siitä miten hän puheenvuoroani tulkitsi toivoisin että edustaja hoskonen perehtyisi esimerkiksi suomen ilmastopaneeliin siis huippututkijoista koostuvaan paneeliin joka arvioi suomen ilmastopolitiikkaa tieteelliseltä pohjalta sen raporttiin jossa todetaan että metsien hakkuiden merkittävä lisääminen ei muuta suomen metsiä nielusta päästölähteeksi mutta se kyllä pienentää sitä nielua mikä on ilmaston kannalta varteenotettava asia sekin ilmastopaneeli toteaa myöskin sen että on sitä parempi mitä suurempi osa puutuotteista on sellaisia että hiili niissä pysyy kuten rakennuksia ja on aivan eri asia silloin kuin metsäpohjaisen aineksen polttaminen saman tien sitten

puhemies tässä me jälleen tulimme sen vanhan totuuden ääreen että totuuttahan voi väännellä siihen asentoon kuin mieli tekee omien tarkoitusperien palvelemista varten kylmä tosiasia on se että kun suomen metsiä hakataan puu tulee tienvarteen sen jälkeen se jäljellä oleva metsä kasvaa motteja enemmän elikkä ihan matemaattisestikin laskettuna tämä puuvarasto kasvaa kun suomi sodan jälkeen menetti kymmenen prosenttia pinta alastaan siinä suuressa maaottelussa meillä oli metsien kasvu silloin noin viisikymmentä miljoonaa mottia vuodessa nyt on hakattu sen jälkeen vuosikymmeniä ja elämme vuotta kaksituhattakuusitoista ja ensi vuonna suomi suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään noin puolessa ajassa olemme reilusti kaksinkertaistaneet metsien kasvun ja puuvaraston moninkertaistaneet moteissa laskettuna moninkertaistaneet puuvaraston ja kasvun kaksinkertaistaneet reilusti vieläkö te viitsitte väittää että meillä nielut vähenevät en jaksa tällaista matematiikkaa arvoisa puhemies ymmärtää mutta ehkä minulla matematiikan kurssi on jäänyt hieman kesken

arvoisa rouva puhemies myös ilmastopaneeli tunnistaa sen että pitkässä juoksussa hiilivaranto kasvaa vaikka sieltä kuinka otettaisiinkin se voi olla hetkellisesti ja juuri siinä kohdassa taantuvaa mutta kokonaisuus huomioon ottaen meidän metsämme sitovat enemmän ja enemmän hiiltä itse asiassa meidän metsien kasvu josta edustaja hoskonenkin puhui on ollut niin suurta että viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana tuhat miljoonaa kuutiota on on jäänyt hakkuuvarantoja käyttämättä ja siksi jos meidän metsämme nyt kasvavat sen sataviisi miljoonaa kuutiota vuodessa ja niistä hakataan kuusikymmentäviisi miljoonaa siellä on totisesti kasvunvaraa aika laillakin reippaasti

tässä mennään nyt tähän lulucfn puolelle maankäytön muutosten puolelle erot niissä suomen luonnontieteeseen perustuvissa malleissa liittyvät maa alueitten luokitteluun on aivan käsittämätöntä että minullekin on tullut monta kertaa vastaan esimerkiksi se että että metsäkato johtuisi vaikkapa siitä että että peltopinta ala kasvaa kun saimme tilastot peltopinta alat eivät ole kasvaneet se on juuri kuten edustaja hoskonen sanoi lähinnä rakentamiseen menee tämä metsäpinta alan poistuma mutta se toki moninkertaisesti korvautuu muulla metsän kasvulla on aivan käsittämätöntä että tämäntyyppisiä väitteitä jotka eivät perustu mihinkään sama eu vaatii meiltä tarkat pinta alatiedot pelloissa ja ja peltopinta alat eivät kasva ja sitten sitten samat instanssit väittävät että että esimerkiksi pelto on se yksi suuri syy siihen miksi meillä metsäkatoa on haluaisinkin että

ylipäätään näitä perusteita avataan entistä enemmän ja niihin käytetään nyt ihan ihan varojakin että saamme omat mallit sinne eun päähän

rouva puhemies todellakin meillä on seitsemänkymmentä luvun alun jälkeen paljon metsitetty peltoja ja edelleen tämmöisiä peltoheittoja metsitetään ja suhteessa siihen mitä peltoa otetaan käyttöön ei varmaan ole niin kuin edustaja kalmari tuossa juuri sanoi että vähemmän tulee sitä kautta metsäkatoa meille edustaja niinistö lähti pois mutta hän mainitsi tämmöisen asian että on hyvä kun on tekoja ja vähemmän puheita mutta tässä on varmaan molempia ollut kyllähän kun vihreät pääsivät hallitukseen puhuttiin äsken pitkäjänteisestä politiikasta välittömästi viime hallituksen aikana hakkeen tuki laskettiin ja turpeen vero nostettiin ja meille tuli monen kaupungin ja kunnan lämpölaitoksen taakse aikamoiset hiililäjät niin jyväskylään seinäjoelle lahteen kuin muuallekin nämäkö ne toimenpiteet ovat sitten halutaan lisää hiiltä tämmöisillä toimenpiteillä onneksi nykyinen nykyinen hallitus tuli ja korjasi tämän ja haki suuntaa mutta tässä menee pitkään ennen kuin tämmöinen herkkä herkästä ympäristöstä niin markkinoista esimerkiksi hakemarkkinoista silloin monet hakeyrittäjät löivät hanskat tiskiin nyt on taas uudet uudet yrittäjät tai uudet koneet ja laitteet eli katsoisin sitä pitkäjänteisyyttä ja sen tulisi perustua niin pitkäjänteisesti taloudellisiinkin ponnistuksiin eli pitkäjänteisyyttä haen tähän vielä turvetta inhokkina en ymmärrä vihreitten osalta täysin meillä turvetta tällä hetkellä tulee joka vuosi lisää enemmän kuin me käytämme sitä ymmärrän nämä vesistöongelmat ja siihen liittyvät muut muut ongelmat mutta ne ovat ratkaistavissa ja ja niitä on ratkaistukin näen että kun maailma on vielä fossiilinen käytetään kotimaisia viimeiseen asti viimeistäkin fossiilista kotimaista turvetta ennemmin kuin kivihiiltä ja

arvoisa rouva puhemies suomen metsien puuvarasto on kasvanut sata vuotta koko ajan vaikka hakkuut ovat lisääntyneet myöskin niin myös metsien kasvu on lisääntynyt kiitos hyvän metsänhoidon jos ei metsiä olisi hoidettu me olisimme edelleenkin tilanteessa missä me

lopussa jolloinka metsiä oltiin käytetty mutta ei oltu uudistettu tässä on iso ero eteläisen pallonpuoliskon ja pohjoisen pallonpuoliskon välillä niin kuin täällä ovat monet edustajakollegat todenneet pitkäjänteisyys on iso asia hiilinieluissa se on iso asia metsätaloudessa ja siitä suomella on maailman parhaat referenssit maailman parhaat referenssit me olemme pitäneet sata vuotta huolta siitä että metsät ovat kasvaneet sitä kautta ovat hiilinielut kasvaneet sitä kautta ovat hiilivarastot kasvaneet ja sitä kautta me otamme vastaan erittäin paljon tuolta yläilmoista niitä päästöjä mitä toiset aiheuttavat ja tiedetään se että metsää käytetään ja sillä on nollapäästö niin kuin pitää ollakin

on meille lisää ihan lopuksi puhemies kyllä täytyy sanoa että aika monessa maakuntien pääkaupungissa ja taajamissa muutoinkin on siirrytty erittäin mittavassa määrin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kyllä tätä halutaan tapahtuvan myös helsingissä eli kyllä helsingin pitää myöskin ja pääkaupunkiseudun kokonaisuudessaan ilmastotalkoisiin osallistua nykyistä jämäkämmin ja poistaa se hiilen käyttö nyt vihdoin ja viimein täällä kuultiin hyviä ajatuksia siitä ja toivottavasti nämä toteutuvat niin että täälläkin otetaan se sama linja kuin mitä tuolla muualla suomessa lähes kaikkialla on jo tapahtunut

arvoisa puhemies en ole tässä keskustelussa kenenkään kuullut kiistävän sitä tosiasiaa että suomen metsien puumäärä on kasvanut että suomen metsät ovat merkittävä hiilinielu mutta se erimielisyys joka koskee esimerkiksi hiilinielujen laskentatapaa eussa koskeekin sitä mitä metsille tapahtuu tulevaisuudessa pieneneekö metsien hiilinielu tulevaisuudessa vai ei ja toivon kovasti että ei ainakaan merkittävästi pienene turpeesta toteaisin sen että turve aivan kuten kivihiili on fossiilinen polttoaine päästöiltään vastaa kivihiiltä itse asiassa vähän pahempikin koska turve sisältää myös kosteutta niin että hyötyenergiayksikköä kohti siitä tulee enemmän hiilidioksidia kuin kivihiilestä edustaja eestilä on jo lähtenyt hän kysyi helsingin energiaratkaisusta en ole helsinkiläinen kunnallispoliitikko mutta olen niin sanotusti sähkövoimamies koulutukseltani ja olen kiinnostuneena seurannut helsingin energiaratkaisua meillähän sähkön ja lämmön yhteistuotanto on vuosikymmenet ollut hyvä asia ja edistyksellinen asia muuhun maailmaan verrattuna mutta maailma on kuitenkin menossa eteenpäin ei voida lähteä siitä että kun maailmassa pitää fossiilisista polttoaineista muutamassa vuosikymmenessä luopua niin suomessa sitten sähkön ja lämmön yhteistuotanto olisi tästä asiasta poikkeus helsingin energian sivuilla kerrotaan että minkä helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt kun yksi kivihiilivoimala suljetaan ja toivottavasti lisää sitten myöhemmin kivihiili korvataan energiatehokkuuden ja hajautetun energiatuotannon avulla siinä juuri luodaan sellaisia ratkaisuja ja sellaista osaamista joita voimme viedä sitten muuallekin maailmaan niistä on tarve koko maailmassa

arvoisa puhemies olen kuunnellut mielenkiinnolla tämä on ollut hyvin arvokasta keskustelua aluksi edustaja hassille sanoisin että turvehan on kotimainen uusiutuva tosi hidas luonnonvara verrattuna kivihiileen on paljon puhuttu tästä metsänielusta itse olen ikäni asunut tuolla metsän keskellä ja ja katsellut kuinka hongat humisevat ja kasvavat hirmuisen nopeasti itse jo lapsena istutin metsää siemenistä tai vesakoista ja kyllä täytyy sanoa että siinä ei montaa vuotta

tehdään aukkohakkuuta viisitoista hehtaaria niin tiedetään että sen jälkeen pitää jokaisen metsänomistajan kunnostaa ja laittaa että se aikanansa tulee samaan kuosiin ja entistä taajemmaksi tulevat

kyllä kyllä tämän päivän metsänhoitaja on sellainen että hän haluaa pitää huolta myös tulevaisuudesta kyllä tämä on tässä metsäpolitiikassa hoidettu hyvin ei meidän tarvitse siitä murehtia kunhan vain muutkin valtiot tekisivät samalla lailla kuin suomalaiset metsänomistajat tämä on sitä käytännön kokemusta jota tässä on jo viisikymmentä viiva kuusikymmentä vuotta voinut tuolla metsien keskellä todeta

ja maanomistajien kesken
osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia ensin päätetään työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnön viisi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa puhemies ilo sopimuksen ratifiointi on varmasti hyvä asia mutta valiokunnan kuulemisissa tuli selkeästi esille että nykyinen kansallinen lainsäädäntömme on epäselvä eikä siis täytä sopimuksen ehtoja siitä johtuen kaikkia avuntarvitsijoita ei tunnisteta eivätkä he pääse auttamisjärjestelmän piiriin ja auttamisjärjestelmästä joudutaan jopa poistamaan ihmisiä näiden epäselvyyksien takia koska nämä asiat ovat ihan selkeästi tiedossa ei asian seuraaminen enää riitä kuten valiokunnan lausumaehdotuksessa sanotaan vaan on ryhdyttävä konkreettisiin toimenpiteisiin siksi esitän että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausuman joka kuuluu

mielestämme ei ole hyvä toimintatapa ratifioida sopimusta jonka toteuttamista ei oma lainsäädäntö mahdollista

arvoisa rouva puhemies itse halusin puheenvuoron sen takia että euroopan neuvostossa käsitellään tämäntyyppisiä ihmisoikeusasioita joskus olen tuskastunutkin siihen asiaan että jotenkin melko helposti kansainvälisesti tehdään tällaisia suosituksia joita ei sitten implementoida eri maissa valmiiksi lainsäädännöksi siksi minusta on erittäin hyvä että tämä lainsäädäntö nyt astuu voimaan totta kai jos jos sieltä löytyy ongelmakohtia niin asioita voi vielä tarkentaa mutta on tärkeintä että että se implementointi eri maissa tapahtuu ja ja itse asiassa valiokunta

arvoisa puhemies kannatan edustaja mäkisalo ropposen esitystä valiokunta kuuli varsin kattavasti ne tahot jotka tässä maassa ylipäätään pakkotyöstä ja ihmiskaupasta ja näiden välisestä rajapinnasta jotakin tietävät

arvoisa rouva puhemies itse olen siinä enemmistössä joka tämän valiokunnan lausunnon antoi ja ja kuten edustaja mäkisalo ropponen totesi siellä oli joitakin epäselviä kohtia mutta siitä olen eri mieltä kun todetaan että tätä ei olisi mahdollista ratifioida temin hallitusneuvos liisa heinonen antoi vastineen näistä lausumista ja sieltä tuli taas sitten lausumana että siellä ei sellaista estettä nähty tässä vastalauseessa esitetään valiokunta halusi tähän tämän lisäyksen että jos sieltä sitten myöhemmin todella kuitenkin löytyy jotakin seurataan tilannetta olisihan se se voinut olla niinkin että todetaan että täällä on kaikki kunnossa mutta jos siellä on pieniäkin tämmöisiä duubioita asian suhteen niin sitä tulee seurata ja sitten muuttaa sitä lainsäädäntöä jos näin on mutta tämä ei suinkaan ole nyt ihan näin selkeä asia kuin tässä annetaan ymmärtää uskon myös että temissä on asiantuntemusta ja jos virkamies virkavastuulla myös säädöksistä jotakin lausuu niin kyllä silläkin silläkin valiokunnan enemmistön mukaan on painoarvoa että en en voi allekirjoittaa ihan tätä että me tietoisina olisimme sivuuttaneet tämmöiset asiat

puhemies kysymys on siitä että nämä ongelmat ovat todellisia ja ne eivät seuraamalla parane meillä valiokunnassa oli suuri joukko asiantuntijoita jotka kertoivat näistä ongelmista ja he olivat henkilöitä jotka tekevät työtä tämä ilmiön parissa päivittäin ja ja koko ajan eli eli kyllä minä ajattelen näin että he ovat niitä asiantuntijoita joihin meidän on luotettava ja siksi

arvoisa puhemies jotta asia ei jäisi epäselväksi niin ministeriöiden edustajat kannattivat lainsäädäntöä siinä muodossa kuin he olivat olivat sitä alun perin alun perin hallituksen toimesta meille esittäneetkin mutta kaikki muut asiantuntijat ne joilla on substanssiosaamista tästä asiasta jotka joko arkipäivässään normaalisti

myös

jatkaa tätä keskustelua sillä että tässä nähtiin kuitenkin periaatteellisena se että ennen kuin tämä voidaan ratifioida niin tämän pitää pureutua näihin kaikkiin ongelmakohtiin jotka kuitenkin valiokunnassa hyvin vahvasti tulivat esille me muistamme kuinka vammaissopimus ratifioitiin ja uutisoitiin viimeisimpänä suomessa kun kuitenkin pohditaan millainen valtio me olemme niin tässäkin oli samasta asiasta kyse vasta sitten voidaan ratifioida kun me varmasti pystymme toteuttamaan ne kaikki kohdat tässä on myös kyse periaatteellisesta asiasta koska asiantuntijat valiokunnassa toivat hyvin vahvasti esille että näitä ongelmakohtia on

arvoisa rouva puhemies kävimme tämän keskustelun viime viikolla jo aika pitkälti en ole ministeriön asiantuntija enkä leiki sellaista suinkaan mutta haluan kuitenkin todeta että meillä on eduskunnassa hyvin paljon hallituksen esityksiä ja valiokunnassa ministeriö saatuaan asiantuntijalausuntoja saattaa todeta että tässäpä onkin kohta jota emme ole huomanneet joten meidänkin mielestämme sitä voisi esimerkiksi muuttaa näin tai näin en halua ajatella että meidän virkamiehet

arvoisa puhemies minä haluaisin vielä painottaa että näiden meidän päätöstemme takana on ihan oikeita ihmisiä ja kuinka monta vuotta me jotakin prosessia viivytämme niin siellä on aina niitä yksilöitä jotka jäävät ilman suojelua jäävät ilman apua pakkotyöhön tai vastaaviin olosuhteisiin

ne saattavat roikkua siellä vuosikymmeniä hoitamattomina sen takia niin voimakkaasti puolustan tätä meikäläistä perinteistä järjestelmää jossa ensin laitetaan asiat kuntoon ja sitten vasta

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies hallituksen esitys siitä että matkustaminen terroristitekoja tekemään säädettäisiin rangaistavaksi on tietenkin kannatettava hyvä ja tarpeellinen muutosesitys täytyy ihmetellä miksi sellaista ei ole tehty koskaan aikaisemmin eli nyt vasta tähänkin asiaan puututaan keskeistähän tässä on se että kun teko säädetään rangaistavaksi kriminalisoidaan niin silloin poliisille tulee keinot puuttua siihen ja kohdistaa pakkokeinoja sellaisesta teosta epäiltyihin tässä on aivan oikea viesti terroristisessa tarkoituksessa matkustaminen ei ole hyväksyttävää ja se on rangaistavaa mutta itseäni hieman arveluttaa jääkö tämän rangaistusasteikon nojalla tämä vain viestin asteelle koska jos siitä teosta voidaan tuomita sakkoja niin oma pelkoni on se että tuomioistuimet saattavat hyvin helposti tuomita jättää vankeusrangaistukset tuomitsematta ja oikeuskäytännöksi muodostuu se että tästä tuomitaan vain sakkoja mikä ei varmaankaan ole lainsäätäjän tarkoitus koska kysymys on vakavista teoista mutta arvoisa puhemies tämä on kuitenkin hyvä alku sille tielle jota tulee jatkaa myös tiedustelulainsäädännön tarkastelussa tässä valiokunnan mietinnössä todetaan että näissä teoissa on jonkun verran rajatapauksia ja epäselviä linjanvetoja ja on tärkeää että näiden rajatapausten ja linjanvetojen hyväksikäyttäjät eivät jatkossa pääsisi välttämään lain kouraa eli paukkuja sinne tiedustelulain

arvoisa puhemies kiitän hallitusta ja erityisesti oikeusministeri lindströmiä tästä lakiesityksestä jolla matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten säädetään rangaistavaksi sekä myös täydennetään terrorismin

rahoittamista koskevaa koskevaa lainsäädäntöä siten että matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaisiin terrorismin rahoittamisena kuten tästä lakivaliokunnan mietinnöstä ilmenee se on yksimielisesti esittänyt lakiesityksen hyväksymistä muuttamattomana arvoisa puhemies terrorismiuhan kasvaessa sekä euroopassa että muualla maailmassa hallituksen esitys on erittäin kannatettava ja myös hallintovaliokunta on katsonut antamassaan lausunnossa että yhteiskunnan kokonaisedun kannalta viranomaistoimet terrorismin kitkemisessä on varsin tarkoituksenmukaista kohdentaa rikosten ennaltaehkäisyyn arvoisa puhemies tässä lakivaliokunnan mietinnössä on myös mainittu että matkustusrikoksen laajentaminen sotarikoksiin ei ole noussut esille lain valmisteluvaiheessa valiokunnan kanta onkin aivan oikein ollut se että nyt käsiteltävänä käsiteltävänä oleva rangaistussäännöksen laajentaminen esimerkiksi sotarikoksia koskevaksi ei ole mahdollista ilman asianmukaista lainvalmisteluprosessia olisikin siten hyvin toivottavaa että myös sotarikosten tekemistä varten tapahtuva matkustaminen säädettäisiin myöhemmässä vaiheessa rangaistavaksi teoksi

mietinnön muodon on äärimmäisen hyvä ja kannatettava terrorismin torjunnassa on aivan välttämätöntä että suomalaisilla viranomaisilla on käytössään suurin piirtein samanlaiset välineet rikosten selvittämisessä ja on hyvä se että tällaiset teot kuten matkustaminen terrorismitekoa varten jonnekin toiseen maahan tai tekemään tällaisia törkeitä rikoksia saadaan kriminalisoiduiksi ja suurin piirtein samaan linjaan kuin ne euroopassa muissa maissa ovat euroopan unionin alueella koska näissä asioissa suomen ei pidä jäädä saarekkeeksi jossa on toimintaympäristö tällaisia tekoja varten helpompi meidän pitää pyrkiä laittamaan ja meidän on laitettava eduskunnassa lait siihen asentoon että tällaisten törkeiden törkeiden tekojen estäminen ja niistä rangaistukset ovat kansainvälisesti verrattavissa samalla tasolla nyt kun ilmeisesti tämän vuoden lopullahan valmistuu se työryhmän työ jolla käydään läpi niitä keinoja joita joita suojelupoliisi saa käyttää tiedonhankinnassa niin tämänkin tulevan lainsäädännön muutoksen pitää olla sillä tasolla millä muiden euroopan unionin maiden suojelupoliisit ja tietoa hankkivat viranomaiset ovat että saadaan torjuttua näitä törkeitä rikoksia koska yksinäänhän suomi ei mahda mitään vaan meidän pitää tehdä yhteistyötä euroopan unionin kanssa ja myös kansainvälisesti suuremmalla alueella että esimerkiksi terrorismirikoksiin tulevan rahan liikkeet saadaan paikannettua ja rahaliikenne estettyä muuta keinoahan ei ole toinen keino on tietenkin sitten kun maailmassa on paljon hätää ja tuskaa ja erittäin paljon epäoikeudenmukaisuutta että tämän

syntyisi tällaisia tilanteita jotka sitten lietsovat vakavaa rikollisuutta

arvoisa rouva puhemies maailman muuttuessa ja etäisyyksien käydessä yhä lyhyemmiksi matkustamisen lisääntymisen ja ihmisten muuttamisen myötä on tietysti tärkeää että meidän lainsäädäntömme pysyy myöskin ajan tasalla olemme saaneet huomata että monet sellaiset konfliktit jotka tuntuvat meistä ehkä kovinkin kaukaisilta saattavat koskettaa suomea lopulta hyvinkin läheltä se missä suomi on saanut vähän kyseenalaistakin kunniaa on se että jos katsotaan esimerkiksi syyriaan lähteneiden vierastaistelijoiden määrää niin suhteutettuna väkilukuun olemme jonkinlainen terrorismin suurvalta meiltä on lähtenyt eurooppalaisittain verrattuna pelottavan suuri joukko vierastaistelijoita taistelemaan syyriaan pitkälti isisin riveihin tai muihin hyvin epämääräisiin ja tarkoitusperiltään tuomittaviin joukkoihin

tämä on hyvä ja lainsäädäntöämme

kehua tätä lainsäädäntöä on hyvä että tämä tehtiin meidän ei pidä olla liian sinisilmäisiä siinä lähteekö meiltä vierastaistelijoita vai vai ei täytyy sanoa että itsekin yllätyin kun katselin poliisin raporttia tästä asiasta tvstä että miten miten korkeita lukuja meiltäkin löytyy näissä vierastaistelijoissa sekin puheenvuoro mitä tässä juuri käytettiin meidän kotouttamisen onnistumisesta on merkittävä sillä uskon näin että ellei sitä koston kierrettä saada katkeamaan koskaan rauha esimerkiksi lähi itään ei voi ei voi tulla se on itse asiassa suomenkin menestymisen yksi avaimia ollut että meitä seuraavia sukupolvia ei opetettu kostoon ja katkeruuteen vaan katsomaan eteenpäin mutta myös ne esitykset mitä eteenpäinmenevästä lainsäädännöstä täällä tuli esille ovat erittäin kannatettavia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

arvoisa puhemies korkeakoulukirjastoista tapahtuvan lainaamisen saattaminen lainauskorvauksen piiriin on ollut sivistysvaliokunnan pitkäaikainen tavoite tällä hetkellä tekijänoikeuslaki mahdollistaa lainauskorvauksen vain kuntien yleisistä kirjastoista tapahtuvista lainaamisista näin esimerkiksi opetus tutkimuskirjallisuutta julkaisevat kirjailijat ovat jääneet lainauskorvausten ulkopuolelle uudistus saattaa korvauksiin käytettävän rahamäärän yleispohjoismaiselle tasolle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviossa esitetään lainauskorvausten rahamäärän korottamista viiteentoista pilkku kuuteen miljoonaan euroon mikä on kuusi pilkku kolme miljoonaa euroa enemmän verrattuna vuoden kaksituhattakuusitoista tasoon lainauskorvausten piirin laajentaminen pohjautuu parlamentaarisen työryhmän esitykseen keväällä kaksituhattaviisitoista se esitti yhteisen kannanoton jonka mukaan mukaan opetus ja tutkimuskirjastojen lainaukset tulisi saattaa lainauskorvauksen piiriin näin ollen esityksellä on laaja hyväksyntä puolueiden taholta uudistus helpottaa niukasti toimeentulevien tietokirjailijoiden arkea uudistus varmistaa myös kotimaisen opetus ja tutkimuskirjallisuuden

laadukkaan tekemisen ja sen että suomessa ei jouduta turvautumaan ainoastaan ulkomaalaiseen opetus ja tutkimuskirjallisuuteen parantamalla kirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia lakimuutos hyödyttää myös kotimaisia kustantamoja kääntäjiä kirjapainoja kirjapainoja jakelijoita kirjakauppoja ja kirjastoja sillä on myös työllistäviä vaikutuksia lainauskorvauksia alettiin maksaa vuonna kaksituhattaseitsemän suomessa ja pohjoismaissa niitä on maksettu jo kymmeniä vuosia joten paljon oli kirimistä parlamentaarinen ryhmä perustettiin tätä varten viime hallituskaudella olin itsekin siinä mukana tämä hallitus lisäsi korvauksia vaikka meillä on vaikea taloudellinen tilanne se on hienoa koska nyt alamme olla pohjoismaisella tasolla lainauskorvausten suhteen ja todella kun opetuskirjat otettiin vielä mukaan ja summa on on melkoisen suurikin se tarkoittaa sitä että lainauskorvaukset tekijöille joka suhteessa tulevat nousemaan kiitos

viime kaudella tässä mainitussa parlamentaarisessa työryhmässä mukana jonka edustaja elomaa tuossa mainitsi tosiaan meidän työryhmämme esitys oli yksimielinen me esitimme että suomessa lainauskorvaukset nostettaisiin pohjoismaiselle tasolle ja esitimme myös että lainauskorvauksia saisi jatkossa myöskin tietokirjoista ja yliopistojen kirjastoissa olevista teoksista olen hyvin hyvilläni siitä että tällä tällä hallituskaudella vaikka muuten olemme nähneet leikkauksia esimerkiksi kuntatalouteen ja kulttuuriin tämä kirjailijoiden pitkään toivoma lainauskorvausten tason nostaminen lähemmäs pohjoismaista tasoa toteutuu vihdoin ja viimein voi sanoa pitkien taisteluiden jälkeen ja pitkän työskentelyn jälkeen kiitän niitä edustajia jotka minun laillani olivat siinä työryhmässä ja olen iloinen tosiaan siitä että teimme yksimielisen esityksen ja se nyt toteutuu

arvoisa rouva puhemies kiitoksen paikka on silloin kun kiitos kuuluu ja kiitos kuuluu nyt sille että tämä hallitus on tämän esityksen antanut ja toteuttaa tämän pitkäaikaisen tavoitteen taustalla niin kuin tässä on käynyt ilmi on ollut parlamentaarinen ryhmä mutta täytyy muistaa että tämä on paljon pitempi prosessi vuosikausia olemme ottaneet vastaan kirjailijoiden joukon joka on toivonut uudistusta sitä että lainauskorvaukset vähitellen saatettaisiin pohjoismaiselle tasolle ja että myös tietokirjailijat pääsisivät lainauskorvausten piiriin nyt tämä pitkä marssi pitkä työ on hyvässä päätöksessä ja tästä kuuluu kiitos hallitukselle että se on tämän ehdotuksen nyt eduskunnan käsittelyyn tuonut mutta kiitos myös kaikille niille jotka ovat vuosien aikana olleet tätä asiaa kirjailijoiden ja kirjallisuuden hyväksi edistämässä

arvoisa puhemies on todellakin mukavaa että näinä tiukkoina aikoina myöskin hyviä hyviä asioita tulee esille täällä sivistysvaliokunnan hallin nonalalla tai opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla erityisen erityisen mukavaa on se että nyt tällä lakimuutoksella myöskin tieto ja oppikirjojen ja oppikirjojen tekijät tulevat yhdenvertaiseen asemaan muiden kirjallisuuslajien kirjailijoiden kanssa onkin ollut todella suuri epäkohta aikaisemmin kun esimerkiksi kurssikirjastoista lainattujen lainattujen teosten tekijät eivät ole tätä kirjastokorvausta saaneet ja nyt on todella hienoa että että näin näin tapahtuu tämä on suuri sivistysteko näin voisi sanoa tosiaan kiitokset hallitukselle mutta kiitos myös edellisille hallituksille jotka jotka ovat lainauskorvausta parantaneet ja kiitokset kuuluvat myöskin useille sivistysvaliokunnille tätäkin aikaisemmin kun olemme valiokunnassa useina vuosina nostaneet asian esille muun muassa juuri näiden tietokirjailijoiden kohdalta hieno päivä tänään kun saadaan olla tätä käsittelemässä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

arvoisa puhemies kyseinen hallituksen esitys mahdollistaa taiteilija apurahakauden keskeyttämisen ja apurahakauden siirtämisen muutoksella pyritään parantamaan taiteilijoiden toimeentuloa taiteilijalla on muutoksen jälkeen mahdollisuus ottaa lyhytaikainen työsuhde apurahakauden aikana myös pitkäjänteinen työtehtävien suunnittelu helpottuu kun lyhytaikaisesta kokopäiväisestä työsuhteesta ei tarvitse kieltäytyä apurahan menettämisen pelossa taiteilijan työura on usein katkonainen eikä moni pysty elättämään itseään tai perhettään pelkällä itsenäisellä taiteen tekemisellä siksi on tärkeää mahdollistaa myös työsuhteiden vastaanotto apurahakausien keskellä sivistysvaliokunnan mietinnössä pidettiin tärkeänä että muutos ei johtaisi siihen että vuosittain jaettavien apurahojen määrä laskee merkittävällä tavalla olisi myös tärkeää mahdollistaa apurahan uudelleenjakaminen tilanteissa joissa apurahansaaja on esimerkiksi pysyvästi luopunut apurahasta valiokunta myös korostaa mietinnössään että apurahakauden ja työsuhteen kestoon liittyviä rajoituksia lievennetään entisestään ja joustavoitetaan taiteilijoiden mahdollisuuksia ottaa vastaan töitä aina kun niitä on tarjolla tämä on hyvin kannatettavaa ja ja toivon että lainmuutos tulee parantamaan taiteilijoiden toimeentuloa

tämä käsillä oleva esitys on on siinä mielessä todellakin hyvä että se kannustaa apurahansaajia ottamaan vastaan ihan lyhytaikaisiakin työsuhteita apurahakauden aikana ja näin ollen apurahan saamisen voisi keskeyttää tämä on erittäin tervetullut uudistus koska on hyvä että myöskin taiteen sektorilla esimerkiksi mahdollisuudet erilaiseen yritteliäisyyteen tällä tavalla tällä tavalla sitten mahdollistuvat mutta tosiaan jatkossa järjestelmää pitäisi edelleen kehittää sillä tavalla että näitä työsuhteen ja apurahakauden kestoon rajoituksia voitaisiin lieventää ja joustavoittaa sitten sillä tavoin että taiteilijoiden mahdollisuudet ottaa töitä vastaan aina kun niitä on tarjolla vielä edelleen parantuisivat

tämä on aika hyvä istunto luovan työn tekijöille tämäkin on hyvä hallituksen esitys olin itse kaksituhattaseitsemän vaalien jälkeen neuvottelemassa hallitusohjelmaan lupausta siitä että apurahansaajille säädetään sosiaaliturvalaki ja silloin siihen lakiin joka sitten säädettiinkin aika pian jäi joitain puutteita joista yksi on se johon tänään tulee korjaus elikkä tämä mahdollisuus keskeyttää apuraha väliaikaisen työn johdosta toivon että että jatkossa poistetaan poistetaan ne loputkin puutteet elikkä edelleenhän on niin että alle kolmen kuukauden mittaiset

eivät kerrytä sosiaaliturvaa ja olisi hyvin tärkeätä että että apurahoja voitaisiin ketjuttaa sillä tavalla että kaikki tehty työ olisi samanarvoista ja kaikesta tehdystä työstä yhtä lailla ihmiselle kertyisi sosiaaliturvaa

noin yleisesti voi todeta että aina sellainen kehitys jossa kulttuuri menee eteenpäin ja nämä teot edistyvät on myönteinen ja hyvä asia niinpä myös tässä kohtaa haluaisin puhemies yleisesti nostaa esiin juuri tämän ja edellisen lain siinä suhteessa että nämä ovat merkittäviä askelia tämä lainauskorvaus mikä täällä äsken esimerkiksi keskustelussa on vuosien työn tulosta ja olen siitä hyvin iloinen että nyt olemme päässeet siinä siinä eteenpäin niin että itsenäisyyden juhlavuonna tämä taiteilijoille maksettu korvaus on on asianmukaisella tasolla tässähän viime kaudella tuplasimme tämän rahasumman ja nyt saadaan sitten työ loppuun ja se on hyvä mutta kaiken kaikkiaan minä toivon puhemies sitä että tämä hallitus ottaa ottaa nämä kulttuuriasiat hyvin vakavasti olemme kuitenkin nähneet että vaikka kulttuuri on kärkihankkeena ja sinänsä sinänsä se on positiivinen asia niin paljon on ongelmia muun muassa sitten esimerkiksi näissä museoiden orkesterien teatterien valtionosuusasioissa ja ja muissa ja siksi toivon tältä salilta sitä yhteistä henkeä että haluaisimme nähdä tulevaisuudessakin sen että koska kulttuurin rahoitus koko valtion budjetista on hyvin pieni siitä leikkaamalla koskaan emme hyvää saa aikaan päinvastoin siksi tämä kulttuurin ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen kaiken kaikkiaan on hyvin tärkeää samoin myös ne esitykset millä taiteilijoiden asemaa huomioidaan ja siellä on kuten täälläkin on todettu vielä paljon tekemistä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

puhemies ensinnäkin täytyy todeta että se että työterveydenhuollon yhtiöittämisvelvollisuutta koskevaa siirtymäsäännöstä kuntalaissa jatketaan kahdella vuodella on kannatettava ja hyvä laki tätä asiaahan käsiteltiin jo viime kaudella ja siinä mielessä täytyy todeta että

täällä on nyt nyt tullut ja erilaisia näkemyksiä siihen viime kauteen nähden mutta kaiken kaikkiaan tämä on hyvä esitys tämä asia liittyy sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen ja me käsittelemme nyt tällä hetkellä eduskunnassa myös hankintalakia tämä sivuaa myös hankintalakia ja nyt kun täällä on kaksi ministeriä paikalla niin en malta olla toteamatta sitä että meillä monet kunnat ja sairaanhoitopiirit ovat kehittäneet kokonaisvaltaisesti työterveydenhuoltoa ja nyt suurena huolena on se että että tämä kokonaisvaltainen työterveydenhuolto pilkkoutuu nimenomaan julkisen sektorin elikkä kuntien ja kuntayhtymien tuottamana se tarkoittaa nyt käytännössä sitä että että ennalta ehkäisevä työterveydenhuolto voidaan tuottaa julkisella sektorilla mutta sairaanhoito täytyy yhtiöittää elikkä tämä kokonaisvaltainen työterveydenhuollon kehittäminen vaikeutuu tältä osin se hyvä kehitystyö jota eri puolilla suomea nyt tehdään tulee muuttumaan se tulee myös aiheuttamaan sen että

julkisen sektorin työterveydenhuollot ovat eriarvoisessa asemassa suhteutettuna yksityiseen työterveydenhuoltoon nyt toivoisin asianomaisilta ministereiltä kannanottoja näkemystä tähän kysymykseen joka on koko työterveydenhuollonkin kannalta hyvin tärkeä kysymys se ei liity varsinaisesti tähän mutta se sivuaa hyvin vahvasti tätä esitystä joka nyt meillä on käsittelyssä

tosiaankin tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys liittyy osaltaan sote uudistukseen elikkä se mahdollistaa tämän nykytilan jatkumisen sote uudistuksen voimaantuloon saakka jotta kuntien ei tarvitsisi tuota työterveyshuoltoaan yhtiöittää näiksi kahdeksi viimeiseksi vuodeksi vuodeksi tosiaankin sinänsä varmasti ihan järkevä esitys mutta samoin kuin edustaja kiljunen tuossa totesi minullakin on suuri huoli siitä mitä kuntien järjestämälle työterveyshuollolle sitten soten soten aikana tapahtuu ja toisaalta myöskin eduskunnan käsittelyssä oleva hankintalaki jättää aika suuria kysymysmerkkejä sen suhteen mitä sille kuntien työterveyshuollolle jatkossa tapahtuu toivonkin että ministerit voisivat hieman kommentoida tätä näkökulmaa

rouva puhemies nyt täällä on lähetekeskustelussa olevia asioita ja tietenkin olettaa silloin että että tämä lain esittely tapahtuisi ministerien toimesta ja sitä kautta tämä keskustelu on vähän hämmentävää

tällä hetkellä mutta tästä esittelyssä

täytyy ensinnäkin todeta että erikoislääkäri ja hammaslääkärikoulutuksen koulutuskorvausta laajennetaan koskemaan myös yliopistoja ja tämä on sinällään toivottu ja erittäin hyvä uudistus koulutus on yliopistoille nyt lakisääteistä ja siihen ministeriön tulisi osoittaa rahoitus nyt tietenkin tämä on ollut lausunnoilla eri tahoilla lausuntoja on tullut yli kahdeksankymmentä kappaletta ja ja

myönteisenä asiana on todettu se että tämä antaa paremman mahdollisuuden kehittää ja ja koordinoida erikoistumiskoulutusta sen sisältöä ja laatua mikä sitten on myönteinen asia sekä antaa paremmat mahdollisuudet ohjata koulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tarveperusteista tasapainoa mikä parantaisi palveluiden alueellista saatavuutta

tältä osin ei ole kohdennettu riittävästi ja ja ennen kaikkea yliopistoille ja yliopistot ovat kokeneet että koska tämä on heille tullut lakisääteiseksi tehtäväksi ja koska rahoitusta nyt ei siihen tule riittävästi niin miten he pystyvät toteuttamaan tämän lainsäädännön antamat tehtävät ja tavoitteet opetus ja kulttuuriministeriön sekä yliopistojen lausunnoissa lausunnoissa on muun muassa todettu että rahoituksen tulisi vastata suuruudeltaan todellisia kustannuksia koska yliopistojen saamaa perusrahoitusta ei tulisi käyttää erikoistumiskoulutuksen rahoittamiseen

rouva puhemies tämä hallituksen esitys on toivottu ja hyvä uudistus esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion koulutuskorvauksen maksamista koskevia säännöksiä niin että valtion korvausta erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutukseen maksettaisiin jatkossa myös yliopistoille esityksessä ehdotetaan että lakiin lisätään uusi pykälä koulutuskorvauksen maksamisesta yliopistolle ja sen mukaan erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle korvattaisiin valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista

koulutuksen laadun parantumisena ja osaavampina erikoislääkäreinä ja erikoishammaslääkäreinä ja myös koulutuksen kestoa olisi mahdollisuus lyhentää nykyisestä kahdeksasta viiva kymmenestä vuodesta lähemmäksi tavoiteaikaa joka on viisi viiva kuusi vuotta lääkäriksi tai hammaslääkäriksi valmistumisesta pidän tätä ihan hyvänä asiana ja mielestäni tämä tukee myös hallituksen kärkihanketta kolme jonka yhtenä ajatuksena on juurikin opintopolkujen joustavoittaminen ja työelämään astumisen nopeuttaminen mielestäni tässä on yksi hyvä ihan konkreettinen mahdollisuus siihen että tämä kärkihankekin etenee saadaan ammattilaisia sinne työkentälle koska kyllähän meillä lääkäreistä on kova pula ja ja kyllä erikoishammaslääkäreitäkin tarvitaan enenevissä määrin suomessa

tosiaankin erikoislääkäri ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuskorvaus laajennetaan koskemaan yliopistoja ja tosiaankin yliopistot saisivat tällä tavalla paremmat mahdollisuudet kehittää ja koordinoida koulutuksen sisältöä ja laatua ja ja sitten myöskin paremmat mahdollisuudet ohjata koulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tarveperusteista tasapainoa mikä myöskin palveluiden alueellista tasapainoa sitten parantaisi ikävä asia on se että näitä yliopistojen arvioimia kustannuksia ei voida korvata ihan kokonaan vaan vain noin puolet niistä ja tämä on tietenkin hirvittävän ikävä asia siinä mielessä että varsinkin kun ajatellaan että kun sote uudistus on tulossa ja ja valinnanvapaus niin jatkossa tämä koulutuksen järjestäminen voi sitten heikentää siihen osallistuvien palvelujen tuottajien asemaa kilpailluilla markkinoilla mikäli sitten tästä koulutuksen järjestämisestä maksettava korvaus korvaus ei ole riittävällä tasolla ja näkisin tämä on todella suuri ongelma ylipäätään tämmöisiä tutkimus kehittämistyö ja koulutusasioita ei ole mielestäni soten soten yhteydessä tarpeeksi pohdittu olisikin hyvä että tähän valmistelussa kiinnitettäisiin suurempi huomio

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

työtapaturma ja ammattitautilain sekä työttömyysturvalain päivärahan laskemista koskevia säännöksiä ehdotetut muutokset liittyvät työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemässä kilpailukykysopimuksessa sovittuun kokonaisuuteen päivärahaetuuksien laskentaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten etteivät kilpailukykysopimuksessa ehdotetut työntekijän työeläkevakuutusmaksun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun ja sairausvakuutuksen päivärahamaksun korotukset vaikuta päivärahaetuuksien määrään jos pykäliä ei muutettaisi päivärahojen taso pienenisi vastaavalla suhteellisella osuudella kuin työntekijämaksuja korotetaan niin sanotun prosenttivähennyksen vuoksi huolimatta mainittujen työntekijämaksujen korotuksista sairausvakuutuslain työtapaturma ja ammattitautilain sekä työttömyysturvalain mukaisten päivärahojen tasot säilyvät siis ennallaan esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia eivätkä muutokset vaikuta myöskään työnantajien tai palkansaajien maksuihin lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi maatalousyrittäjän työtapaturma ja ammattitautilain vahinkotapahtuman ilmoittamista koskevia säännöksiä siten että sekä sairauspäivärahan että työtapaturmasta johtuvan päivärahan hakuaika olisi sama näitten lakien on tarkoitus tulla voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta kaksituhattaseitsemäntoista

arvoisa rouva puhemies tämä laki on osana sitä kilpailukykysopimusta millä suomea tehdään kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi on hyvä asia että työntekijät tulivat vastaan neuvotteluissa ja ymmärtävät sen että että työn teettämisen kustannuksia tulee saada alas ja sittenhän valtio taas omalta osaltaan tuli vastaan siinä että että verotaulukkoa alennettiin aivan kaikilla ja joille tätä alennusta ei pystytty tekemään se kompensoitiin

arvoisa rouva puhemies esitys todellakin liittyy kikyyn ja esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia työtapaturma ja ammattitautilakia sekä työttömyysturvalakia näillä ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia muutokset eivät vaikuttaisi myöskään työnantajien tai palkansaajien maksuihin esityksellä on yhteys eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen laeiksi työeläkelakien ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan valtiovarainvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies tällä esityksellä toteutetaan perustulokokeilun niin sanottu ensimmäinen vaihe käynnistettävän perustulokokeilun ensisijainen tavoite liittyy työllisyyden edistämiseen kokeilun tavoitteena on saada seurantatutkimukseen perustuva vastaus siihen edistääkö perustulo työllistymistä perustulokokeilun kohdejoukkoon eivät kuulu sellaiset ryhmät joiden työllisyystilanteen työllisyystilanteen parantamista perustulolla ei tavoitella kuten vanhuuseläkkeellä olevat perustulon kohdejoukkona olisivat kansaneläkelaitoksen maksamien työttömyysetuuksien peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat heistä poimittaisiin satunnaisotannalla kahdentuhannen hengen kokeiluryhmä perustulon vaikutuksia arvioitaessa kokeiluryhmää verrattaisiin verrokkiryhmään joka koostuisi niistä kohdejoukkoon kuuluvista jotka eivät saa perustuloa perustuloa perustulon maksaisi kansaneläkelaitos perustulon tasoksi esitetään viisisataakuusikymmentä euroa kuukaudessa ja se olisi saajalleen verovapaata tuloa tämä vastaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan nykyistä nettotasoa perustulokokeilun ensimmäisessä vaiheessa on jouduttu ratkaisemaan perustulon yhteensovittaminen erilaisten muiden etuuksien kanssa tämä tehtävä on ollut huomattavan suuri lisäksi jotta kokeilu päästään aloittamaan suunnitellussa aikataulussa ei verojärjestelmään ole ollut mahdollista tehdä muutoksia näin lyhyessä ajassa tästä johtuen perustuloa esitetään verottomaksi etuudeksi perustuloa selvittävän tutkijaryhmän työ jatkuu vielä ja se antaa loppuraporttinsa ensi kuussa tämän jälkeen hallitus päättää kokeilun jatkosta niin sanotusta toisesta vaiheesta joka voitaisiin aloittaa vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta sen yhteydessä on mahdollista muun muassa tarkastella erilaisia veroratkaisuja joita ei tämän tiiviissä aikataulussa toteutettavan kokeilun ensimmäisen vaiheen yhteydessä ole ollut mahdollista toteuttaa esitys perustulokokeilun aloittamisesta on ainutlaatuinen kansainvälisestikin tarkasteltuna kokeilun avulla on mahdollista saada paitsi arvokasta näyttöä perustulosta ja sen vaikutuksista myös tietoa pirstaleisen sosiaaliturvajärjestelmämme kehittämiseksi

ministeri vehviläinen riittäneekö kolme minuuttia

arvoisa puhemies tämän puheenvuoron käytän lyhyesti tässä kokeilukulttuurista vastaavana ministerinä ja totean ensinnäkin että eilen hallituksen strategiaistunnossa kävimme jonkinmittaisen keskustelun näistä kokeiluista ja siinä yhteydessä siitä kunnianhimon tasosta mitä hallituksella kokeiluihin kaiken kaikkiaan on katsoimme hallituksen piirissä että varsinkin jotka ovat täällä hallitusohjelmassa mainittuja niin sanotusti strategisia kokeiluja pitää saada mukaan tutkimuksellinen ote joka juuri tässä perustulokokeilussa kaiken kaikkiaan on haluan todeta myös sen että tämä perustulokokeilu on tietysti kaikista vaateliain näistä hallituksen kokeiluista muita kokeiluita joita hallitusohjelmaan on kirjoitettu ja joita ollaan käynnistämässä ja tullaan käynnistämään on muun muassa palvelusetelikokeilu joka liittyy myös tämän soten eteenpäinvientiin aikataulussaan kaksituhattayhdeksäntoista lisäksi on olemassa kielikokeiluja ja sitten palvelualoitekokeilu ja se on vasta alkutekijöissään mutta aiomme saada sen myös ensi vuonna liikkeelle kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies kuten tässä jo edellä ministeri mattila toi esille tämä kokeilu tässä vaiheessa keskittyy nimenomaan siihen miten voidaan löytää kannusteita sosiaaliturvan eli tässä tapauksessa työttömyysetuuksien ja työtulojen yhteensovitukselle sosiaaliturvan ja työn vastaanottamisen yhteensovitukselle me kaikki tiedämme että tämä on ollut yksi iso kysymys viime vuosien aikana itse asiassa erittäin pitkään kaikki puolueet ovat kantaneet siitä huolta miten voitaisiin purkaa näitä kannustinloukkuja joita meillä todellakin on paljon meillä on myös ollut työryhmää työryhmän perään jokainen hallitus on halunnut purkaa kannustinloukkuja on kehitetty osallistavaa sosiaaliturvaa ja myös moni puolue on ilmoittanut kannattavansa jonkinlaista perustulomallia tai negatiivista tuloveroa nyt sitten sipilän hallitus on ensimmäinen joka tässä lähtee liikkeelle haluan tässä puheenvuorossani ottaa myös esille kansallisen tulorekisterin joka teille myös lienee tuttu eli vuosi sitten päätimme tämän vuoden budjetin yhteydessä

verohallinto käytännön toteuttajana lähtee laatimaan ja tekemään se tarkoittaa sitä että se on reaaliaikainen tulorekisteri jossa työtulot sosiaalietuudet ja verotus voidaan paremmin yhteensovittaa sen jälkeen poistuu tarve muutosverokorteille ja jokainen ymmärtää että niissä oloissa kun meillä on kansallinen tulorekisteri käytössä on totta kai paljon yksinkertaisempaa myös toteuttaa perustulon erilaisia malleja tai negatiivista tuloverotusta arvoisa puhemies näen että tämä perustulokokeilu jonka ensimmäinen vaihe käynnistyy ensi vuoden alussa on tietynlainen tämmöinen alku tai silta kehitteillä olevaan kaksituhattakaksikymmentä luvun uuteen sosiaaliturvaan joka huomioi paremmin silpputyön ja sen että ihminen tarvitsee tänä päivänä ja tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisia tulonlähteitä joista oma tulonmuodostus muodostuu

rouva puhemies arvoisat kansanedustaja puhun ensin muutaman ajatukseni yleisesti tästä niin sanotusta perustulosta ja sitten hallituksen esittämästä perustulokokeilusta mitä perustuloon tulee niin sillähän on erittäin laaja kannatus kansalaisten keskuudessa ja kuten ministeri vehviläinen tässä totesi myös eri puolueiden keskuudessa

unelmansa oikeudenmukaisesta ja kannustavasta sosiaaliturvajärjestelmästä mitä perustulolta odotetaan odotetaan että se poistaa köyhyyden odotetaan että se poistaa turhan byrokratian odotetaan että työnteko on aina kannattavaa li andersson odottaa että voi vaatia suurempia palkkoja björn wahlroos odottaa että voi maksaa pienempiä palkkoja

palkka ja työillassa joku osallistuja sanoikin että perustulo on käsitteenä yhtä tarkka kuin esimerkiksi käsite sosiaaliturva en siis henkilökohtaisesti usko että on luotavissa perustulomalli joka yhdistää kaikki harkinnanvaraiset ja muut sosiaaliturvaetuudet joka täyttää kaikki nämä tavoitteet ja joka ei maksa yhtään nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää enempää itse asiassa ajattelen että perustulo käsitteenä on verrattavissa tenavat sarjakuvan suureen kurpitsaan jota innolla eppu ja muut odottivat suuri kurpitsa tulee ja ratkaisee kaikki ongelmat

jos kuitenkin ajatellaan että tulevaisuudessa meillä olisi jonkinnäköinen perustulo tai perustuloajattelun pohjalta uudistettu sosiaaliturvajärjestelmä niin itse uskon että se voisi pohjata lähinnä tähän negatiivisen tuloveron ajatukseen tilanteessa jossa meillä olisi vuodesta kaksituhattayhdeksäntoista ymmärtääkseni käytettävissä ministeri vehviläisen mainitsema ajantasainen tulorekisteri

merkityksellistä hänelle itselleen mutta myös koko yhteiskunnan kannalta mutta voi olla että tämä osallistava sosiaaliturva ainakin osan perustulon kannattajien mielestä on täysin päinvastaiseen filosofiaan perustuva ajatus kuin niin sanottu mitä sitten tähän hallituksen nyt esittämään kokeiluun tulee ne monet ongelmat jotka perustulon yleiskäsitteen alle muodostuvat tulevat näkymään hyvin tässä keskustelussa jossa ennustan että moni perustulon vahva ja vakaa kannattaja tulee kuitenkin arvostelemaan tätä kokeilua sanomaan että väärin kokeiltu

perustulo ja johon liittyvät tietyt eri edellytykset mutta tässä kokeilussa ei toisin kuin esimerkiksi hallituksen esityksessä selostetussa englannin mallissa ja siinä oli joku toinenkin malli yhdistetä mitään eri sosiaaliturvamuotoja yhden perustuloksi kutsutun käsitteen alle tämä on ensimmäinen kommentti toinen kommentti on tietysti se kuinka realistinen tämä malli olisi eri asiantuntijat ovat arvioineet että jos tämä nyt esitetty malli skaalattaisiin koko väestön tasolle niin kustannukset olisivat kymmenen viiva viisitoista miljardia euroa vuodessa nykyisiä kustannuksia enemmän mistä tässä kokeilussa sitten on kyse kokeilussa jossa perustulo ei siis korvaa esimerkiksi asumistukea tai jossa perustulo ei siis korvaa esimerkiksi toimeentulotukea puhumattakaan muista etuisuuksista

perustuloksi kutsuttu sanotaan nyt työttömyysturva joka ei lähde pois myöskään pienene vaikka asianomainen työllistyisi tähän liittyy myös se että asianomaisella ei ole velvollisuutta osallistua työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin eivätkä häntä uhkaa näin ollen mitkään karenssit ellei hän osallistu sitten meillä on toinen ryhmä verrokkiryhmä kaksituhatta pitkäaikaistyötöntä jotka saavat nykyisen työttömyyskorvauksen eli peruspäivärahan tai työmarkkinatuen ja heillä on se tilanne mikä nykyisin on että jos he työllistyvät niin silloin heiltä sulaa pois työttömyyskorvaus nyt sitten kysytään ja kokeillaan kummat työllistyvät paremmin nekö jotka saavat pitää työttömyyskorvauksensa työllistyessään vai ne jotka eivät saa pitää työttömyyskorvausta työllistyessään ja tätä kokeilua nyt sitten kuulemma ulkomaita myöten odotetaan suurella innostuksella no minä voin nyt etukäteen sanoa näin julkisesti että aivan varmasti kokeilun tulos on se että ne jotka saavat pitää työttömyyskorvauksensa työllistyessään työllistyvät paremmin kuin ne jotka eivät saa pitää työttömyyskorvausta työllistyessään tämän tuloksen uskallan ennustaa jo nyt totta kai kyse on pitkäaikaistyöttömistä vaikeasti työllistyvistä ihmisistä on alueellisia eroja on myös eroja sen suhteen sulaako siinä pois mahdollinen asumistuki sulaako pois mahdollinen toimeentulotuki mutta näillä reunaehdoillakin uskallan väittää että kokeilun tulos on se että kun ihminen saa pitää työttömyyskorvauksensa vaikka hän ottaa vastaan silpputyötä epävarmaa työtä osa aikatyötä määräaikaista työtä niin hän työllistyy paremmin kuin sellainen tavallinen työtön joka ei voi ottaa näitä töitä vastaan ilman että se vaikuttaa hänen työttömyyskorvaukseensa

mitä hyvää tässä sitten on no totta kai on hyvä että tätä nyt kokeillaan saadaan tarkempia tieteellisiä arvioita näistä vaikutusten määristä ja hyvää on se että näin osoitetaan jokaiselle jokaiselle että työnteon kannustimilla on vaikutusta ihmisen työllistymiseen eli te perustulouskovaiset jotka arvostelette työttömyysturvan muutoksia sanomalla että eihän työttömyysturvan muuttaminen luo yhtään uutta työpaikkaa ei luokaan mutta ei perustulonkaan kokeileminen luo yhtään uutta työpaikkaa ja kuitenkin tulette näkemään että ne ihmiset jotka työllistyessään saavat pitää työttömyyskorvauksensa jota työttömyyskorvausta nyt siis kutsutaan perustuloksi työllistyvät paremmin kuin verrokkiryhmän työttömät joiden työttömyyskorvaus luonnollisesti lähtee jos he saavat työtä eli tämä hyvä asia tulee tässä nyt kaikille osoitetuksi ettei edustaja lindtmanin eikä edustaja alanko kahiluodon eikä kenenkään tarvitse enää sanoa että eihän se luo yhtään uutta työpaikkaa kun työttömyysturvaa muutetaan eli työttömän henkilön kannustimilla on merkitystä hänen työllistymiseensä ja tämä tulee tässä kokeilussa todistetuksi

herra ja rouva puhemies on virkistävää käyttää hallituksen esityksestä ehkä optimistisempi puheenvuoro kuin hallituspuolueen ja kokoomuksen edustaja zyskowicz äsken mutta toki minullakin on tässä eri näkökulmia tämä osittaisen perustulon kokeilun ensimmäinen vaihe vaikka edustaja zyskowicz tässä ei puhuta nyt perustulosta sanan kaikkein laajimmassa merkityksessä merkitsee siitä huolimatta mielestäni suurta askelta paitsi kokeilukulttuurille suomessa myös sosiaaliturvamme uudistamisessa ainakin tämä avaa mahdollisuuksia tämä kansallinen perustulokokeilu on saavuttanut jo nyt aika paljon myönteistä huomiota maailmalla ja sitä odotetaan kovasti myös tutkijat ovat siitä kiinnostuneita hallituksen vastuulla onkin nyt huolehtia siitä että tämä kokeilu vastaisi niihin odotuksiin joita sille on asetettu se ei ole ihan helppoa kuten tulen kohta kertomaan ajan myötä suomalaisesta sosiaaliturvasta on muodostunut melko monimutkainen tilkkutäkki jossa luoviminen on monille meistä valitettavan kuormittavaa ja vaikeaa ja lisäksi byrokratia on aika suurta tämä monimutkaisuus aiheuttaa niin sosiaaliturvan saajille kuin sitä myöntävillekin tahoille aikamoisia haasteita kannustinloukkuihin juuttumisen lisäksi esimerkiksi sosiaaliturvan alikäyttö on suomessa ihan todellinen ongelma tukien hakeminen koetaan usein niin hankalaksi että moni jättää heille kuuluvat etuudet hakematta minkä seurauksena yhteiskunnalle syntyy muita kustannuksia kun ihmiset voivat huonommin usein tuet jäävätkin hakematta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ja he kärsivät usein esimerkiksi köyhyydestä ja muista taloudellisista vaikeuksista muutenkin muita enemmän näihin ja moniin muihin kysymyksiin tämäkin perustulomalli voi tarjota joitakin ratkaisuja kantava ajatushan ylipäätään perustulon taustalla ei ole ehkä mielestäni se unelmahöttö johon edustaja zyskowicz viittasi vaan se että määritellään että olisi tällainen universaali ehdoitta maksettava sosiaalietuus se on filosofisesti hyvin erilainen kuin se keppiin perustuva järjestelmä jota suomessa ainakin viime aikoina on pidetty enemmän esillä perustulo mahdollistaa yksilölle siis enemmän valinnanvaraa ja päätösvaltaa omiin asioihinsa se kannustaa työntekoon ja erilaisiin elämäntilanteisiin sopeutumisen ja niiden välillä liikkumisen helpommaksi yksilölle ensi vuoden alusta käynnistyvän kokeilun tehtävänä onkin oletettavasti osoittaa perustulon arvo aktiivisten ihmisten elämänpolkujen mahdollistajana ja turvana sellaisissa muutoksissa joita saattaa tulla vastaan kontrollin sijaan avainasemassa on siis positiivinen tulevaisuususko ja luottamus yksilöihin aivan kuten veroilmoitusten täyttämisessä on siirrytty hyvin kokemuksin paperiruljanssista luottamukseen pohjaavaan ilmoitusmenettelyyn mielestäni on kypsä aika kokeilla tällaista menettelyä myös osana meidän turvaverkkoamme siksi olenkin iloinen siitä että hallitus on ottanut aktiivisen roolin perustulokeskustelussa toki tämä ensimmäinen vaihe on monin osin haasteellinen tässä kokeilussa kokeilu vaikuttaa näet laaditun erittäin tiukan budjetin ja erittäin tiukan aikataulun tilanteessa jossa kokeilun laajuus ja otanta jäävät toivottua pienemmiksi se että mukaan otetaan nyt vain kaksituhatta työtöntä on aika vähän esimerkiksi hankkeen esiselvityksessä esitettiin mahdollisuuksia kokeilla perustuloa useammalla erisuuruisella etuus ja verotasolla koeryhmänkin oli tarkoitus koostua satunnaistamalla valituista pienituloisista kotitalouksista työttömistä työllisistä itsensätyöllistäjistä mikroyrittäjistä pätkätyöläisistä silpputyöläisistä nämä kaikki olisivat ryhmiä joille perustulon vaikutuksista todennäköisesti koituisi enemmän ja suuria hyötyjä siksi on valitettavaa että tämän tiukan raamin puitteissa laaditun kokeilun vuoksi osallistujat on nyt rajattu vain työttömiin toki sekin on tärkeä ryhmä onneksi kuitenkin esityksessä todetaan että kokeilua voidaan myös laajentaa myöhemmin me olemme vihreiden vaihtoehtobudjetissa arvoisa puhemies esittäneet perustulokokeilulle sekä lisäaikaa että rahoitusta me esitimme kokeilun laajentamista kaksivuotisesta kolmivuotiseksi ja rahoitusta lisää kymmenen miljoonaa euroa per vuosi ei vielä tähtiä taivaalta tässäkään tapauksessa mutta hiukan suuremmalla vaihteella etenevää kokeilua kuitenkin tällä meidän lisäyksellämme kokeilujoukkoa olisi voinut kasvattaa ja ottaa mukaan muun muassa itsensätyöllistäjiä ja pienituloisia palkansaajia lisäksi me ehdotamme verotuselementin mukaan ottamista tähän ministerikin viittasi alustuksessaan että se ei ole tässä mallissa mukana verotuselementin ja siihen liittyvien eri mallien kokeilu edellyttäisi sitä toimivaa tulorekisteriä josta ministeri vehviläinenkin täällä jo puhui ja toivon että tämä saadaan suomessa käyttöön mahdollisimman nopeasti se että verotuselementtiä ei ole mukana tässä kokeilussa aiheuttaa nyt sen ettei kokeiltavaa perustuloa voida sellaisenaan mielestäni pitää toteutuskelpoisena koko väestön osalta ja tähän zyskowiczkin puheessaan viittasi olen tästä samaa mieltä eli tällaisenaan koko väestöön laajennettuna tämä sama malli olisi todennäköisesti todella kallis jopa kymmenen viiva viisitoista miljardia ja sen käyttöön ottaminen tässä kansantaloudellisessa tilanteessa olisi enemmän kuin vaikeaa

sitä täydentäviin tukiin esimerkiksi asumisen osalta pitäisi arvioida huolella lisäksi esimerkiksi perustulon tasa arvovaikutusten arviointi pitäisi tehdä erittäin tarkasti on aivan olennaista tietää miten kokeilu vaikuttaa esimerkiksi pienten lasten vanhempien kotona olemiseen tai työllistymisen mahdollisuuksiin ja ehkä yleisellä tasolla vielä laajemmin katsottuna perustulokokeilu pitäisi mielestäni nähdä osana poliittisen kulttuurin muutosta jossa politiikan uudistukset ylipäätään perustuvat mahdollisimman vahvaan tutkimukselliseen näyttöön ja käytännölliseen käytännölliseen käytännön kokeiluun tästä hallitukselle kiitos että tätä tietä viedään eteenpäin

arvoisa puhemies suomen talouden kannalta tärkein tavoite on työllisyyden nostaminen se on tämän perustulokokeilun ensisijainen tavoite työn minkä tahansa työn vastaanottaminen ei saa hankaloittaa työnhakijan arkea ja työn tekemisen on oltava aina kannattavaa perustulomallista on puhuttu jo vuosia mutta jostain syystä edellisten hallitusten aikana sitä ei olla saatu vielä kokeiluasteelle tämä hallitus on ensimmäinen joka lähtee konkreettisesti toteuttamaan hallitusohjelman mukaista perustulokokeilua suomessa kiitos siitä

aiheutuvia kannustinloukkuja kannustinloukkuja vastaanottaa etenkin osa tai lyhytaikaista työtä lyhyet ja pienipalkkaiset työjaksot voivat tietyissä tilanteissa aiheuttaa sen että sosiaaliturvaetuuksia saavan yksilön käytettävissä olevat tulot kasvavat vain vähän tai eivät lainkaan ansiotyön tekemisen seurauksena kun ansaitut eurot ovat sekä veronalaista tuloa että vähentävät henkilölle maksettavia sosiaaliturvaetuuksia

ei ole taloudellisesti kannattavaa työllistyä tai lisätä työntekoa tarveharkintaan perustuva sosiaaliturvajärjestelmä edellyttää etuuksien saajilta selvitykset mahdollisista työtuloista ja ja tämä aiheuttaa viiveitä ja ja katkoksia etuuksien maksatukseen nämä niin kutsutut byrokratialoukut voivat omalta osaltaan estää ennen muuta osa ja lyhytaikaisen työn vastaanottamisen perustulokokeilun esiselvityksen toteuttanut tutkimusryhmä päätyi suosittelemaan raportissaan osittaista perustuloa kokeilun suunnittelun lähtökohdaksi tämä on realistisin vaihtoehto joka korvaa nykyiset perusturvaetuudet minimitason asettuessa noin viiteensataankuuteenkymmeneen euroon tämä on semmoinen suppea otos kahtatuhatta henkilöä koskeva ryhmä ja on sanottu että tämä on esikokeilu ja sitten voidaan jatkossa katsoa mitä tälle hankkeelle tehdään ja niin kuin
moneen kertaan sanottu jos tämä koko perustulo otettaisiin käyttöön tämänhetkinen perustulo nyt on kaksikymmentä miljoonaa euroa esityksessä on hyvin perusteltu miksi kokeilu ja verrokkiryhmät valitaan satunnaistamalla kokeiluun osallistuminen on pakollista jotta kokeilusta saatavat tulokset eivät olisi vääristyneitä vapaaehtoisuuteen perustuvalla otannalla ei ole mahdollista tuottaa luotettavia tuloksia näin kaikki kokeilun aikana havaittavat erot ryhmien keskimääräisissä työllisyysasteissa johtuvat perustulosta riittävällä kokeiluryhmän ja kaikilta mahdollisilta tavoiltaan sitä vastaavan verrokkiryhmän avulla voidaan tehdä mahdollisimman luotettavia arvioita perustulon vaikutuksista ja kokonaisarvio myös mahdollisen valtakunnallisen käyttöönoton kustannuksista arvoisa puhemies perustulokokeilu on osa hallituksen tavoittelemaa kokeilukulttuurin toteuttamista kokeilut ovat yhteiskunnan kehittämisen työkalu jonka avulla saadaan käytännön tietoa siitä mikä toimii ja mikä ei koska perustulokokeilua voidaan pitää eräänlaisena ennakkotapauksena laajamittaisesta kenttäkokeesta sen onnistuminen tulisi väistämättä vaikuttamaan myös siihen missä määrin kokeilukulttuuria voitaisiin jatkossa edistää

ja siitä saatavat tulokset heijastuisivat ja ovat jo heijastuneet myös muissa maissa käytäviin keskusteluihin arvoisa

itse olen ollut vähän nihkeä silloin kun perustulosta on puhuttu mutta sitä parempi minun mielestäni on tämäntyyppinen kokeilu jolla näemme ne tulokset totta kai tämä on osittainen perustulokokeilu ja on kaikki ne ne ladatut odotukset esimerkiksi siihen että kun kun sosiaaliturva haetaan pienissä pienissä palasissa erittäin sirpaleisena se aiheuttaa nöyryyttämistä hakijalle ja valtavasti työtä aiheuttaa sitä että kaikkea sitä tukea mitä kuuluu saada ei välttämättä saa ja se aiheuttaa myöskin valtavan virkamiesarmeijan tekemään näitä päätöksiä joskin sähköiset järjestelmät ovat edesauttaneet vähän tuottavuutta tälläkin puolella nyt kun kun tämä on osittainen perustulokokeilu emme tästä asiasta saa saa varmastikaan tutkimusnäyttöä mutta mutta tulemme saamaan tutkimusnäyttöä siitä miten työttömien työllistymiseen tämä asia vaikuttaa tietenkin on tosiasia että että jos sinne taustalle jää tämä tämä kannustin ja se ei se ei muutu ottipa töitä vastaan tai ei ei ottanut niin aika todennäköistä on se että että työtä on helpompi ottaa vastaan mutta tämäkin on tulos se on fakta jota voimme sitten käyttää muussa muussa päätöksenteossa hyväksi itse asiassa mietin että tässä on vähän samantyyppistä ajattelua kuin silloin kun keskusta halusi tuoda aikoinaan takuueläkkeen ja sen sai lainsäädäntöön tässähän on tällainen työttömän

joka olisi sitten kaikille sama tulisi ilman nöyryyttäviä hakemisia hakemisia ja siitä voidaan olla sitten eri mieltä olisiko tämä pitänyt laajentaa kaikkeen mahdolliseen toimeentuloon ja erilaisille väestöryhmille valitettavasti tähän ei nyt ollut mahdollista lähteä sekä rahanpuutteen että että muiden oheistekijöiden vuoksi mutta tälläkin on merkitystä hyvä että

arvoisa

sosiaaliturvan uudistaminen on erittäin kannatettavaa me kaikki tiedämme että meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on hyvin tilkkutäkkimäinen se aiheuttaa erilaisissa tilanteissa erilaisia kannustinloukkuja siihen liittyy valtavan paljon byrokratiaa ja niin edelleen on hienoa että askel askeleelta suomessakin liikuttaisiin kohti hieman yksinkertaisempaa sosiaaliturvaa sosiaaliturvan uudistamisessa minusta hienoa että hallitus on lähtenyt myös edistämään tätä kokeilukulttuuria on toivottavaa että suomessakin tämä laajentuisi koskemaan myös muita muita asioita ja kokeiluiden kautta voidaan sitten oppia erilaisia asioita ja soveltaa niitä päätöksentekoon mutta sitten tullaankin siihen että mitäs tässä nyt ollaan kokeilemassa tässä perustulokokeilussahan kokeillaan työttömyysturvan viidensadankuudenkymmenen euron suojaosaa siis sitä että kun ihminen pääsee töihin niin hän saa pitää siinä syntyvätkin sitten jo ensimmäiset metkat tilanteet kun viereisellä sorvilla kaveri saa kyllä samaa palkkaa mutta toinen kaveri saa siihen päälle vielä verotonta tuloa viisisataakuusikymmentä euroa luulisi että se toinenkin sorvilla istuva kyselee hieman että mikäs tämä tämmöinen kokeilu on että tässähän olisi metkaa olla mukana kun tämä on se lähtökohta niin silloin tullaan juuri siihen suurimpaan kritiikin aiheeseen mikä täällä tuli jo esille juuri siihen että tätä ei millään tavalla pystyttäisi soveltamaan koko väestöön on aivan selvää että tällainen järjestelmä mikä maksaisi asiantuntijoiden

euroa on sellainen järjestelmä mitä kuuna päivänä suomessa ei ole varaa toteuttaa silloin täytyy kysyä että kun lähtökohtaisesti olemme kokeilemassa jo järjestelmää mitä me emme voi tuoda käytäntöön koskemaan jokaista suomalaista niin minkä ihmeen

muita syitä täällä perustellaan että halutaan kokeilla osittaista perustuloa ja tästäkin saadaan tiettyä yhteiskunnallisesti validia näyttöä mutta silti on se peruskysymys eikö aina kannata kokeilla sellaista mikä olisi sitten mahdollista viedä täytäntöön toinen suuri kritiikin aihe koskee myös tätä verotuksen puuttumista tästä ihan ymmärrettävistä syistä tähän ei voida yhdistää nyt sitten verotuselementtiä ja sitä miten verotus sitten leikkaisi tätä ylimääräistä tuloa pois mutta on päivänselvää että sellainen järjestelmä missä me vain verotonta tukea annamme jokaiselle riippumatta siitä työllistyykö hän vai ei ei noudata myöskään sitä periaatetta mikä käsittääkseni täällä on ollut myös perustulon kannattajien suurin argumentti että se leikkaantuu sitten tulojen kasvaessa pois siihenhän tämän järjestelmän koko taloudellinen kantokyky perustuu että sitä tukea eivät tarvitse se leikkaantuu verotuksen kautta pois nythän näin ei tapahdu nythän ainoastaan se jää näille ihmisille riippumatta sitten siitä saavatko he vaikka pienipalkkaisen työn tai joku vaikka isompipalkkaisenkin työn niin että edelleen valtio antaa heille viisisataakuusikymmentä euroa sitten vastikkeetonta ja verotonta tuloa joka kuukausi näiltä osin kyllä perustulon ideasta ollaan nyt aika kauaksi tässä kokeilussa

siksipä tulen nyt siihen viimeiseen asiaan ja se on se eikö nyt kannattaisi tässä asiassa hieman odottaa jotta tämä kansallinen tulorekisteri saadaan toimimaan jolloin voisimme tätäkin kokeilua kokeilla niin että tässä on tämä verotuselementti mukana näin tärkeässä asiassa en ymmärrä miksi ihmeessä pitää alkaa hosumaan ymmärrän että tässä on tiettyjä poliittisia intohimoja tästä hallitus saa varmaan omat irtopisteensä irtopisteensä ja tätä on kivaa varmaan kansainvälisille vieraille kyllä kertoa että meillä on tämmöinen edistyksellinen kokeilu mutta näin ei kannata näin vaillinaisella kokeilulla pilata eli jos haluaisimme että tästäkin saisimme validia tietoa ja tuloksia mitä voisimme sitten hyödyntää sosiaaliturvan uudistamiseen niin tämä kokeilu kannattaisi miettiä kunnolla varmaan henkilörajauskin olisi silloin toisenlainen koskisi erilaisia ryhmiä ja tämä tuen muoto olisi varmaan toisentyyppinen ja siinä olisi tämä

vielä puheenvuoron edustaja kontulalle ja sen jälkeen käymme lyhyen debatin siihen tarvetta

arvoisa puhemies osittainen perustulokokeiluhan tämä on samassa mielessä kuin haarukka on osittainen ateria että ei mene ihan kohdalleen mutta ei nyt kokonaan aivan eri asiasta puhuta se ei silti tarkoita että tämä olisi huono kokeilu tämä on vain väärin nimetty kokeilun tavoitteena on vähentää työnteon kannustinloukkuja työttömyysturvassa ja erona esimerkiksi suojaosaan on se että tämä raha ei vain jää ihmiselle käteen silloin kun hän työllistyy vaan häneltä poistuu myös pelko siitä että hän jää täysin tyhjän päälle saa jonkun sanktion silloin jos hän menee työllistymään jollakin väärällä tavalla tai täyttää jonkun väärän paperin väärässä paikassa

pahaa sanaa sanottavana tästä toteutuksesta tekijät ovat tehneet sen mitä niillä rahoilla niillä reunaehdoilla niillä kysymyksenasetteluilla jotka heille on annettu on ollut mahdollista tehdä no minkä takia kysymys ei kuitenkaan ole perustulosta perustulohan vaikka onkin abstrakti käsite ei ole mielivaltainen käsite ei ole käsite joka tarkoittaa aivan mitä tahansa vaan viime vuosikymmeninä käydyn perustulokeskustelun aikana perustulolle on vakiintunut tiettyjä tunnusmerkkejä joita ei tässä nimenomaisessa kokeilussa testata millään lailla yksi näistä tunnusmerkeistä on se että verotusjärjestelmä jollakin lailla on kytköksissä siihen perustuloon niin kuin tässä jo edellinen puhuja toi esiin toinen ihan keskeinen asia on että perustulon perusidea ei ole suinkaan kohdentua työttömille tai jollekin muulle ryhmälle vaan katsoa tällaisten modernien teollisten yhteiskuntien synnyttämien kategorioiden ylitse katsoa sellaiseen aikaan jossa meillä ei ole enää erikseen kategoriaa työtön vaan meillä on ihmisiä joidenka joidenka hallinnollinen status vaihtelee sen verran nopeasti että tällaisissa kategorisoinneissa ei ole mitään järkeä se on se mitä kohti me olemme menossa ja sen takia kokeilun keskittäminen tiettyyn hallinnolliseen kategoriaan on pikemminkin taaksepäin kuin eteenpäin katsomista pikemminkin vanhaa sitä mitä on on perustulokeskustelussa mielletty perustulolle tyypilliseksi toinen asia mikä tästä puuttuu on varmuuspääoma ajatus siitä että minä voin aina ja kaikissa tilanteissa suunnitella elämääni eteenpäin niin että minä tiedän että ainakin se ihan minimi tulee minulle käteen no tässä tässä uudistuksessa näin onkin sen kahden vuoden ajalta mutta kaksi vuotta on verraten lyhyt aika kokeilla sellaista muutosta jonka pitäisi vaikuttaa mentaalisesti siihen millaisia valintoja me teemme elämämme aikana pitkällä tähtäyksellä ja tältäkin osin vaikutukset mitä tällä kokeilulla voidaan selvittää suhteen jäävät todennäköisesti vajaiksi se kuinka varmana ihminen pitää sen

olemassaoloa vaikuttaa muun muassa semmoisiin asioihin kuin millaisia riskejä hän uskaltaa ottaa suhteessa omaan työllistymiseensä tai uskaltaako hän esimerkiksi perustamaan yritystä sellaiselle yritysidealle joka ei ole täysin muotoutunut tai josta on vaikea ennakoida kannattaako se vaiko ei uskaltaako hän lähteä etsimään töitä ulkomailta ja jättää sen ympäristön ja ne toimintamallit joissa hän tietää tietää tällä hetkellä selviävänsä tähän varmuuspääomaan näin lyhyellä kokeilulla ei päästä käsiksi ehkä isoin ongelma suhteessa suhteessa byrokratialoukkuihin on se että tämä uudistus ei puutu millään lailla toimeentulotuen myöntämisen ehtoihin ja jos me nyt oletamme että suurin osa ainakin suuri osa kokeiluun valikoituvista ihmisistä elää kotitalouksissa ja toimeentulotuki myönnetään kotitalouskohtaisesti niin silloin tulee olemaan varmasti niin että merkittävä osa kohdejoukosta on sellaisia henkilöitä jotka saavat toimeentulotukea muodossa tai toisessa ja toimeentulotukihan on siis byrokratialoukkujen byrokratialoukku niin kauan kuin siinä jokainen ansaittu euro viedään ihmiseltä pois niin myös se euromääräinen kannustinloukku siinä säilyy ja niiden ihmisten toiminnassa jotka ovat toimeentulotuen piirissä

tuskin tapahtuu merkittävää muutosta

iso erillinen ongelma on vielä sitten se että että perustuloon liittyy monia yhteisöllisiä lupauksia mutta koska puhemies tuolla koputtelee minun takanani niin minä käytän tästä ehkä ihan erillisen puheenvuoron se on niin iso asiakokonaisuus

perustuloa siinä keskustelussa mitä viimeisinä vuosina on käyty ei ole ajateltu pelkästään yksilön tulona vaan sillä on ajateltu olevan merkittäviä yhteisöllisiä vaikutuksia ne harvat perustulokokeilut joita me tiedämme maailmalta ovat yleensä

siitä lähtökohdasta että me nappaamme yksittäisiä ihmisiä ympäri suomen ja annamme heille tämän rahan niin ei synny mitään yhteisöä jossa voisi jotain uudenlaista käyttäytymistä tapahtua ja mikäli perustulolla olisi tällainen vaikutus niin ainakaan tämän kokeilun perusteella me emme saa siitä mitään tietoa mitä ne vaikutukset sitten voisivat olla minä itse oletan ja tämä ei ole kauhean vakiintunut skenaario skenaario suomen oloja tarkasteltuani ja tutkittuani että esimerkiksi ihmisten halu hoivata läheisiään tulisi tuottamaan tuottamaan sen että perustulon olosuhteissa hoivapaine julkiselle sektorille tulisi vähenemään esimerkiksi kun meillä väestö vanhenee niin sisarukset voisivat sopia keskenään keskenään erilaisista järjestelyistä oman vanhenevan vanhempansa hoitamiseksi hoitamiseksi niin että häntä ei tarvitsisi laittaa laitokseen tai ei ainakaan niin varhaisessa vaiheessa kuin silloin jos vastaavaa joustoa joustoa oman työmarkkina aseman takia ei ole ja tällä taas on totta kai myös kansantaloudellisia seurauksia minä en tiedä pitääkö tämä skenaario paikkansa kävisikö näin mutta en minä sitä ehkä koskaan saa tietääkään en ainakaan tämän perustulokokeilun myötä koska ei sitä ole missään tutkittu toisaalta ihan oleellisesti minä uskoisin että tämä vaikuttaa siihen mitenkä me ymmärrämme työn käsitteen me tiedämme jo nykyisellään että sen virallisen talouden päälle suomessa tehdään vuosittain noin kuusikymmentä prossaa bktsta epävirallista palkatonta työtä ja jotta me voimme arvioida arvonmuodostusta jossakin kansantaloudessa tämä osuus pitää ehdottomasti pystyä laskemaan siihen mukaan arvioimaan mitä tällä sektorilla tapahtuu

esittelevälle ministerille onkin miten tässä nykyisessä kokeilussa on huomioitu tämän kokeilun mahdolliset vaikutukset uusiin uusiin liiketoimintamalleihin ja ruohonjuuritason taloudelliseen toimeliaisuuteen ja miten tätä havainnoidaan minä en suoraan löytänyt tästä tästä lakiesityksestä miten se tapahtuu ja kuitenkin minä itse epäilen että esimerkiksi jakamistalouden piirissä on mahdollista syntyä aika paljon sellaista pöhinää josta olisi hyvä saada tietoa

tässä on esitetty puheenvuoroissa paljon kritiikkiä tätä kokeilumallia kohtaan ja edustaja zyskowicz meni kritiikissään niin pitkälle että hän väitti ettei hallitus itse uskoisi tähän nyt käsillä olevaan esitykseen olen eri mieltä ja tulkitsen tätä esitystä eri tavalla tässä on nimenomaan kyse osittaisesta perustulokokeilusta jonka on katsottu olevan kaikista paras lähtökohta tämän kokeilun toteuttamiselle edustaja zyskowiczin puheenvuorosta paistaa itse asiassa läpi pelko pelko siitä että tämä kokeilu tuottaisi sellaisia tuloksia jotka puoltaisivat perustulon käyttöönottoa tässä maassa itse ainakin lähden siitä että mennään avoimin mielin kokeillaan ja katsotaan ja tutkitaan ennen kuin hutkitaan ja on hyvä myös pitää mielessä se että useat tutkijat ovat todenneet että tällä saadaan hyvää tutkimusdataa käyttöön tulevan päätöksenteon pohjaksi

puhemies perustulokokeilu sinällään on kannatettava kokeilun asettelu ei kuitenkaan valitettavasti ole uskottava eikä vaikuttava näin ajattelevat myös monet asiantuntijat perustelut ovat olleet muun muassa budjetin rajallisuus kahdentuhannen henkilön otoksen pienuus joka kohdistuu työttömiin verotuksen puuttuminen ja kuten täällä on mainittu jos sitä laajennettaisiin kokonaisuudessaan niin kokonaiskustannukset saattaisivat olla jopa viisitoista miljardia euroa nyt hallitus valmistelee tulorekisteriä ja henkilökohtaisesti uskon vahvasti

tähän tulorekisteriin ja sen tuomiin mahdollisuuksiin se antaa meille vahvan työkalun työn ja sosiaaliturvan sekä verotuksen yhteensovittamiseen nyt kysynkin ministeriltä että kun tämä antaisi meille paremmat mahdollisuudet kokeilla aidosti

ja sen perimmäisiä tavoitteita niin mitä tulee tähän joona räsäsen esittämään tavoitteeseen niin näettekö sen että olisiko järkevää kuitenkin odottaa sitä todellista tilannetta että me voisimme aidosti tehdä kokeilua tämän perustulon

arvoisa puhemies koskaan ei päästä kokeilemaan jos aina pitää kokeilla paremmin mistä sitä tietää jos ei ole koskaan kokeiltu poliitikkojen tehtävähän on tarkastella erilaisia vaihtoehtoja ja nyt tämä osittainen perustulo pääsee teoriasta testaukseen perustulokokeilun tavoitteena on toteuttaa kokeilu jonka perusteella voidaan arvioida tieteellisesti ja luotettavasti voidaanko perustulon avulla uudistaa sosiaaliturvaa siten että työn tekemiseen liittyvät kannustinloukut vähenisivät

ilman sosiaaliturvan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvää byrokratiaa kysyisinkin vielä ministeriltä minkälainen näppituntuma on miten tämä voisi vaikuttaa esimerkiksi harmaaseen talouteen

herra puhemies kiitän hyvistä puheenvuoroista joita täällä on pidetty varsinkin pöntöstä pidetyt perusteelliset puheenvuorot olivat mielestäni kaikki hyviä puheenvuorojen perusteella voi sanoa että tässä mielestäni kävi niin kuin sanoin eli jokainen projisoi tähän perustulon käsitteeseen omia unelmiaan ja näkemyksiään siitä millainen on hyvä oikeudenmukainen ja kannustava sosiaaliturva

edustaja kärnä en ole väittänyt että hallitus ei uskoisi tähän kokeiluun sen sijaan olen väittänyt ja väitän nytkin että tämä on lähinnä pitkäaikaistyöttömien kannustinkokeilu ja se varsinainen perustulo jää edelleen tällaiseksi unelmahötöksi mitä se on tähänkin saakka

edustaja zyskowicz on kyllä nyt aivan täysin väärässä nimenomaan tämä perustulokokeilu jota hallitus esittää on näiden työttömien vähimmäisturvan suuruinen joka on se malli jota on esitetty esimerkiksi tässä kansalaisaloitteessa perustulosta viime hallituskaudella mutta se mistä hallitusta on syytä moittia on se että tähän esitykseen ei sisälly se tekee hallituksen esityksestä unelmahöttöä jos te olisitte sisällyttäneet tähän veroelementin silloin meillä olisi käsillä kokeilu joka on useimpien perustuloesitysten mukainen mutta joka olisi lisäksi realistinen ja toteutettavissa myöhemmin koko maassa sen vuoksi vihreät ovat esittäneet että seuraavassa vaiheessa olisi syytä laajentaa kohderyhmää niin että saataisiin mukaan myös yksinyrittäjiä itsensätyöllistäviä silpputyöntekijöitä ja niin edelleen ja myöskin tämä aivan olennainen veroelementti kysynkin nyt paikalla olevalta ministeriltä katsotteko että verotuksen saaminen mukaan tähän seuraavan vaiheen kokeiluun on mahdollista vielä tällä

kuitenkin voisi tarpeen mukaan saada toimeentulotukea asumistukea mikä on aivan järkevää koska asumisen hinta eri puolilla suomea on erilainen ja myöskin erilaisia ansiosidonnaisia etuuksia ei tämä esitys ole niiden esitettyjen mallien ja teorioiden kanssa millään tavalla ristiriidassa se mikä tässä on puutteellista on se mitä hallitus itse tekee väärin te te ette tuo tähän veroelementtiä ettekä kokeile erilaisia ihmisryhmiä mikä näyttäisi sen millä tavalla perustulo on ratkaisu nimenomaan siihen muuttuneeseen työelämään josta useimmat

ja tässä debattiosassa vielä ehdottomasti viimeisen kerran edustaja zyskowicz vastauspuheenvuoro
arvoisa herra puhemies myönnän auliisti että en ole ollut tässä viime vuosikymmenten perustulokokeilukeskustelussa mukana en ainakaan sen vertaa kuin esimerkiksi edustaja alanko kahiluoto ja moni muu tässä salissa mutta ilmeisesti ei ole sitten ollut edustaja anna kontulakaan koska hänkin puheenvuorossaan tuolla totesi että tämä ei ole perustulokokeilu

toimeentulotukea vaan toimeentulotukia ja tätä kautta juuri saavutetaan sitä byrokratian vähentymistä no nyt kun edustaja alanko kahiluoto täällä sanoo että ei se ole tarkoitus tarkoitus on että sen päälle maksetaan asumistukea tarkoitus on että sen päälle maksetaan toimeentulotukea no sitten lapsiperheet tarvitsevat erilaista tukea vammaiset omaa tukea ja niin edelleen niin kysyn vain missä se byrokratian poistuminen sitten luuraa

arvoisa puhemies niin lähes kaikissa perustulomalleissa säilyy joitakin tarveharkintaisia tukia mutta samalla kyllä niihin yleensä sisältyy myös tukien yksinkertaistaminen ja ja yhdistäminen se on totta minun mielestäni oleellinen asia joka tässä pitää ymmärtää on se että kysymyksessä perustulo kyllä vai ei on kysymys siitä onko jokainen ansainnut sen minimitoimeentulon joka tarvitaan jääkaapin täyttämiseen ja edes kirpparilta ostettuihin vaatteisiin

toimeentulotuen alikäyttö on jopa viisikymmentä prosenttia jopa puolet niistä jotka ansaitsevat alle neljäsataakahdeksankymmentäviisi euroa kuussa jättävät hakematta toimeentulotukea koska se järjestelmä on niin hankala että he eivät selviä siitä tämä on se iso epävarmuustekijä joka ahdistaa hidastaa ja jäykistää meidän

joskus kiihkossa unohtuu tai ainakin katsojalta hämärtyy mistä koko asiassa on kyse kun tuodaan esiin jopa lillukanvarsia mutta yhtä kaikki varmaan me kaikki olemme sitä mieltä että tämä on ainutlaatuinen kokemus ja siitä minä olen iloinen että tällä hallituksella on ollut rohkeutta ja sen verran yksituumaisuutta yksituumaisuutta että tähän vaiheeseen ollaan päästy että tässä ollaan lähetekeskustelussa ja haluaisin muistuttaa siitä me kaikki tiedämme senkin että nyt on kyseessä tämän kokeilun ensimmäinen vaihe ja tästä on hyvä aloittaa tällä aikataululla meillä oli mahdollisuuksia tämän verran ja toivon että

herra puhemies lieneekö tässä perustulokokeilussa nyt sitten mitään muuta hyvää kuin tämä nimi perustulokokeilu koska jos tämä nyt olisi nimeltään pitkäaikaistyöttömien kannustinkokeilu niin minusta se kuulostaa korvaan paljon pahemmalle jos lähdetään siitä että ollaan tekemässä perustulokokeilua ja kyllä mielestäni se mihinkä hallitus tässä tähtää on se että tällä pyritään vähentämään köyhyyttä ja väliinputoamista tämä on todellakin emme me saa mitään valmiiksi emmekä aikaiseksi jos ei jotakin lähdetä kokeilemaan kyllä minun täytyy sanoa että tämä hallitus joka nyt toimii on siinä mielessä historiallisesti edennyt että eivät aikaisemmat hallitukset vaikkakin olette paljon puhuneet ja esittäneet erilaisia toivomuksia perustulokokeilusta ole

arvoisa puhemies kokeilukulttuuri sinällään on kannatettava asia mutta minun mielestäni näin suuressa yhteiskunnallisessa muutoksessa olisi pitänyt rakentaa kunnollinen perusta kokeilulle mikä tarkoittaa esimerkiksi huomattavasti suuremman väestömäärän osallistumista

perustulon tavoitteiden näkökulmasta vajavainen vajavainen minä edustan niitä edustajia jotka ovat täällä sanoneet että tämä ei oikeastaan ole mikään perustulokokeilu tämä on minun mielestäni lähinnä työmarkkinatukikokeilu

arvoisa puhemies tässä oli hyvä havainto siitä että takuueläke joka on tavallaan on perustuloluonteinen erä todellakin tässä rinnalla on ministeri orpon ja hallituksen asettama kannustinloukkutyöryhmä tarkastusvaliokunta parhaillaan on asettanut tutkimuksen selvittämään asuntopolitiikan vaikuttavuutta erityisesti pääkaupunkiseudulla eli tämä kokonaisuus tämä sosiaaliturvan ja tulojen kannustavuus on erittäin iso ja tärkeä asia ja on hyvä että sitä monella tavalla selvitetään jään kysymään onko tässä tässä kokeilussa riittävä pituus sen vaikutukset huomioiden muistan kun aikanaan toteutettiin matalapalkkatyötä suosiva työnantajamaksujen porrastus niin se oli liian lyhytaikainen kesti monta vuotta ennen kuin kotitalousvähennys alkoi pelittää ihmisten käyttäytymiseen nähden eli tässä on tämä ministeriltä tätä tätä kysymystä
ja nyt ministeri kolme minuuttia tuosta puhujapöntöstä

arvoisa puhemies kiitoksia puheenvuorosta ensinnäkin edustaja zyskowicz kiitoksia pontevasta puheenvuorostanne tästä on tätä esitystä helppo jatkaa kehumaan kyllä nyt ollaan varmasti siellä yleiskäsitteen tasolla oltu tähän asti ja nyt haetaan vastauksia ja yhdistetäänkö tässä jotakin tämä pyrkii nimenomaan selvittämään mitä meidän tulee ja pitää yhdistää kun vertaatte tätä britanniaan siellä on jo olemassa oleva malli eikö niin ja nyt me puhumme vasta kokeilusta lyhytaikaisen työn vastaanotto kyllä sen pitää olla kannattavaa entä yrittäjäksi ryhtyminen mielestäni ne ovat kyllä ihan arvokkaita tavoitteita ja hyvä että te tunnustitte ne reunaehdot niitä kutsutaan myös kannustinloukuiksi työttömyysloukuiksi tuloloukuiksi byrokratialoukuiksi nämä on tunnistettu tässä esityksessä edustaja parviainen kysyi otannasta ja siitä miten tämä on nyt tehty juuri tähän näin tällä kokeilulla on tietty budjetti ja tietty optimointi täytyy tehdä samaten edustaja juvonen kysyi tästä tästä otannasta ja tämä on nyt optimoitu tällä budjetilla ja tällä aikataululla tähän

räsänen mäkisalo ropponen ja kiljunen kysyitte sitä ollaanko kokeilemassa jotakin mitä ei voitaisi soveltaa ja voidaanko siirtää suuri osa tästä kokeilusta kokeilun elementeistä siirtyy todellakin tulevaisuuteen eli nyt lähdetään liikkeelle ja kun mäkisalo ropponen sanoitte että pelkäätte ettei saa tietoja niin minä kyllä pelkään että me emme saa tietoja kun ei kysytä elikkä silloin täytyy ruveta kysymään että niitä tietoja saa ja sitten voidaan lähteä analysoimaan sitä sitä tietoa edustaja kontula niin ei

perustulomallista mutta minä kuitenkin pidän tätä kokeiluna perustulosta niiltä osin kuin tämä nyt tähän aikaan on pystytty rakentamaan meillä on tiettyjä järjestelmäteknisiä haasteita tällä on tietty budjetti edustaja ala nissilä kysyitte siitä mikä on sitten sen pituus

edustaja zyskowicz vielä nostitte esille sen että täällä nyt unelmoidaan no entäs sitten jos nyt pikkuisen onkin sitä unelmointia tai ajatusleikkiä koska meillä ei ole ollut mitään mallia meillä ei ole ollut olemassa kokeilua eikä ole olemassa tietoa ja niin kuin sanoitte koko potti ei ole tässä näin se kaksikymmentä miljoonaa siitä budjetista mitä ollaan käyttämässä vaan tämä on kaksivaiheinen tässä on kokeiluhanke ja sen rinnalla on tutkimushanke joka ottaa tietoa tästä kokeilusta eteenpäin edustaja huhtasaari kun kysyitte harmaan talouden torjunnasta niin kyllä voi ja sopii varmaan odottaa vaikutusta siis varmaankin sitä toivomaanne vaikutusta mitä mitä tässä tässä kysyitte mutta olivatko tässä nyt vastaukset suurin piirtein kaikkiin niin edustaja kontula vielä kysyitte sitä miten on huomioitu vaikutus liiketoimintamalleihin ja ruohonjuuritason toimijoihin ymmärsin näin että tämä kysymys ja miten seuranta no tietysti tätä toimeenpanoa johtaa ja ohjaa sosiaali ja terveysministeriö ja toimeenpanijana on kela eli kyllä varmasti se seuranta ja velvollisuus analysoida tätä tietoa ja katsoa ruohonjuuritason toimijoitakin on myös ministeriössä mikä on sitten vaikutus liiketoimintamalleihin ruohonjuuritason toimintaan ja toimijoihin on varmaankin veikkaisin työllisyyden kautta työllisyyshän kuitenkin luo sosiaaliturvaa toimeliaisuutta hyvinvointia tai mitä muuta on onko tämä nyt nimenomaan kannustavampi ja ja byrokratiaa kannustinloukkuja purkavampi malli
jatketaan vielä pieni hetki debattia

arvoisa puhemies kuka tahansa yhteiskuntatieteilijä voi kertoa että jos otoskoko on kaksituhatta henkilöä ei kokeilu voi tuottaa kestävää ja koko väestöön sovellettavaa sovellettavaa tulosta jonka pohjalta voisi lainsäädännössä edetä kun kunnollista kokeiluasetelmaa ei näillä resursseilla saada aikaan niin mitä hyötyä tästä kokeilusta loppujen lopuksi on onko tämä kokeilu hallitukselle vain itsetarkoitus sillä tutkimukseksi ei näin suppeaa kokeilua voi sanoa sinänsä perustulon kokeileminen olisi ihan kannatettava asia ja arvostamme kovasti asiantuntijoita jotka ovat näissä niukoissa resursseissa yrittäneet asiaa valmistella mutta tosiaan hallitus on tehnyt tämän kunnollisen kokeilun aika mahdottomaksi

puhemies sinänsä mainittu otoskoko ei välttämättä ole ongelma jotta saadaan uskottavia tuloksia niin silloinhan vaikka tuhannenkin kokoinen otos voi olla jo aika informatiivinen riippuu siitä mitä halutaan tietää tutkijathan ovat tämän kokeilun suunnitelleet kyllä sieltä varmaan kiinnostavaa informaatiota tulee mutta silti mielestäni tässä keskustelussa on liiallisia odotuksia sen suhteen miten ylipäänsä voi ja miten kannattaa edetä kokeilemalla ihmisillä koska viime kädessä sitten kun kun suunnitellaan sosiaaliturvaan suurempaa remonttia kannattaa tietysti tehdä

sosiaaliturvan uudistuksen niin lopullinen vaikutus nähdään vasta sitten kun kaikki ovat ennättäneet sopeutua kaikkien muidenkin käyttäytymisen muutokseen eli siinä mielessä on turha odottaakaan että me kokeilemalla tässä lopulta saisimme tietoa jossain vaiheessa pitää vain tehdä ihan samalla tavalla kuin suomessa on tehty kansaneläkeuudistus ja peruskoulu uudistus ja kaikki vastaavat uudistukset näin tullaan toivottavasti tekemään myös sosiaaliturvan suhteen
arvoisat edustajat kernaasti en puhuisi puhujan päälle mutta silloin kun minuutti ylittyy viisikymmentä prosenttisesti alkavat paineet tulla siihenkin toivon että pysyisimme tähän debattiin varatun aikalimiitin puitteissa

arvoisa herra puhemies olen nähnyt monia tämäntyyppisiäkin kokeiluja tai tutkimuksia joissa on ollut vastaava ja ja ne ovat aivan hyvin toimineet mutta tosiasia on että esimerkiksi ansiosidonnaisen asumistuen ja toimeentulotuen kokeilussa ole näin emme saa

työnhakijan käyttäytymisestä ihan kaikkea sitä irti mitä mitä voisi tietysti toisaalta saada haluaisin esittää myöskin ratkaisuja edustaja kontulan esille nostamaan tärkeään asiaan yhteisöllisyydestä mietin sitä olisiko mahdollista luoda sellainen pohja jonne halutessaan kaikki kaikki tähän kokeiluun osallistujat voisivat voisivat hakea koska nykypäivänä yhteisöjä syntyy muutenkin kuin alueellisesti esimerkiksi esiin nostamanne vanhempien hoiva omaishoito voi toteutua muutenkin kuin

arvoisa herra puhemies on tietenkin hyvä että että perustulon osalta mietitään näitä tutkimusasetelmia ja kokeiluvaihtoehtoja ja tässähän nyt virkamiesten taholla ja kelan ja muiden toimesta on on näitä eri vaihtoehtoja kuvattu ja ja yritetty saada sellaista tutkimusasetelmaa että saataisiin ihan oikeata tutkimustulosta mutta nämä on jouduttu sitten pistämään syrjään niin että hallitus on valinnut nyt tämän hyvin rajallisen pelkistetyn tien jossa mennään onko otoksen koko kaksituhatta vai mikä se on toinen asia mutta olennainen kysymyshän tässä on se että että tämä rajautuu tiettyihin ihmisiin siis työttömiin ihmisiin jotka ovat työmarkkinatuella tai peruspäivärahaa saavia ja ja työttömiä kun kun sitten taas tämä koko idea perustulosta pohjautuu vähän toisenlaiseen maailmaan tämä sinänsä ei anna siitä maailmasta kuvaa eikä tämä anna vielä vastauksia siihen millaiseen perustulomalliin on sitten todellisuudessa rahallisia resursseja olemassa tämä kokeilu nyt menee näin mutta epäilen vain että tästä johtopäätösten tekeminen on vaikeaa annettakoon se tutkijoille sitten
myönnän vielä tässä debatissa puheenvuorot edustajille mäkelä parviainen kontula heikkinen zyskowicz ja sitten ministeri saa vielä pienen vastauspuheenvuoron toki hänkin sitten sen jälkeen siirrymme listaan

puhemies tämän keskustelun aikana tulee varmaankin kaikille hyvin selväksi minkä takia tällaista kokeilua ei ole aikaisemmin tullut tehtyä eli kun lähdetään rakentamaan taloa niin että niin että kädessä on tiili niin täällä käydään arvostelemaan että miksi rakennat vasta muuria kun talokaan ei ole vielä valmis eli eli kun jotain arvosteltavaa pitää keksiä niin sitten keksitään esimerkiksi arvostellaan sitä että tässä pyritään ratkaisemaan työttömyyteen liittyviä ongelmia kuitenkin työttömyys on useitten kyselytutkimusten mukaan kansalaisten mielestä meidän kaikkein vakavin ongelmamme eli jos nyt kävisi niin että tällä saataisiin edes jollain tasolla autettua ellei ehkä ratkaistua työttömyyttä niin eikö tämä kokeilu olisi silloin täyttänyt tarkoituksensa runsain mitoin ihmettelen tätä yltiöpositiivista asennoitumista siihen että jos pitkäaikaistyöttömälle annetaan vähän reilut viisisataa euroa kuukaudessa verottomana ilman pelkoa menettämisestä hän työllistyisi heti kovapalkkaiseen työhön jos tämä näin menisi niin eikö niitä viisisatasia kannattaisi maksaa vähän enemmänkin niille pitkäaikaistyöttömille

herra puhemies täällä mietittiin tämän kokeilun tieteellisyyttä ja minä ainakin elän siinä käsityksessä että mukana on kuitenkin valtakunnan huipputason osaajia jotka tämän haastavan aikataulun ja haastavan budjetin puitteissa pyrkivät tekemään parhaita mahdollisia

tämä kokeilu ehdottomasti kannattaa tehdä nyt eikä lykätä myöhemmäksi koska me saamme tällä kokeilulla kuitenkin niin sanotusti pelin auki tähän laajempaan keskusteluun joka liittyy sosiaaliturvajärjestelmän paradigman ohjaamiseen kohti sitä suuntaa johon edustaja kontulakin viittasi ansioituneesti puheessaan hän viittasi siihen että tällaiset kategoriat onko ihminen juuri nyt työssä työsuhteessa työtön ja niin edelleen lakkaavat olemasta tulevaisuuden työelämän murroksessa joka itse asiassa on täällä jo nyt

arvoisa puhemies tarkentaisin vielä kysymystäni ministerille kun puhuin niistä mahdollisista uusista liiketoimintamalleista joihin tämä kokeilu saattaa ihmisiä kannustaa niin tarkoitin esimerkiksi asunnon vuokrausta jos minä vuokraan airbnbn kautta omaa asuntoani tämmöisellä globaalilla alustalla niin kela ei saa siitä suoraan yhtään mitään tietoa ellei kelalla ole jotain semmoista välinettä jolla se sitä tietoa minulta penää ja jos katsotaan suoria työllisyyslukuja niin minun työllistymisessäni se ei näy millään lailla kysymys on kuitenkin taloudellisesta ja aika työvoimavaltaisesta aktiivisuudesta jossa minä pesen lakanoita ja siivoan paikkoja seuraavia vieraita varten ja saan siitä sitten korvauksen samalla lailla siinä ei näy esimerkiksi sitä jos naapurissa perustulo käynnistää hankkeen jossa vanhemmat hoitavatkin vaikka vuorotellen pihan lapsia niin että lapsia ei tarvitse viedä päiväkotiin no tämä ei ole yhteisöllinen kokeilu tässä ehkä ei tule tämmöistä esimerkkiä mutta jotain tämmöistä vastaavaa se ei näy työllisyystilastoissa ja on silti taloudellisesti arvokasta

jotenkin tämä keskustelu antaa kuvan tästä yhteiskunnastakin kun tuntuu että monessa puheenvuorossa periaatteessa ei ihan kokonaan vastaan olla mutta kuitenkin hieman väärin sammutettu vanhasen toisen hallituksen sata komitea on hyvä esimerkki siitä että keskustalle perusturvan eläminen ajassa ja sen aikaan päivittäminen on ollut aina tärkeää siinä oli taas osoitus siitä että kun kaikki otetaan mukaan niin mitään tulosta ei saada aikaan olen kiitollinen siitä että tämä hallitus pystyi asettamaan fokuksen tässä aikamääreessä tässä taloustilanteessa mihinkä meillä on varaa on ottanut suomen parhaimman asiantuntijaorganisaation kelan sitä suunnittelemaan ja toteuttamaan kiitos kelan suuntaan siitä ainakin itse vilpittömästi odotan että me tulemme saamaan tuloksia ja sitten katsomme mihinkä tätä laajennetaan

arvoisa herra puhemies ministeri mattila minulla ei ole mitään unelmointia vastaan halusin vain tuoda esiin sen että perustulo on niin suosittu kansalaisten keskuudessa ja puolueiden keskuudessa koska jokainen voi siihen käsitteeseen projisoida oman unelmansa siitä minkälainen on kannustava ja oikeudenmukainen sosiaaliturvajärjestelmä myös kokoomuksen piirissä kehitetään näitä perustulomalleja ja totta kai toivotan niille menestystä

on paremmat kannustimet työllistyä työllistyy paremmin kuin sellainen henkilö jolla on huonommat kannustimet työllistyä
ministeri kaksi minuuttia paikan päältä arvoisa
puhemies palaan vielä tuonne edelliselle kierrokselle edustaja alanko kahiluoto kysyitte tästä verotuselementistä ja kansallisesta tulorekisteristä nehän ovat tässä hallituksen esityksessä jo mukana ja uskoakseni ne ovat varmasti hyvin mahdollisia seuraavia askeleita ottaa mutta tästähän on esitetty arvio että kansallinen tulorekisteri ei ole mahdollinen ennen kuin kaksituhattayhdeksäntoista ja siinä aikataulussa on sitten elettävä edustaja kontula ymmärtääkseni perustulo ei estä tällaista mainitsemaanne toimeliaisuutta mutta kuten totesin vielä stm johtaa ja ohjaa ja kela on sitten se toimeenpaneva seuraava ja mitä se tietoa tulee varmasti tätä kautta mitä tuossa kyselitte sitten edustajat eloranta tuula haatainen edustaja eloranta kyselitte kokeilun perimmäistä tarkoitusta hyvin pitkälti uskon siihen mitä hallituksen perusteluissa löytyy perimmäisestä tarkoituksesta minusta siellä on mainittu toimeentuloturvan yksinkertaistamisesta ja virtaviivaistamisesta siellä on puhuttu työttömien kannustinloukuista tuloloukuista byrokratialoukuista tuula haatainen kyselitte tätä että siellä on peruspäivärahalla ja toimeentulotuella olevia jotka ovat valikoituneet tähän tutkimukseen ajattelen kyllä heitä työmarkkinatuella kiitos korjauksesta ajattelen kyllä heitä lämmöllä eli he ovat päässeet tähän mukaan minusta on hienoa että he ovat tuomassa arvokasta tietoa tämän tutkimuksen kautta sitten tulevaa tulevaa työtä varten korostan vielä että tämä on kaksivaiheinen on kaksivaiheinen tämä on nyt liikkeellelähtö ja tästä toivon että voimme vain parantaa kiitos myös siitä mitä täällä on tuotu esille että minä uskallan uskallan sanoa että tätä voi koko eduskunta myös yhdessä parantaa kun tämä lähtee valiokuntiin lausuntokierroksille niin arvostan kyllä sitä mitä täällä eduskunnassa tehdään
siirrytään puhujalistaan edustaja alanko kahiluodon nimi mainittiin paitsi ministerin puheenvuorossa myöskin aikaisemmin edustaja zyskowiczin puheenvuorossa pariin kertaan myönnän vielä hänelle vastauspuheenvuoron mutta ehdottomasti vain hänelle sitten siirrytään puhujalistaan kiitos arvoisa

perustulokokeilun tarkoituksena ei ole yhtenäistää etuuksia niin näinhän en suinkaan sanonut asiahan on on nimenomaan niin että että eri malleissa on ehdotettu sitä että perustulo korvaisi kaikki vähimmäisetuudet eli ne yhtenäistettäisiin mutta sen sijaan niissä perustuloesityksissä joita täällä suomessa on tehty ja joita itse tunnen ja kannatan ei ole esitetty esimerkiksi sitä että että perustulo ja asumistuki tai perustulo ja ansiosidonnaiset etuudet korvattaisiin eli olisi tällainen niin sanottu täysi perustulo lienee useimmat pitävät sellaista mallia epärealistisena eivätkä kannata sitä itsekin lukeudun heihin mutta ministerille vielä vielä sen verran että että olen kyllä eri mieltä siitä että tämä esitys sisältäisi verotuselementin sitähän se nimenomaan ei sisällä ja se on tämä tämä ongelma mutta sitä vielä tivaan tässä onko siis niin että ette kykene tällä tällä kaudella ottamaan seuraavaan vaiheeseen minkäänlaista

se minuutti on erittäin runsaasti ylitetty siirrytään puhujalistaan

arvoisa puhemies tätä tosiaan nyt kokeillaan koska ei ole aikaisemmin kokeiltu ja vielä bonuksena nyt sitten saamme kansainvälistä huomiota toki meillä kaikilla varmasti on halu kehittää järjestelmäämme paremmaksi ja sitten tämän perustulokokeilun tuloksista voimme vetää johtopäätöksiä ja jatkaa keskustelua ja järjestelmämme kehittämistä

kannustinloukut ovat todellisuutta kannustinloukkuhan tarkoittaa tilannetta jossa sosiaalietuuksia saavan ihmisen ei ole kannattavaa mennä töihin koska työtulot vähentävät etuuksia eivätkä käteenjäävät tulot kasvakaan

mitä pitäisi tehdä mutta tämä hallitus kokeilee se vaatii rohkeutta ja tämä on yksi kunnianhimoinen kokeilu ja kohta pääsemme sitten seuraavaan vaiheeseen ja keskustelemaan tuloksista

arvoisa puhemies

hyvin kriittinen koko ajatukselle kuten olemme jo kuulleet perustulokokeilu toteutettaisiin seuraavien kahden vuoden aikana kokeiluun valituille kansaneläkelaitos maksaisi kokeilun aikana perustuloa viisisataakuusikymmentä euroa kuukaudessa perustulo olisi saajalleen verovapaata tuloa eivätkä sen määrää vähentäisi perustulon saajan muut tulot se tässä esityksessä on hyvää että tämä on kokeilu minkä perusteella voidaan arvioida

on myös mielenkiintoista nähdä paljonko tämä kokeilu tulee maksamaan ja mitä se maksaisi jos se koskisi muitakin kuin tähän kokeiluun osallistuvia henkilöitä näen hyvänä mikäli tämän kokeilun osana kaikkia tukimuotoja tarkastellaan uudelleen esimerkiksi tänä vuonna asumistukea maksetaan verovaroista jo yli yksi pilkku seitsemän miljardia euroa summa ylittää kahden miljardin rajan viimeistään vuonna kaksituhattakahdeksantoista tuen saajia on noin kahdeksansataatuhatta ja heidän määränsä kasvaa koko ajan tuen saajia ei pidä tietenkään syyllistää asumistuen tarvehan johtuu ihmisten liian pienistä tuloista ja liian korkeista asumismenoista asumistuki tarkoitettiin alun perin tilapäiseksi tueksi ihmisille ja perheille jotka olivat ajautuneet talousvaikeuksiin nyt se mielletään saavutetuksi eduksi ja siitä luopuminen olisi vaikeaa kovin monessa sivistysvaltiossakaan sitä ei kuitenkaan makseta suomessa näin kattava asumistuki mahdollistaa asuntorakentamisen kustannusten kustannusten paisuttamisen ja ylihinnoittelun sekä keinottelun maapohjalla kasvukeskuksissa erityisesti helsingissä meidän kaikkien ja myös kuntapäättäjien tietoisella tuella asuminen on meille kaikille perusoikeus ilman asuntoa suomen talveen kuolee kannattaisi kuitenkin joskus miettiä tuemmeko jatkossakin tulonsiirtoa yhteiskunnalta markkinavoimille miksi suomessa asumistukia saa noin kuusikymmentä prosenttia vuokra asunnossa asuvista

oleellista tässä esityksessä onkin se että tämä esitetty kokeilu on ennen kaikkea juridis hallinnollinen testi siitä onko esityksen mukainen perustulo sovitettavissa meidän sosiaali ja työttömyysturvajärjestelmään hallitusohjelman edellyttämässä aikataulussa siinä mielessä pidän tätä hallituksen esitystä hyvänä uskon että näillä perusteilla perustulokokeilu hyväksytään myös sevettijärven baarissa juuri äsken keskustelin tuossa ulkopuolella henkilön kanssa puhelimitse ja hän odotti milloinka milloinka tämä perustulokokeilu tulee voimaan ja toivoi että myös hän pääsisi tähän osalliseksi mutta kuten olemme tänään kuulleet tähän valitaan noin kaksituhatta kaksituhatta henkilöä ja katsotaan miten heidän käy sitten täällä on ollut keskustelua siitä onko tämä riittävä määrä tarkalle tutkimukselle yhtä hyvin voidaan kysyä kun hallituspuolueiden ja oppositiopuolueiden kannatusta kysytään onko se riittävä määrä tieteelliselle tutkimukselle näyttäisi siltä että perussuomalaistenkin kannatus on nousemassa tämän viimeisimmän kannatuksen mukaan

arvoisa herra puhemies

salissa lähetekeskustelussa ollaan jo huomattu tässä haluaisin kun on vähän pitempään puheeseen mahdollisuus kiittää vielä kerran ja olen iloinen siitä että meillä on kelan kaltainen laitos jonka valmistelu tässä perustulokokeilussa on aivan keskeistä toki muitakin tahoja on mukana ollut mutta kelan resurssit ovat varmasti sillä tavoin ainutlaatuiset että ne ovat mahdollistaneet meille sen että näinkin lyhyessä aikataulussa ja näillä talouden reunaehdoilla meillä on mahdollisuus nyt päästä tähän vaiheeseen että perustulokokeilua päästään aidosti kentällä toteuttamaan tämä perustulokokeiluhan on osa sipilän hallituksen palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanketta tämä hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan monin tavoin että meillä on halua kehittää myös meidän sosiaali ja terveydenhuollon palveluja niin että olisi yhden luukun periaate ja se sama pätee myös tähän sosiaaliturvan kehittämiseen tässä vuosikymmeniä rakennettua tilkkutäkkiä yritetään tämän perustulokokeilun keinoin selvittää olisiko sitä tätä kautta mahdollista yksinkertaistaa arvoisa puhemies sosiaaliturvaa yritettiin ja on yritetty aikaisemminkin yksinkertaistaa matti vanhasen toisen hallituksen aikaan sata komitea yritti laajapohjaisesti tätä selvittää kunnianhimoisena tavoitteena saada suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä silloin kun suomi täyttää sata vuotta yksinkertaiseksi ja selkeämmäksi no me kaikki tiedämme mitenkä sille kävi yhteistuumaisuutta ei löytynyt siihen mihinkä suuntaan tuota järjestelmää pitäisi kehittää mutta siitäkin kiitokset silloiselle sosiaali ja terveysministeri hyssälälle että hän oli rautainen nainen ja nyt taas kelan roolissa pääjohtajan roolissa on sitten luotsannut tätä valmistelutyötä hienosti eteenpäin arvoisa puhemies tämä on kiistatta ainutlaatuinen kokeilu johon on ollut laajaa kiinnostusta ulkomailla ja ja toisin kuin jotkut muut ajattelevat itse olen hyvin iloinen että suomi on tätäkin kautta ollut maailmankartalla että suomi profiloituu myös sosiaaliturvan kehittämisessä maaksi jolla on halua kokeilla ja ja sitä kautta löytää parempia käytänteitä ja kuten tiedämme nyt on kyseessä hetki jolloinka alkaa kokeilun ensimmäinen vaihe tästä on hyvä aloittaa tässä vaiheessa on rajattu niin että se kohdentuu niihin jotka kipeimmin tarvitsevat toivoa ja kannustusta elämään perusideana on selvittää lisäävätkö tuloloukun ja byrokratialoukun osittainen purkaminen sekä sanktioinnista luopuminen tässä työttömän perusturvan saajien vaikeasti työllistyvien työssäkäyntiä minä en usko että aidosti tämän asian vastustajia tästäkään salista löytyy ja uskon myös että perustulolla on varmasti hyviä vaikutuksia myös muiden ryhmien kuin työttömien työntekoon ja hyvinvointiin kuten tämäkin lähetekeskustelu on osoittanut

on haasteellista näin lyhyessä ajassa löytää niitä pysyviä vaihtoehtoja pysyviä malleja siitä mikä on hyvä ja siksi toivonkin että myös tulevilla hallituskoalitioilla olisi halukkuutta selvittää ja uudistaa sosiaaliturvaamme myös tämän perustulon osalta

ja jotenkin ajattelenkin että ylipäätänsä tämän koko kokeilulakiesityksen aikaansaaminen on jo iso

arvoisa herra puhemies hallitusta on ehdottomasti kiitettävä siitä että se uskaltaa lähteä kokeilemaan perustuloa ja tässä kiitokseni on on vilpitön ja syvä olen ehdottomasti sitä mieltä että huolimatta näistä puutteista joita tähän esitykseen sisältyy perustulokokeilua on ehdottomasti vietävä eteenpäin kelan tutkimusryhmä on myös tehnyt esityksen valmistelussa erittäin hyvää työtä mistä on erikseen kiitettävä kelan työryhmän esiselvitykset ovat hyödyllistä luettavaa kaikille jotka ovat kiinnostuneita kiinnostuneita siitä miten erilaisia byrokratia ja kannustinloukkuja voidaan vähentää ja miten pienituloisten asemaa voidaan parantaa ja miten muuttuneeseen pitää vastata ne ovat erittäin hyödyllisiä ja suosittelen kaikille niihin perehtymistä pidän myös erittäin perusteltuna sitä että tässä kokeilussa määritellään perustulokokeilun lähtökohdaksi se että perustulon summa vastaa nykyistä käteenjäävää työmarkkinatukea ja peruspäivärahan tasoa se on se on perusteltu monesta lähtökohdasta ensinnäkin se vastaa esimerkiksi sitä mitä

esimerkiksi on esitetty perustulon tasoksi se on se on perusteltu siinä mielessä että että kaikkein hankalimmassa asemassa kuitenkin ovat juuri ne ihmiset jotka saavat saavat vähimmäisturvaa ja kun perustulon suuruudeksi määritellään vähimmäisturva niin silloin silloin mukaan olisi seuraavissa vaiheissa helpompi ottaa muita ryhmiä jotka saavat nimenomaan vähimmäisturvan suuruisia suuruisia erilaisia etuuksia kuten vanhempainpäivärahoja tai sairauspäivärahoja mutta näiden kehujen jälkeen on todettava että valitettavasti valitettavasti itse tämä hallituksen esitys on puutteellinen se kärsii ensinnäkin liian kapea alaisesta ja pienestä pienestä kohderyhmästä ja minä pidän hyvin valitettavana sitä mitä tässä esityksessä sanotaan sivulla seitsemän siitä mistä tämä rajaus johtuu itsensä mielestä täällä kirjoitetaan perustulokokeilun ensisijainen tavoite liittyy työllisyyteen kohdejoukkoon eivät tällöin kuulu sellaiset ryhmät joiden työllisyystilanteen parantamista perustulolla ei kannata tavoitella tämä nyt itse asiassa paljastaa sen että hallitus ei itse asiassa ole ymmärtänyt tätä työelämän muutosta mistä viime vuosina on niin paljon puhuttu eli kaikkein eniten työelämän silppuuntumisesta ja arvaamattomuuden lisääntymisestä kärsivät sellaiset ihmiset jotka joutuvat työllistämään itsensä itse elikkä ovat vailla vakituista työsuhdetta tai eivät ansaitse yrittäjinä riittävästi että se riittäisi tuomaan heille riittävän toimeentulon eli puhun nyt yksinyrittäjistä freelancereista itsensätyöllistäjistä ja niin edelleen pidän hyvin harmillisena sitä että hallitus ei nimenomaan ymmärrä että perustulolla autettaisiin näiden ihmisten asemaa ja kehottaisinkin hallituksen ministereitä vielä pohdiskelemaan tätä asiaa asiantuntijoiden opastuksella sitten toisekseen tämä kapea alaisuus

johtuu siitä että rahoitus on on puutteellinen mutta se tietysti on tässä seuraavassa vaiheessa korjattavissa yksinkertaisesti budjetoimalla lisää nyt tässä ensimmäisessä vaiheessa toteutettu rajaus näihin kelan päivärahaa saaviin työttömiin on on sinänsä käytännöllinen ja ymmärrettävä työmarkkinatukea ja työttömän peruspäivärahaa saavat työttömät työttömät ovat kokeilulle kaikkein halvin kohderyhmä koska näiden näiden ihmisten kohdalla voidaan käyttää hyväksi kelan joka tapauksessa heille maksamaa työttömyysetuutta ja rahoittaa sitä kautta tämä kokeilu mutta koska hallitus ei ole itse ollut halukas budjetoimaan kokeiluun riittävästi määrärahoja on kokeilun ulkopuolelle rajattu juuri niitä ryhmiä joiden tilannetta perustulo myös auttaisi ja erityisesti perustulo siis kuuluisi itsensätyöllistäjille yrittäjille pienyrittäjille yksinyrittäjille opiskelijoille ja työssä käyville pienituloisille toinen tämän hallituksen esityksen keskeinen valuvirhe on veroelementin puuttuminen ja juuri siitä syystä ettei perustuloa veroteta tämän seurauksena progressiivisesti seuraa se että sitä ei voitaisi laajentaa koko maahan elikkä se on taloudellisesti epärealistinen mutta jotta se olisi realistinen sen tulisi sisältää myös veroelementti jolloin perustulo kerättäisiin tulojen noustessa pois niiltä jotka eivät sitä tarvitse ja tämähän on se malli jota me vihreät esimerkiksi olemme esittäneet ja jota esitettiin siinä kansalaisaloitteessa joka viime kaudella viime kaudella

esiteltiin tuolla kansalaisinfossa kansanedustajille herää tietysti kysymys miksi hallitus tekee näin no huonon tai epätäydellisen esityksen ja olemme kuulleet että nämä puutteet johtuvat hallituksen asettamasta liian tiukasta aikataulusta sekä pienestä budjetista mutta nämä ovat molemmat seikkoja jotka on mahdollista korjata jotta kokeilusta saataisiin tilastollisesti vahvoja tuloksia kelan johtama tutkijaryhmä suositteli keväällä vähintään kymmenentuhannen eri puolilla suomea asuvan ihmisen sisällyttämistä kokeiluun

pystytään testaamaan vain puolikasta perustulomallia esimerkiksi vihreiden perustulomallissa veroton perustulo yhdistetään nykyistä korkeampaan tuloverotukseen ja sillä rahoitetaan puolestaan perustulo joka kerätään pois progressiivisesti hyvätuloisilta eli kun perustuloa kokeillaan nykyverotuksella ikään kuin perustulo on veroton ja työttömillä testaamatta jää keskeinen kiistakapula aiemmissa perustulokeskusteluissa eli perustulossa korkeampien rajaveroasteiden vaikutus työllisyyteen esimerkiksi vihreiden mallissa joka on kustannusneutraalisti toteutettavissa kaikki alle viisikymmentätuhatta euroa vuodessa tienaavat maksaisivat saman neljänkymmenenyhden prosentin ansiotuloveron kokeilussa pitäisi olla keskituloisia jotta nähtäisiin kannustaako tämä työn vähentämiseen tai jakamiseen mutta kuten sanottu näin voidaan tehdä seuraavissa vaiheissa kun perustuloa kokeillaan laajemmin hallituksen perustulokokeilussa saadaan lähinnä selville se tässä huonossa työllisyystilanteessa jotakin merkitystä sillä ettei työttömyysturva leikkaannu lainkaan riippumatta tulojen suuruudesta ehdotettava kokeilukin kertoo siis jotain jos työttömyysetuuksiin liittyvä kannustin ja kannustin ja byrokratialoukku poistetaan kokonaan muuttuuko työllisyys viime kaudella säädettiin kolmensadan euron suojaosa työttömyysturvaan ja asumistukeen mikä on lisännyt osa aikatyötä ja vähentänyt näiden ihmisten köyhyyttä eli on jo todettu että tällaisella suojaosan nostamisella voidaan kannustaa ihmisiä tekemään työtä tässähän tavallaan on kyse siitä että nämä nykyiset suojaosat

noin kaksinkertaistetaan ja ja katsotaan mitä siitä sitten seuraa hallituksen kokeilu voi hyvin toimia ensimmäisenä askeleena jonka aikana rakennetaan tutkimusalustaa ja pilotoidaan kokeilua vihreät ehdottavat perustulokokeilun seuraavana askeleena sitä että rahoitusta lisätään ja kokeilun aikaa pidennetään kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen olennaista on tuplata kokeiluun osallistuvien suomalaisten määrä ja saada mukaan monipuolinen joukko erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä perustulo on inhimillinen kannustava ja joustava ratkaisu muuttuvaan työelämään ja kasvaviin tuloeroihin ja siksi se ansaitsee kunnon kokeilun me vihreät olemme esittäneet omassa vaihtoehtobudjetissamme kunnon kokeilun varmistavaa aikataulua ja rahoitusta esitimme kokeilun laajentamista

ja rahoitusta lisää kymmenen miljoonaa euroa per vuosi tällä lisäyksellä kokeilujoukkoa voisi kasvattaa kolmeentuhanteenviiteensataan ja ottaa mukaan muun muassa itsensätyöllistäjiä ja pienituloisia palkansaajia kiitos

arvoisa puhemies perustulokokeilu on sinällään hyvä asia ja esitystä valmistelleet tahot ovat tehneet hyvää työtä kiitos kuuluu heille mutta näillä resursseilla ja tällä otoskoolla siis kaksituhatta henkilöä ei kyllä saada selville onko tämä asia hyvä vai huono kokeilun rajoittaminen tai rajaaminen ainoastaan pitkäaikaistyöttömiin ei myöskään ole perustuloajattelun mukaista toisaalta on pakko myös kysyä hallituksen linja ihan selkeä sillä useat hallituksen tänä syksynä eduskuntaan tuomat lakiesitykset vievät täysin eri suuntaan tämän kokeilun kanssa meillä on tälläkin hetkellä työelämä ja tasa arvovaliokunnassa useita lakiesityksiä käsittelyssä joissa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien kontrollointia ja heihin kohdistuvia sanktioita lisätään arvoisa puhemies ministeri vehviläisen puheenvuorossaan esille tuoma kansallinen tulorekisteri on erittäin hyvä asia toivottavasti se toteutuu mahdollisimman pian odotan sitä kovasti ja olenkin ainakin ainakin edustaja räsäsen kanssa samaa mieltä siitä että kenties tämä kokeilu olisi kannattanut siirtää tulorekisterin käynnistymiseen sillä reaaliaikainen tulorekisteri luo pohjan työtulojen sosiaalietuuksien ja verotuksen yhteensovittamiselle

arvoisa herra puhemies tämä perustulokokeilu on sinänsä ajatuksena kannatettava ja hyvä ja sitä kyllä kannattaa tutkia yksi tapa on tietysti tutkia sitä ihmisten käyttäytymistä että tehdään tällainen

ja kuinka ne kuinka ne sitten katetaan eli sillä tavalla tämä antaa hyvin vajavaisen kuvan siitä mitä itse koko perustuloajatuksella ajatellaan toimeentuloturvan uudistaminenhan on on välttämätöntä ja ja sen sen uudistamiseksi pitää uskaltaa tehdä ja toimia aikojen saatossa sosiaaliturva ja toimeentuloturva on rakennettu eri lakien yhteyksissä ja sitä kautta sosiaaliturvan ymmärrettävyyskin on monella tapaa heikentynyt samaan aikaan työelämä on muuttunut on paljon pätkätöitä itse itsensä työllistäminen on tullut entistä yleisemmäksi ja näissä tilanteissa sitten syntyy niitä tilanteita joissa sosiaaliturvan ja työn yhteensovittaminen on koetuksella toimeentuloturvan pitäisi olla sellainen että se on ymmärrettävä ja selkeä ja myös sellainen että tällaisia väliinputoamisia ei pääse syntymään mutta tällä tutkimuksella arvoisa puhemies en usko että vielä lopullisia vastauksia saadaan

arvoisa puhemies tämä perustulo tai jos siitä aikaisemmin on käytetty nimitystä kansalaispalkka on käsitteenä tietysti suomalaisessa perinteisessä luterilaisessa työmoraalissa hieman vaikea kun ajatellaan niin että rahaa ei voi tulla seinästä ja sen joka ei tee työtä ei pidä syömän leipääkään tämä on se perinteinen ajattelumalli jolla tavoin suomessa on ajateltu ja miten itsekin olen ajatellut mutta sitten tässä tullaan sen kysymyksen eteen että työelämä on muuttunut ja se tosiasia on tietyllä tietyllä tavalla pakko tunnustaa että työsuhteet ovat pirstoutuneet ja työttömyys on muuttunut sellaiseksi tilaksi että tuskin kukaan väittää että siitä tullaan lopullisesti pääsemään eroon tai ainakaan näkyvässä lähitulevaisuudessa senpä takia itsekin näen että tällaiset kokeilut nimenomaan työttömyyden voittamiseksi ovat arvokkaita eli jos tällä voidaan sitä työttömyyttä alentaa työttömiä kannustaa töihin purkaa kannustinloukkuja niin totta kai tämä on kannatettavaa mitä tässä ikinä siitä selviääkin niin se tieto on varmasti hyödyllistä perusasia on se että suomessa on todella mutkikas ja kallis sosiaaliturva ja työllistämisjärjestelmä se sinällään työllistää jo valtavan joukon ihmisiä kallispalkkaisia ihmisiä siihen että vahditaan suomalaisia työttömiä sitä miten he työllistyvät miten he saavat tukia erilaisia tukia on kymmenittäin tätä kokeilua selvitettäessä jouduttiin peilaamaan kymmenien eri tukien vaikutusta näitten ihmisten toimeentuloon ja siihen etteivät he menetä näitä tukia tähän kokeiluun joutuessaan tai lähtiessään sen järjestelmän purkaminen ja selvittäminen on myöskin eräs sellainen asia mitä tämä kokeilu voi viedä eteenpäin siinä mielessä en yhtään ihmettele että sosialidemokraattien suunnalta tähän tulee suurinta vastustusta koska hehän tätä järjestelmää ovat suurelta osin rakentaneet kaikkine mutkineen

arvoisa puhemies työelämä on suuren murroksen edessä

tarvitaan ihan uudenlaisia turvaverkkoja pitäisikö vaikkapa eläkekertymä irrottaa työsuhteesta tai olisiko kansalaispalkka tai perustulo yksi ratkaisu tähän puhemies muuttuva työelämä uusine ilmiöineen tulee muuttamaan yhteiskuntaamme dramaattisella tavalla halusimme tai emme yhteiskunnan täytyykin pysyä mukana tässä kehityksessä ja olennaisena osana tähän liittyy sosiaaliturvajärjestelmän ennakkoluuloton tarkastelu me sosialidemokraatitkaan emme ole

kunnollinen kokeilu on tehty mahdottomaksi ja edelleenkin ihmetyttää mikä tämän kokeilun perimmäinen tarkoitus loppujen lopuksi on

arvoisa herra puhemies muutama pohdinta vielä tähän

sitten estäisivät erilaisiin töihin menemisen mutta arvoisa puhemies muutama asia ensinnäkin pohdiskelin tässä kun luin hallituksen esitystä mikä tämä kokeiluasetelma on tämän työllistämisen osalta kun kyse on hallituksen esityksestä ja hallituksen tekemästä tämän päivän politiikasta niin tämä perustulokokeilu on suhteutettava hallituksen tämän päivän ja viimeaikaisiin esityksiin joilla hallitus esityksiin joilla hallitus on tuonut useita erilaisia heikennyksiä ja kiristyksiä työttömille ja samanaikaisesti tämän perustulokokeilun kautta se avaa kentän aivan toiseen suuntaan esimerkiksi

mikä on työvoimaviranomaisten rooli tässä perustulokokeilussa ja mikä on näiden työvoimaviranomaisten rooli pitkällä juoksulla haemmeko me mahdollisesti ihan uudenlaista työvoimatoimintakenttää tai

työskentelyyn perustuloa maksetaan vastikkeetta ilman että työtön henkilö olisi velvoitettu ilmoittautumaan työ ja elinkeinotoimistoon tai hakemaan kokoaikatyötä sitten täällä lukee myös perustulon saaja voi kuitenkin kieltäytyä tai erota työllistymistä edistävistä palveluista ja koulutuksesta ilman että hänelle voidaan langettaa kor vauksettomia määräaikoja tai karensseja tämä tarkoittaa myös sitä että perustuloa saava henkilö voi kieltäytyä tarjotusta työstä ilman nykyisiä sanktioita perustulon saaja ei ole myöskään velvoitettu laatimaan tarkistamaan tai noudattamaan työllistämis tai aktivointisuunnitelmaa eikä hänen

hallitus tällä hetkellä toimii se toimii juuri päinvastoin se kiristää työttömien toimeentuloa kiristää myös sitten työvoimaviranomaisiin olevia yhteydenpitoja ja muita vastaavia elikkä nyt kysyisin myös sitä mikä on tämän hallituksen perimmäinen tavoite tämän päivän politiikalla suhteutettuna tähän perustulokokeiluun nyt on tietenkin hyvä asia että tämä asia tulee sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja me pääsemme aidosti pureutumaan muun muassa tähänkin kysymykseen mutta tämä jättää monta asiaa pohdittavaksi mitä hallitus aidosti tällä kokeilulla hakee

hallitus on antanut eduskunnalle nyt hallitusohjelman mukaisen esityksen perustulokokeilusta sekä perustulossa että tässä kokeilussa on epäilemättä sekä hyviä että huonoja puolia suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on kieltämättä monimutkainen ja kankea toimiva perustulo mahdollistaisi byrokratian karsimisen ja järjestelmän yksinkertaistamisen työllistymisen esteeksi nousevat toisinaan kannustinloukut jotka perustulo voisi parhaimmillaan poistaa tai ainakin niitä madaltaa työllisyyden edistämiseksi tuleekin tehdä kaikki voitava tämä perustulokokeilu on myös osoitus hallituksen edistämästä kokeilukulttuurista jonka perusteella saadaan faktatietoa lainvalmistelua varten arvoisa puhemies ainakin osin negatiivisina puolina perustulon osalta mainittakoon toisaalta sosiaaliturvan vastikkeellisuuden häviäminen sekä se että jos perustulo tehtäisiin tarpeeksi suureksi elinkustannukset kattavaksi toimeentulomuodoksi kasvaisivat samalla valtion menot merkittävästi tästä kokeilusta puuttuukin käytännön vaikeuksista johtuen verotuselementti ja käytännössä perustulo edellyttäisi progression kiristämistä lisäksi perustulomalleissa tarvittaisiin edelleen lisätukia monille eri väestöryhmille perustulo ei siten välttämättä pienentäisi tarveharkintaa tai muutakaan byrokratiaa kovin merkittävästi arvoisa puhemies kokeilukulttuurin edistäminen on sinällään hyvä asia ja näin on myös perustulon osalta hallituksen esityksessä kuitenkin todetaan että lopullisten johtopäätösten tekeminen on vaikeaa laajakantoisia muutoksia tuskin on siis odotettavissa ainakaan nopeasti mutta toivottavasti tämä kokeilu tuo esille uutta tietoa joka mahdollistaa ainakin asteittaiset parannukset sosiaaliturvajärjestelmässämme

arvoisa puhemies täällä on esitetty moneen suuntaan pohdintoja siitä onko otanta riittävä no ensinnäkin ne ne jotka yhteiskuntatieteitä ovat joutuneet lukemaan toki tietävätkin että riittävän otannan koko ei ole vakio vaan se vaihtelee riippuen siitä mikä on tiedon tarve mitä halutaan selvittää jos me ajattelisimme että tässä nyt pyritään selvittämään koko väestön kattavaa perustulomallia niin kaksituhatta on siihen nähden aika pieni otanta mutta siihenhän tässä ei nyt pyritäkään ja minun nähdäkseni suhteessa niihin kysymyksenasetteluihin tässä esityksessä on asetettu otanta on aivan riittävä ja perusteltu nyt me kokeilemme työttömyysturvan suojaosan nostoa ja sanktiouhan poistamista nämä ovat ne kaksi asiaa mitkä nyt faktuaalisesti muuttuvat tietyn työttömien ryhmän kohdalla kysymys ei perustulosta kysymys on toisenlaisesta filosofiasta työttömyysturvan taustalla sinänsä erittäin tervetulleesta suunnanmuutoksesta suhteessa viime vuosien kehitykseen ja vielä huomispäivänkin kehitykseen jossa hallitus toisensa jälkeen esittelee sanktioita lisäävän toimenpiteen toisensa jälkeen meillä on aika paljon tutkimusta siitä että suomalaisessa keskusteluavaruudessa ei ole lainkaan tapoja puhua työttömistä myönteiseen sävyyn sieltä löytyy kaksi tapaa puhua työttömistä joko syyllistävä tapa jossa työtön on epäilyksenalainen häntä epäillään kontrollin puutteesta laiskuudesta huonoista elämäntavoista sosiaaliturvan väärinkäyttämisestä ja vaikka mistä sitten työtöntä puolusteleva puolusteleva puhe jossa pyritään osoittamaan että työtön täyttää keskiluokkaisen hyvän kansalaisuuden normit vaikka nyt sitten työtön onkin työtön itse ei ole äänessä työttömien oma kokemus ei ole äänessä suomalaisessa keskustelussa tämä yhteiskunnallinen puhumisen tapa on ollut keskeinen syy sille että meille on päässyt syntymään semmoinen työvoimapolitiikka jossa tuntuu luonnolliselta asettaa sanktio toisensa jälkeen jälkeen työttömän työttömän eteen ja ei nähdä mitään ongelmaa siinä että työttömyysturva muutos muutokselta muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja vaikeammin hallittavaksi ja johtaa siihen että työttömän näkökulmasta sen ennakointi on äärimmäisen vaikeata jos tämä kokeilu johtaa tämän ajatusrakennelman kyseenalaistamiseen tai jopa purkamiseen niin silloin se on ehdottomasti maksanut itsensä ja tuottanut itsensä jo takaisinkin minä uskon vahvasti että ihmiset joita ei koko ajan epäillä ja tukisteta niskavilloista saavat huomattavasti enemmän aikaiseksi kuin ihmiset jotka joutuvat varomaan jokaista askeltaan ja aika moni sosiaalipsykologi ajattelee samoin se mikä vaara tähän uudistukseen liittyy ja minkä takia tässäkin salissa on tänään niin paljon puhuttu siitä kokeillaanko perustuloa vai eikö nyt kokeilla perustuloa on se että jos me saamme

perustulotavoitteen näkökulmasta virheellisiä puutteellisia tai harhaanjohtavia tuloksia tästä kokeilusta ja me miellämme perustulokokeiluksi niin se saattaa johtaa siihen että keskustelu perustulosta jäätyy tässä maassa vuosikausiksi ja siihen palataan vasta joskus joskus seuraavan poliitikkosukupolven myötä sitten kun muualla maailmassa on ajat sitten kiritty kiritty meidän ohi näissä näissä edistyksellisemmissä sosiaaliturvan ja tulonsiirtojen malleissa tämän takia minusta on niin oleellisen tärkeätä se että käytetään asioista niiden oikeita nimiä eikä sellaisia eufemismeja jotka johtavat harhaan ja ehkä pilaavat sen sinänsä hyvän kokeilun käytettävyyttä

arvoisa herra puhemies

tässä nyt kuitenkin näkee tämän hallituksen toimeliaisuuden toiset puhuvat toiset tekevät tämä hallitus on ryhtynyt toimeen sitä ei tietenkään voida välttää että kaikenlaista kritiikkiä tulee oppositio koettaa koettaa kaikin tavoin löytää osa löytää enemmän ja osa vähemmän huonoa siitä mutta kyllä tämä kyllä tämä ihan hyvältä kokeilulta vaikuttaa sosiaaliturvan tarkoitus ole tietenkään passivoida ihmistä vaan luoda huonossa elämäntilanteessa turvaa ja mahdollistaa ihmisarvoinen elämä ja mahdollistaa se että ihminen siitä huonosta tilanteesta sitten nousee jaloilleen näin siis yleisesti ottaen perustulo tai miksikä sitä nyt sitten kutsutaankaan on yksi mahdollinen malli purkaa kannustinloukkuja on siis erittäin hienoa että hallitus siten kokeilulla edistää tämän parhaan mallin löytämistä suomeen ja en minä usko että tässä vielä tarvitsee tähän malliin ikään kuin lukkiutua lukkiutua vaan tämä on kokeilu ja varmasti siitä saadaan arvokasta tietoa toivon että sitten kokeilun jälkeenkin nopeasti ja tarmolla tämä asia etenee niin että saataisiin sitten suurempi otantaryhmä ja saataisiin tämä joskus jopa toimintaankin tässä kuitenkin on saatavissa säästöjä byrokratiaa karsimalla ja yksinkertaistamalla sosiaaliturvaa on tärkeää että ansiotuloverotus on oikeudenmukaista tämän myötä siis niissä tilanteissa joissa ollaan työttömänä ja joudutaan pohtimaan sitä otetaanko työtä vastaan työntekijän verotuksen tulisi siis ehdottomasti keventyä

tällä mallilla ei kasvaa tässä ei voi olla kyse verotuksen kasvattamisesta vaikkakin on selvää että että joku progressio on hyvä olla jotta saadaan tästä toimiva kombinaatio mitä tässä tulisi mielestäni nyt sitten ottaa huomioon vielä kun tämä malli laitetaan laitetaan käyntiin on ennen kaikkea se kansantaloudellinen vaikutus jota tällä myös arvioidaan olevan sen lisäksi mitkä nyt sitten ovat ne empiiriset havainnot siitä kuinka hyvin nuo kokeiluun kokeiluun päässeet sitten verrokkiryhmänä työllistyvät

tällähän voi näin äkkiseltään arvioida olevan vaikutusta työvoiman saatavuuteen eli eli käytännössä työmarkkinat tällä kyllä kiihtyvät varsinkin matalapalkka aloilla koska tämähän mahdollistaa nimenomaan osa aika ja pätkätyön vastaanottamisen toivon että tästä kokeilusta saadaan nyt sellainen positiivinen vire tähän asiaan ja esitetään sitä kritiikkiä rakentavasti katsotaan miten kokeilu menee ja sen jälkeen sitten ryhdytään jatkotoimenpiteisiin olen erittäin tyytyväinen että tämä kokeilu tulee

kommenttina muutamiin aiempiin puheenvuoroihin mitä tulee työllisyyteen työllisyyteen niin hallituksella on perimmäinen tavoite työttömyyden vähentäminen ja työllisyyden lisääminen ei sen mutkikkaampaa tämä kokeilu tässä ei ole millään tavalla erityisesti sidoksissa muihin työllistämistoimiin ja ja niiden tehostamistoimiin vaan kokeilussa selvitetään miten perustulomalli toimii ja sen ohella jatketaan muita toimia sivussa kunnes kenties joskus järjestelmä muuttuu ei näillä asioilla ole suoraa yhteyttä en malta olla ottamatta esiin edustaja joona räsäsen aiempaa puheenvuoroa jossa hän epäili että työkaveri siellä sorvin ääressä saattaisi olla kateellinen viereen työllistyvälle kokeiluun osallistuvalle henkilölle toivottavasti tämä ei ollut aivan vakavissaan loppuun asti mietitty tätäkö on nykypäivän työväen solidaarisuus oltaisiin kateellisia kokeiluun pääsevälle työkaverille kun kuitenkin samaan aikaan viereen tempputyöllistetään yhdeksän euron palkalla ihmisiä eikö tämä hallituksen keino siis olekin paljon parempi kuin sdpn vanhanaikainen työllisyyden hoito arvoisa puhemies edustaja savio toi esiin hyvin sen ongelman että välttämättä ei tarkoita kaikkien tukien poistumista tämä kannattaakin huomioida tämän kokeilun mittaan ja kerätä tietoa siitä mitä tukia kenties poistuu ja mitä ei voida poistaa ja ottaa niistä havainnoista oppia myös edustaja juvonen toi aiemmin esiin elämisen kustannusten erilaiset mittasuhteet ympäri maata nehän ovat hyvinkin erilaiset eri puolilla maata pääkaupunkiseudulla kuin vaikka kainuussa tai etelä karjalassa ja kokeilun kuluessa onkin syytä seurata tämän asian vaikutusta perustulon määrän kannalta onhan niinkin että työttömän mahdollisuudet työllistyä eri puolilla maata ovat hyvin erilaiset

arvoisa herra puhemies on todella harmillista että täällä kun meillä on monia sosiaali täällä lähetekeskustelussa olisi hyvä että hän olisi kuulemassa meidän erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä asioista että on sinällään tosi harmi arvoisa herra puhemies tämän lakiesityksen tavoitteena on on että sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määrän laskusääntöä muutetaan siten että nykyiseen kolmenkymmenentuhannen euron vuosityötulon rajaan asti ne määräytyvät

tulorajan ylittävästä osasta päivärahaa kertyisi kaksikymmentä prosenttia ilman kattoa ja kuntoutusrahan tulorajan ja korvausasteen säästövaikutukseksi arvioidaan kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa vuositasolla ja kahdeksantoista miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista säästö ei kohdistu valtion menoihin se alentaa työnantajien sairausvakuutusmaksua sekä palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksua tällä esityksellä parannetaan osatyökykyisten nuorten asemaa muun muassa kuntoutusraha on mahdollista myöntää myös yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle ja kelalle tulee velvoite selvittää nuoren kuntoutusrahahakemuksen yhteydessä hakijan oikeus ammatillisena kuntoutuksena myönnettäviin kor vauksiin koulutarvikkeista ja ja matkakustannuksista arvoisa herra puhemies tässä on mutta täällä on myös kriittistä asiaa hallitus leikkaa nyt jälleen ansiosidonnaisesta sairausvakuutuksesta leikkauksia on ollut useita ja sairausvakuutuksen kokonaisuus on ollut jo vaikeasti hahmotettava meidän tulee huomata että ansiosidonnaiset päivärahat rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksuilla joten säästö ei kohdistu valtiolle nyt esitettävä leikkaus kohdistuu jälleen sairaus ja kuntoutuspäivärahoihin joita jo tämän vuoden alusta leikattiin niin että seitsemänkymmenen prosentin korvaustasoon oikeuttavan vuosityötulon ylärajaa alennettiin

kohtuuttomasti keskituloisiin palkansaajiin arvoisa herra puhemies suurena huolena tässä on se että meidän tavoitteenamme pitäisi olla että ihmiset pyrkivät ensiksi olemaan sairauspäivärahoilla mutta tämä hallituksen esitys toimii juuri päinvastoin säästövaikutusten kohdentuminen kuntoutusrahaan voi vaikuttaa kuntoutuksen kannustavuuteen leikkaukset ovat johtaneet siihen että työkyvyttömyyseläke on yhä useammin parempi kuin sairauspäiväraha sairauspäivärahan tason alentaminen lisää myös paineita ensisijaisuussäännösten tarkistamiselle ja tämä ei ole millään tavalla perusteltavissa

arvoisa puhemies hyvää tässä lakiesityksessä on se että nuorten kuntoutukseen tulee parannuksia toivotaan että nämä kuntoutusta tarvitsevat nuoret tavoitetaan mahdollisimman hyvissä ajoin mutta huonoa tässä on se että hallitus leikkaa jälleen ansiosidonnaista sairausvakuutusta leikkaus kohdistuu sairaus ja kuntoutuspäivärahoihin joita jo tämän vuoden alussa on aiemminkin leikattu ja kuten edustaja kiljunen sanoi on riski että

kuntoutusrahan heikennykset heikentävät myöskin halukkuutta kuntoutukseen työkyvyttömyyseläke on yhä useammin parempi kuin kuntoutuspäiväraha ja tämä on kyllä huono suuntaus onkin vaikea ymmärtää miksi tämä muutos tehdään sillä vaikutuksia valtiontalouteen ei ole mutta negatiiviset vaikutukset yksittäisille kansalaisille voivat olla huomattavan suuria kuntoutuksen pitäisi olla aina houkuttelevin vaihtoehto ei suinkaan työkyvyttömyyseläke

arvoisa puhemies on kovin ikävää että hallitus leikkaa jälleen ansiosidonnaisesta sairausvakuutuksesta leikkauksia on on ollut useita ja sairausvakuutuksen kokonaisuus on jo vaikeasti hahmotettava nyt esitettävä leikkaus kohdistuu jälleen sairaus ja kuntoutuspäivärahoihin joita jo tämän vuoden alusta leikattiin aiempi leikkaus kohdistui kohtuuttomasti keskituloisiin palkansaajiin toteutuessaan nämä sairauspäivärahojen ja kuntoutusrahojen leikkaukset vaikeuttavat palkansaajien toimeentuloa ja kohdentuvat eri tavoin eri tuloluokkiin lisäksi niiden vaikutukset valtiontalouden säästöihin ovat olemattomat senkin takia tuntuu ihan hölmöltä että tällaisia esityksiä tehdään päivärahojen määräytymisen tulorajojen ja korvausasteen alentaminen heikentää myös kansaneläkelaitoksen kuntoutuksen kannustavuutta tätä hallituksen esitystä onkin vaikea hyväksyä toki on hyvä että nuorten kuntoutuksen parantamiseen tehdään nyt nyt parannuksia ja siitä kiitos hallitukselle on on aina hyvä että nuorista pidetään huolta

herra puhemies tässä hallituksen esityksessä osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi ja kuntoutuksen toteutumisen turvaamiseksi nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan koulutusrahan vähimmäismäärä korotetaan takuueläkkeen tasolle nuoren kuntoutusrahan tarkoituksena on kannustaa osatyökykyisiä ja vammaisia nuoria opiskelemaan ja pyrkimään työelämään ja nuoren kuntoutusraha on alle kaksikymmentä vuotiaalle työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden aina ensisijainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää alle kaksikymmentä vuotiaalle vasta kun hänen mahdollisuutensa ammatilliseen kuntoutukseen on selvitetty arvoisa puhemies on todella tärkeää että yhteiskunnassa laajasti keskitytään osatyökykyisyydessä miettimään niitä voimavaroja mitä ihmisellä on on todella tärkeää että työkyvyttömyyseläke ei kenellekään nuorelle ole automaatio ja se helpoin tie saada perustoimeentulo koska työ on meille kaikille todella iso osa meidän identiteettiämme tärkeä osa itsetunnon muodostumisessa ja ennen kaikkea valtavan tärkeä asia jotta emme syrjäydy yhteiskunnasta ja tästä normaalielämästä

arvoisa puhemies edustaja haatainen piti erittäin hyvän puheenvuoron se huolettaa todellakin minua että että hallitus tuo joka viikko sellaisia esityksiä jotka leikkaavat joko pienituloisilta tai tai sitten keskituloisilta mutta minkäänlaista tämmöistä kokonaisvaikutusten arviointia ei tuoda se on hyvin raskauttavaa kun puhutaan näistä sosiaalietuuksista

sellaisen arvioinnin jossa jossa käydään kaikki nämä leikkaukset ja nirhaukset läpi on todettava että nimenomaanhan se että parannetaan osatyökykyisten mahdollisuutta tehdä töitä tai tai kuntoutua on se mitä pitäisi tehdä ja siitä siitä kiitos mutta ongelma on se että vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee elikkä samaan aikaan hallitus esimerkiksi ensi vuonna leikkaa ammatillisesta koulutuksesta niin paljon että uhkana on se että kahdeksantoistatuhatta nuorta on sitten seuraavassa yhteishaussa pois koulutuksen piiristä ja se tarkoittaa nimenomaan niitä nuoria joilla on niin heikko keskiarvo että he eivät eivät pääse ammatilliseen koulutukseen he ovat nopeasti niitä nuoria joita sitten uhkaa syrjäytyminen eivätkä he kohta enää ole työkykyisiä minusta meillä ei yhteiskuntana ole tähän varaa

esimerkki siitä kuinka moneen kertaan paikattuja järjestelmiä on hyvin vaikea uudistaa niin ettei samalla revittäisi lisää reikiä

joihin pitää suhtautua erittäin vakavasti tässä lakiesityksessä kiinnitetään huomiota siihen perusratkaisuun joka on tehty että kaikki toimeentulohakemukset menisivät ensin kelaan ja sitten täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta joita jatkossakin haettaisiin kunnista ne ikään kuin lähetettäisiin kelasta sitten sitten sinne eteenpäin on huomattu että kaikissa yhteyksissä tämä ei toimi koska kelassa eletään virka ajassa ja joudutaan joskus myöntämään kiireellisenä vaikkapa jopa keskellä yötä on ansiokasta että tämä on huomattu mutta mutta minä haluaisin tuoda esille myös sellaiset tilanteet joihinka tässä esityksessä ei vielä puututa ja ja joissa myös tämä perusratkaisu on erittäin ongelmallinen nimittäin silloin kun henkilö on tilanteessa jossa hän tietää jo etukäteen että tarvetta perustoimeentulotuelle ei ole vaan ainoastaan ehkäisevälle tai täydentävälle toimeentulotuelle näissäkin tilanteissa me siis pyöräytämme paperit kokonaisuudessaan ensin kelan kautta ennen kuin ne tulevat sinne kuntiin käsittelyyn mikä mikä lisää merkittävästi niitä portaita ja hidastaa asian käsittelyä luonnollisesti

haetun toimeentulotuen osalta henkilö joka on jo edesmennyt todennäköisesti ei ruokarahaa tule tarvitsemaan sen me tiedämme ja siitä huolimatta huolimatta hautauskuluihin haettavaa täydentävää toimeentulotukea pitäisi hakea ensin ensin toimittamalla asiakirjat kelaan mikäli minä tämän nyt oikein ymmärtänyt

minun mielestäni on positiivista ja hienoa että tässä nyt käsillä olevassa esityksessä pyritään purkamaan sellainen mekanismi että että ihmisen paperit siirtyisivät kuntiin ikään kuin automaattisesti silloinkin kun henkilö ei halua toimeentulotukitarvettaan kunnissa käsiteltävän eikä ole ilmaissut haluaan ehkäisevän taikka täydentävän toimeentulotuen hakemiseen

toimeentulotukiasiakkaita on pelkästään positiivinen asia ja ansio tälle hallituksen esitykselle samassa yhteydessä on kuitenkin pohdittava miten ratkaistaan sitten se että ihmiset ylipäätään ovat tietoisia siitä että heillä olisi oikeus ehkäisevään tai täydentävään toimeentulotukeen jos sitä haetaan kokonaan eri instanssista he ovat tottuneet perustoimeentulotukea hakemaan ja jos tässä instanssissa ei ole resursseja samanlaiseen sosiaaliohjaukseen joka perinteisesti on yritetty pitää osana toimeentulotuen myöntämisprosessia kunnissa no okei sähköisen menettelyn yleistymisen myötä on mahdollista hakea toimeentulotukea monessa kunnassa niin ettei tapaa ketään sosiaalialan ammattilaista mutta useimmissa pyritään kuitenkin siihen että siellä on edes joku joka tsekkaa myös sitä kokonaistilannetta

anna vastausta tämä uudistus ei myöskään ratkaise niitä kaikkein pahimpia toimeentulotukeen liittyviä ongelmia jotka liittyvät siihen byrokratiaviidakkoon mitä mitä toimeentulotuen hakeminen edellyttää

ei ole mitenkään varma tästä johtuen minuun ovat aika paljon ottaneet hätääntyneet ihmiset yhteyttä että mites nyt käy kun kelaan siirtyy mitä tapahtuu sitten minä koetan soitella kelan viranomaisille että tietääkö joku jotain ja kukaan ei tiedä yhtään mitään ja tässä on enää pari kuukautta muutokseen aikaa ihmisten huoli on täysin perusteltua koska useimmat heistä ovat kantapään kautta kokeneet sen että asiat voivat mennä pahasti pieleen he voivat jäädä ilman tukea tai tuki niin kuin tässä tapauksessa jota minä tänään käsittelin voi venyä viikkoja siitä mitä alun perin oli odottanut ja sitten on ilman rahaa sen

sen takia tämä tiedotus ulospäin pitäisi saada myös toimimaan minä ainakin toivon että siellä kelassa sisäisesti speksit jo kunnossa toinen keskeinen iso ongelma joka liittyy toimeentulotukeen on se että kunnissa myönnettäviin harkinnanvaraisiin eriin liittyy hyvin voimakas säästöpaine ja tämä on ollut ongelma meillä koko toimeentulotukijärjestelmässä jo niin kauan kuin minä olen sen kanssa ollut tekemisissä jollakin lailla eli ainakin yhdeksänkymmentä luvun alusta alkaen

ei ole varaa se meidän täytyy ratkaista jos ei tässä yhteydessä niin sitten jossakin muussa

herra puhemies ensinnäkin tämän hallituksen esityksen pohjalta mahdollisuus hakea kelasta perustoimeentulotuki ja ja sen jälkeen tämä täydentävä ja harkinnanvarainen toimeentulotuki haetaan kelasta tämä problematiikka joka liittyy kelaan on aivan aito niin kuin edustaja kontula toi esille äsken ensinnäkin kelassa tilanne on sellainen että että jatkossa nämä päätökset tullaan tekemään keskitetysti muutamissa toimipisteissä minkä seurauksena se kunnissa oleva aito tieto väestöpohjasta ja alueesta jää käytännössä saamatta se käytännössä voi tehdä sen riskin että meille syntyy tilanne jossa ihmiset hakevat perustoimeentulotukea ja ja heidän ei tunnisteta kelassa ja silloin joko syrjäytymisen riski tai työttömyys tai mielenterveysongelmat tai muut ongelmat

sen takia kelassa täytyy nyt sitten vahvasti myös kehittää niitä tunnistimia joilla tunnistetaan nämä erilaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset jotta meille ei tämän perustoimeentulotuen takia jää jonnekin pimentoon ihmisiä jotka eivät saa sitä palvelua sosiaalipalvelua mihin he olisivat oikeutettuja ja mihin heillä olisi tarvetta toinen asia mikä kelan kohdalta on myös ehdottoman tärkeää on se että aivan kuten täällä sanottiin nämä kelan hakemukset ja toimeentulotukihakemukset ovat erittäin monimutkaisia monisivuisia ja niitten täyttäminen ei ole mitenkään yksiselitteistä ja selvää ja tästä syystä myös näihin ohjaus neuvonta pitää turvata joko kelan paikallistoimistoissa tai sitten tai sitten muualla

muutama asia vielä nyt on ehdottoman tärkeätä että kela lähtee kehittämään sisällöllisesti erilaisia tunniste elementtejä joilla se pystyy löytämään sitten ne ihmiset joilla on riski syrjäytyä yhteiskunnan ulkopuolelle näitä ovat muun muassa pitkäaikaistyöttömät nuoret

missä tämä perustoimeentulotukihakemus käytännössä tehdään vaan että meillä myös paikallistasolla kela kehittää ohjeistusta neuvontaa niitten palveluiden saamiseen että ihminen saa myös sosiaalipalvelun piiristä ne kaikki tarvittavat palvelut mihin hänellä on oikeus toinen asia mikä kelalle tulee tässä tulee kelalle paljon vaatimuksia on se että että kelassa pitää myös lähteä kehittämään sosiaalityön osaamista joka on vähän toisentyyppistä osaamista kuin sosiaaliturvaan nimenomaan sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta neuvontaa sitä kautta kelan pitää myös tunnistaa siellä omalla alueella oleva sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden verkosto ja sitä kautta myös osata ohjata ihmiset oikeitten palveluitten pariin olen itse tehnyt toimeentulotukityötä noin viisitoista viiva kahdeksantoista vuotta ja ja olen suhtautunut hyvin kriittisesti tähän toimeentulotuen perusosan siirtoon kelaan mutta haluan nyt sitten kuitenkin uskoa siihen että nämä järjestelmät kehittyvät ja kela kehittyy ja sitten ne ne tunnistearvot kehittyvät sellaisiksi että että meidän yhteiskunnassa nämä kaikkein riskialtteimmat ihmiset eivät syrjäydy meidän yhteiskunnan ulkopuolelle tämän toimeentulotukijärjestelmän takia

arvoisa puhemies on hyvä että tämä viime kaudella valmisteltu perustoimeentulotuen maksatus kelalle nyt nyt toteutuu kelalla on muutokseen hyvin valmistauduttu ja siirto varmaankin sujuu hyvin näin olemme valiokunnassa kuulleet asiakkaiden tavoittamiseen ja tukemiseen pitää todellakin uusia keinoja koska koska näitä täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea koskevia toimintatapoja pitäisi pitäisi uudistaa jotta tuki toimii aiempaa paremmin sosiaalityön välineenä nyt kun asiakkaan itsemääräämisoikeus ja asiakkaan asema vahvistuu ja valinnanvapauskin lisääntyy sen suhteen haluaako asiakas sitten hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea niin nimenomaan heikompien asiakasryhmien osalta tämä on riski ja sen takia on tärkeää että kehitetään noita uusia toimintatapoja täytyy kuitenkin muistaa että kunnilla on jatkossakin tärkeä rooli rooli tosiaankin tässä täydentävässä ja ehkäisevässä toimeentulotuessa siinä mielessä onkin hyvä että nyt sosiaalityöntekijöiden voimavaroja sitten vapautuu tähän oikeaan sosiaalityön tekemiseen pois tästä pelkästä rahan myöntämisestä

arvoisa herra puhemies tämä perustoimeentulotuen siirto kelan maksettavaksi on on on asia jota itsekin olen pitkään ajanut ja pidän sitä sinänsä erittäin hyvänä asiana koska se helpottaa niiden ihmisten asemaa jotka ovat oikeutettuja toimeentulotuen perusosaan jotka saavat jotakin etuutta kelan kautta mutta jotka eivät osaa sitä toimeentulotukea itse syystä tai toisesta hakea näiden ihmisten asema nyt tämän tämän lakiesityksen myötä helpottuu kiitän hallitusta lämpimästi siitä että viette eteenpäin tämän asian jota mekin olemme viime vaalikaudella olleet pontevasti ajamassa mutta on aivan selvää että kun suomessa on monimutkainen niin maailma ei tällä lakiesityksellä todellakaan tule valmiiksi sen vuoksi että toimeentulotuki liittyy hyvin läheisesti esimerkiksi siihen kuinka ja mistä ja kuinka paljon asumistukea maksetaan eli kun kelan yleinen asumistuki ei useinkaan riitä todellisen vuokran maksamiseen niin ihmiset joutuvat hakemaan sosiaalitoimistosta elikkä sieltä kunnasta sitä asumistuen loppuosaa ja kun mitään subjektiivista oikeutta ei ole siihen että henkilö saisi koko sen jäljelle jäävän vuokran osan sieltä toimeentulotuesta niin se mikä tässä kohtaa pitäisi ehdottomasti varmistaa on se että kansalaisia ei jatkossa kohdella hyvin eriarvoisella tavalla tässä toimeentulotuen kautta maksetussa asumistuessa riippuen siitä missäpäin suomea he asuvat peräisin sitä että että käytäisiin julkista keskustelua siitä mikä on asumistuen suuruus missäkin ja millä perusteella se kunnan kautta maksettava osuus jatkossa määräytyy viittaan esimerkiksi siihen keskusteluun että kelan väistyvä pääjohtaja hyssälä on on esittänyt julkisuudessa että että jatkossa puolet asumistuen kustannuksista siirtyisi kuntien maksettavaksi tämä on erittäin iso periaatteellinen keskustelu erittäin suuri köyhyyskeskustelu siitä pitäisi

puhemies tämän hallituksen esityksen mukaan perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirretään kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi ja tästäkin asiasta on eduskunnassa puhuttu hyvin hyvin pitkään eli jatkossa kela on järjestämisvastuussa perustoimeentulotuesta kela vastaa kaikista perustoimeentulotukeen liittyvistä toimeenpanoon neuvontaan ja harkintavaltaan liittyvistä tehtävistä

lakiesityksen tavoitteena ei ole muuttaa toimeentulotuen tasoa eikä tuen myöntämisperusteita täällä edustaja kontula kerroitte olleenne kelaan yhteydessä ja ja pohditte sitä onko kaikki valmista tälle suurelle muutokselle kelan toimintakertomuksessa kerrotaan ja myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa meille on usein kerrottu että kelassa on ollut toimeentulotuki kaksituhattaseitsemäntoista hanke jo vuoden kaksituhattaneljätoista syksystä asti ja se on edennyt aikataulussa siellä on tehty kovasti työtä sen eteen että tämä muutos olisi sujuva ja myös kela omilla sivuillaan tiedottaa että edelleen on myös sähköinen palvelu ja asiakkaiden palvelussa myös puhelinpalveluja he myös kertovat että hyvissä ajoin tiedotetaan sitten asiakkaille näistä mahdollisista muutoksista mutta eihän koskaan kaikki välttämättä niin helposti tapahdu eli varmasti on se tiedottaminen ja ohjeistaminen ja neuvominen edelleen tärkeää ja sitten pitää muistaa että kaikilla ei ole mahdollisuutta siihen sähköiseen asiointiin

taloutta ja niistä yhdeksänkymmentäkolme prosenttia piirissä eli siinä mielessä hyvin tärkeä asia hienoa että se on edennyt arvoisa herra puhemies tällä hallituksen esityksellä on siis tarkoitus täydentää jo aiemmin hyväksyttyä lainsäädäntöä jonka perusteella perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyy kelalle

ja sitten lisäksi tähän sisältyi joitakin kokonaan uusia säännöksiä mutta oikeastaan arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron siksi koska ilolla kuuntelin edustaja kiljusen asiantuntevaa huolta jonka me kaikki jaamme siitä että aidosti sitten kun tämä perustoimeentulotuen myöntö siirtyy kelalle siellä pystytään nykyistä paremmin kattavammin ja koko suomessa yhtenäisesti ja laadukkaasti luomaan sellaiset käytänteet että me tunnistamme erityisriskissä olevat ihmisryhmät ja nuoret pitkäaikaistyöttömät ovat todellakin tällainen ihmisryhmä jotka eivät hyödy pelkästään tämmöisen hakuprosessin helpottumisesta ja että aidosti myös pystyttäisiin ohjaamaan muuta tarvittavaa tukea tällä hetkellähän tuo tilanne ei hyvin tasalaatuinen meillä suomen kunnissa ole ja sen takia muun muassa tämä perustoimeentulotuen siirtäminen kelalle on haluttu osaltaan tehdä että me saamme hyvät käytänteet koko suomeen

arvoisa herra puhemies tämähän todellakin on esitys joka nyt on jatkoa edellisen hallituksen päätöksille ja toimeentulotuen siirto kelalle varmasti

vähentää sitä että ihmiset eivät hae koska nythän tätä alikäyttöä on ilmiselvästi olemassa että kaikki

tämä on tervetullut ja hyvä asia mutta sitten mikä koskee tätä ennalta ehkäisevää toimeentulotukea niin kun se jää kuntiin niin tämä tulevaisuudenkuvahan on se että että pitää ratkaista mikä tulee olemaan näillä tulevilla sosiaali ja terveydenhuollon suurilla alueilla maakunnista puhutaan hallituksen lausunnolla olevassa esityksessä ja tässä on kuitenkin edessä tältä osin vielä taas järjestelmän ja hallinnollinen muutos jos nämä asiat menevät sitten maakunnalle tämä koskettaa myös sitä kysymystä miten miten työvoimahallinto ja työllisyyspolitiikkaa hoidetaan mitkä roolijaot siinä sitten on kuntien ja tulevien maakuntien kanssa ja ja kun nämä nivoutuvat hyvin tiiviisti yhteen niin tulevaisuuden kannalta tämä asia ei kuitenkaan tällä ole vielä loppuun asti käsitelty vaan tässä on vielä näitä hallinnollisia jatkotoimia edelleenkin soten osalta edessä

arvoisa puhemies jottei jäisi epäselväksi niin sanon vielä että minä pidän erittäin hyvänä sitä että toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirtyy kelaan kelan käytännöt ovat huomattavasti inhimillisempiä kuin nykyiset toimeentulotuen hakemiskäytännöt johtuen siitä että siellä on monia muitakin väestöryhmiä kuin toimeentulotuen hakijoita

on selvää että asiat tulevat muuttumaan suurimman osan toimeentulotukea saavien ihmisten kohdalla asiat muuttuvat jo sen takia että nyt meillä on kunnissa niin erilaiset hakukäytännöt erilainen kirjo minä tiedän kun eri kunnista ihmiset pyytävät apua apua toimeentulotuen hakemiseen että jos ne yhdenmukaistetaan niin väistämättä meillä on satoja satoja kuntia joidenka asukkaiden suhteen tilanne muuttuu jollakin tavalla minä pelkään vaikka vaikka toiveena on että alikäyttö sitä kautta vähenisi että kela ei ole yhtä stigmatisoiva kuin sossu ja että että siellä nämä pohjatiedot ovat paremmin hallussa pitkällä tähtäimellä oletetaan vähentävän alikäyttöä että ainakin alkuun se saattaa myös lisätä alikäyttöä että ihmiset eivät ole oikein kartalla siinä miten näitä tukia haetaan toimeentulotukiasiakkaissa on paljon sellaisia ihmisiä joille hakeminen on todella vaikeata ja muutokset ovat vaikeita

itsekin saan aina mietin sitä että että pitäisi olla huomattavasti enemmän osaamista ja tietotaitoa että osaisi jokaisen ihmisen neuvoa sinne oikeaan paikkaan että mistä sitä apua saadaan siinäkin valossa kun pohtii tätä asiaa niin onhan meillä paljon tässä yhteiskunnassa tehtävää että me saamme välitettyä tietoa mitenkä missäkin tilanteessa toimitaan ja neuvontaa ja apua ihan varmasti meillä on iso ihmisryhmä tämänkin myötä vielä tulossa ja saamme itse kukin niitä yhteydenottoja että mihinkä haetaan ja mitenkä toimitaan tämmöinen valtakunnan kuuntelijan kuuntelijan rooli tai joku palvelupuhelin mihin ihminen voi soittaa ja kysyä että miten minä nyt toimisin meiltä kyllä minun mielestäni vielä puuttuu ei ole mikään sosiaalipäivystyspuhelin mutta joku mistä saa sitten sen avun
arvoisa puhemies oli pakko pyytää puheenvuoro jonka kirvoitti nyt minun kohdallani puolestaan tämä edustaja juvosen puheenvuoro nythän on hirveän harmillista harmillista se että hallitus erilaisilla esityksillään lisää niiden ihmisten määrää jotka ovat pitkäaikaisesti riippuvaisia toimeentulotuesta sen takia että vähim mäisetuuksia leikataan ja asumistukea leikataan ja niin edelleen toimeentulotukiriippuvaisten ihmisten määrä kasvaa ja vaikka voisin kannattaa tämmöistä valtakunnallista kuuntelijaa puhelinpäivystystä niin ei se kyllä auta niitä ihmisiä jotka ihan oikeasti tarvitsisivat rahaa esimerkiksi välttämättömiin lääkkeisiin jos saa toimeentulotukea niin toimeentulotukimyönnön yhteydessä voi saada esimerkiksi lääkemääräyksen apteekkiin mutta jos henkilö ei osaa hakea toimeentulotukea tai hakeutua sinne sosiaalitoimistoon niin silloinhan sitä lääkemääräystäkään ei saa juuri tästä syystä on erittäin epäviisasta hallitukselta se että leikataan esimerkiksi lääkekorvauksia jonkalainen esitys meillä nytkin on sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsillä tämäkin hallituksen esitys leikkaa kaikkein alimpiin tuloryhmiin kuuluvilta ihmisiltä kaikkein eniten ikääntyneiltä köyhiltä paljon sairastavilta ihmisiltä ja tämähän on hyvin vastuutonta politiikkaa elikkä niitä

puhemies kyllä todella harmillista nyt on ei tässä pitäisi provosoitua mutta jos sitä tehdään niin on pakko vastata että minun mielestäni eivät ne yhteydenotot ole tällä kaudella vähentyneet kyllä niitä viime kaudellakin oli ja kyllä siellä leikkurissa oli lapsilisää ja siellä oli vaikka vallan mitä ja yhteydenottoja on koko ajan minun mielestäni ihmisten hätä ei tässä maailmassa ole vähentynyt en halunnut puheenvuorossani tätä tätä asiaa korostaa vaan ylipäänsä kantaa sen huolen että on hyvä että me vastaamme puhelimeen ja me yritämme auttaa niitä ihmisiä ketkä sitä hätää kärsivät elikkä en usko että yksikään hallitus on sillä tavalla syytön siihen etteikö ihmisillä hätä olisi aina tehdään vaikeita päätöksiä ja aina ne koskettavat jotakuta ja se jota päätös koskettaa ottaa kyllä yhteyttä ja se on ihan oikein ja kysyy neuvoa mitenkä toimitaan elikkä tämä oli ihan vilpittömästi ajatukseni ja halusin myös kiittää anna kontulaa kiittää anna kontulaa tiedän että olette monen ihmisen asioita ajanut olemme aikaisemminkin tästä keskustelleet tämä oli puheenvuoroni tarkoitus mutta pitää nyt varmasti muistuttaa että että pata kattilaa soimaa ja musta kylki kummallakin
arvoisa herra puhemies minä en provosoitunut mutta

käytän tilaisuutta hyväkseni puhua siitä kuinka tärkeää on että ihmisille muodostetaan kokonaiskuva asioista miksi tehdään ja mitä itse asiassa ollaan tekemässä maanantaina sain tilaisuuden puhua siilinjärvellä mielenterveyskuntoutujien ryhmässä ja kerroin mitä me olemme sote uudistuksessa tekemässä siellä eräs henkilö että miten te ajattelette että tämmöisessä tilanteessa pystyttäisiin säästämään kolme miljardia euroa kun meidän väestön demografinen kehitys on mitä on että suomi harmaantuu kovasti sitten käytin tilaisuutta hyväkseni ja kerroin että me emme ole säästämässä kolmea miljardia vaan muokkaamme rakenteita sillä tavoin että meillä on tulevaisuudessa parempi kyky vastata kaikenikäisten sosiaali ja terveyspalveluihin ja hoitaa heitä ja antaa apua yhdeltä luukulta ja nimenomaan emme ole säästämässä vaan

menot eivät vuosittain niin suuresti kasvaisi vaan niitä pystyttäisiin taittamaan annetaan ihmisille voimavaroja hoitaa itse itseään muokataan sosiaali ja terveydenhuollon palveluja sillä tavalla että me perusterveydenhuollossa ja perussosiaalipalveluissa pystymme antamaan oikea aikaista palvelua niin että tarvetta erikoistason palveluille olivatpa ne sosiaali tai terveydenhuollossa on vähemmän siitä on kyse sote sote uudistuksessa parempia palveluita oikeaan aikaan ja ihmisten voimaantumista ottaa itse

vielä vielä haluan sen lisätä että suomihan on saanut jo huomautuksen siitä että meillä perusturvan taso on liian alhainen siitä huolimatta istuva hallitus leikkaa kaikkein pienituloisimmilta kaikkia vähimmäisetuuksia ja kaikkia indeksejä leikataan ja ja jäädytetään kyllä tämä on semmoista politiikkaa jota viime kaudella ei tehty se on kyllä nyt todettava ja sen ovat monet köyhyystutkijatkin todenneet että että viime kaudella näin ei toimittu nyt nyt kaikkein köyhimpien köyhyys syvenee ja ja pitkittyy se on toki hyvä että toimeentulotuen indeksiin ei kosketa mutta se on typerää köyhyyspolitiikkaa ja typerää työllisyyspolitiikkaa että niiden ihmisten määrää lisätään jotka joutuvat toimeentulotukiriippuvaisiksi ja se on vastuutonta sellaista ei pitäisi tehdä haluan kyllä vielä sen sanoa edustaja juvoselle että ei se ole niin että ne ihmiset jotka kaikkein eniten ovat tuen tarpeessa osaisivat soittaa tänne meille tai jollekin muulle ei se niin ole ne ihmiset välttämättä eivät osaa edes mennä sinne leipäjonoon ja sen vuoksi pitäisi näistä vähimmäisetuuksista pitää huoli

puhemies tässä annettiin korvavoidetta hallituksen linjauksille ja niitten väärille perusteluille haluan kuitenkin muistuttaa että viime hallituskauden aikana meille tuli se noin satatuhatta työtöntä tähän maahan ne lääkkeet mitä suomelle annettiin vaikka nähtiin että suomi sukeltaa yhä syvemmälle eivät tainneet olla oikeita minusta on oikeutettua se että tämä hallitus on tehnyt hallitusohjelman jossa realistisesti tunnustetaan suunnanmuutoksen tarve tehdään kipeitäkin ratkaisuja perustellaan ne ja uskon että sitä kautta saadaan kansalta myös oikeutus näille teoille se että ihmisille luodaan työpaikkoja on totta kai pohja ajatus sille että meillä on ylipäätänsä mahdollisuus tarjota perustoimeentuloa sosiaaliturvaa ja terveyspalveluja ihmisille

tämä pitää nähdä että kun suomea tervehdytetään taloutta tervehdytetään niin se on kaikista paras turva sille että meillä on jatkossakin mahdollisuus säilyttää ajatus pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta jolla jolla on turvaverkot niille jotka eivät ole yhtä vahvoja kuin me terveet ja työssä olevat

puhemies kyllähän se muisti palaa pätkittäin jos mietitään edellistä kautta edustaja alanko kahiluoto sanoitte että ei ollut indeksijäädytyksiä ei ollut leikkauksia kyllä siellä taisi olla lapsilisiinkin tulleita tulleita leikkauksia jos minä nyt en ihan väärin muista ja ihan turhaahan on kuvitella että täällä kukaan eläisi sellaisessa pumpulissa että ajattelee että oikeasti ne ovat ne ainoat hätää kärsivät jotka meihin ottavat yhteyttä ja soittavat puhelimella kyllä minä olen elämässäni kohdannut hyvinkin huonokuntoisia ja huonossa asemassa olevia ihmisiä ja tiedän sen mikä on mikä on sellaisen ihmisen kohtalo jolla ei vaikka ole edes sitä kännykkää jolla soittaa ei ole sitä kännykkää millä sitten soitetaan jos ei ole kännykkää elikkä siinä mielessä tämä keskustelu menee nyt tämmöiseksi vähän niin kuin aiheen vierestä puhumiseksi me puhumme nyt vain yhdestä puheenvuorosta mikä kirvoitti tämän keskustelun ja se puheenvuoro oli se että halusin vain ilmaista sen asian että yhä useampi kansanedustaja saa yhteydenottoja ja mietin onko yhteiskunnassa sitten jokin vika kun ei osata kysyä sieltä minne hakemukset lähetetään tai mistä sen oikean avun voisi saada toki mekin autamme tästähän tässä oli kysymys mutta toistan sen että jokainen hallitus on tehnyt omat leikkauksensa ja siinä ette tekään hyvät vihreät selviä sanomalla ettette ole leikanneet

valtiontaloutta tasapainotettiin että se tehtiin oikeudenmukaisesti me teimme myös sellaisia päätöksiä joilla parannettiin ensisijaista sosiaaliturvaa muun muassa työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa nostettiin ja nostettiin sille tasolle että tavoitteena oli että ihmisten toimeentulotukiriippuvuutta pikemminkin vähennettäisiin kuin lisättäisiin

mutta samanaikaisesti huolehdittiin että kaikkein pienituloisimpien lapsiperheitten verotuksella kompensoitiin se leikkuri vaikuttanut samalla lailla heihin kuin hyvätuloisiin arvoisa puhemies ongelma on nyt jos puhutaan toimeentulotuesta yleisesti ja tämän hallituksen toimista että on ollut tosi harmillista ja valitettavaa ja anteeksiantamatonta että hallitus on systemaattisesti leikannut ensisijaisia etuuksia ja ottanut toimeentulotuen yhdeksi pysyväksi sosiaaliturvan muodoksi

pikemminkin ihmiset pitäisi pyrkiä saamaan sosiaalityön ja toimeentulotuen avulla pois toimeentulotukiriippuvuudesta nyt tilanne on täysin päinvastoin

arvoisa herra puhemies minusta tämä keskustelu on paikallaan ja ja on erittäin tarpeellista en kyllä nyt vähättelisi ollenkaan sitä että tässä salissa kerrankin puhutaan kaikkein köyhimmistä ihmisistä ja niistä jotka ovat nimenomaan tämän

tai budjettiesityksiä hallituksen tulee arvioida tehtyjen esitysten vaikutukset tuloeroihin ja niin tehtiin ja se vaikutti tehtyyn politiikkaan viime kaudella tuloeroja ei kasvatettu viime kaudella hallituskausi aloitettiin sillä tavalla että nostettiin kaikkein pienintä perusturvaa ja samalla nostettiin toimeentulotukea ja ja näiden kaikkein pienituloisimpien ihmisten asumistukea tämä on semmoinen kokonaisuus ja paketti joka päätettiin kauden kauden aluksi minusta ei ole erityisen asiantuntevaa että edustaja juvonen käyttää tässä esimerkkinä

en tiedä tiedättekö mutta lapsilisähän on etuus joka maksetaan kaikille perheille joissa on alle seitsemäntoista vuotiaita lapsia riippumatta siitä mikä on perheen yhteenlaskettu tulotaso eli en lähtisi puhumaan samassa lauseessa lapsilisäleikkauksista ja sitten siitä että hallitus leikkaa systemaattisesti tällä kaudella kaikilta kaikkein pienintä vähimmäisturvaa saavilta lukuun ottamatta tätä toimeentulotukea jonka pitäisi olla viimesijainen

arvoisa puhemies viime kaudella tehdyistä leikkauksista huolimatta viime kaudella köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvu taittui ensimmäisen kerran yli kahteenkymmeneen ellei peräti yli kahteenkymmeneenviiteen vuoteen siihen asti köyhyys ja eriarvoisuus olivat koko ajan pikkuhiljaa kasvaneet mutta viime kaudella tehtiin päätökset joiden joiden johdosta tämä tämä kielteinen kehitys sitten taittui

se että että köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät niin silloin tehtiin myöskin kompensoivia toimenpiteitä arvoisa

herra puhemies tämä käyty keskustelu on hämmentänyt minua hieman nimittäin ymmärrän sen että huoli toimeentulotuesta yleensä toimeentulosta ihmisten toimeentulosta on hyvin aiheellinen ja erittäin perusteltu mutta jos me lähdemme sille tielle niin kuin vähän tuntuu tässä salissa nyt tällä hetkellä tunnelma olevan että kaikkea on leikattu ja kaikki menee väärin päin niin muistuttaisin teitä hyvät ystävät että jos halutaan ihmisille oikeaa todellista toimeentuloa niin meidän on pakko kääntää suuntaa siihen että ihmiset saavat töitä ainoa keino ainoa keino siihen on että ihmiset saavat töitä he saavat toimeentulonsa hankittua omalla työllään mahdollisimman moni ja niiden henkilöiden jotka eivät siihen kykene heitä on kuitenkin iso pitää yhteiskunnan hoitaa mutta katsokaapa tätä suomea mihin me olemme hyvät ystävät menossa meillä on kolmesataakaksikymmentätuhatta työtöntä työttömyys on saatu kovalla ankaralla yrittämisellä hienoiseen laskuun suunta on oikea hyvä työpaikka tai työpaikka yleensä on ihmisen ainoa todellinen turva ja se on myös turva hänen vanhuutensa varalle ei ole muuta sosiaaliturvaa eikä eläketurvaa kuin se ihmisen työpaikastaan hankkima palkka sinä aikana kun hän tekee töitä ja myöhemmin sitten se on hänen eläketurvansa jos joku kuvittelee että me pystymme valtion budjetin tukiaisilla tai joillakin muilla konsteilla saamaan ihmisille toimeentulon se ei varmasti tässä maailmassa pitkään kanna me yli viisi miljardia velkaannumme joka vuosi jos joku kuvittelee täällä että me tällä tiellä voimme loputtomiin jatkaa niin laskekaapa omassa työhuoneessanne vaikka sellainen malli valtionvelkojen korkoon tulee vaikka kaksi prosenttiyksikköä lisää se päivä tulee meille varmasti vastaan jos emme talouttamme tervehdytä täällä puhutaan aivan niin kuin tätä maailmaa missä me me elämme ei olisikaan vaan että mätetään vain rahaa ja kyllä siitä hyvä tulee että jokainen istuu puun alla jossa rahaa tippuu niskaan sellainen ei maailma ole ja tämän takia meidän pitää pitää huoli siitä että saamme tähän maahan nyt oikeasti työllisyyttä

herra puhemies aivan kuten edustaja hoskonen tässä edellä edellä totesi se huoli ihmisten toimeentulosta on on aiheellinen totta kai on erittäin positiivista se että että meillä työttömien määrä on tässä maassa laskenut tänään tuli juuri tietoa että meillä on työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan edustaja kiljuselle tässä totean että totta kai on niin että tässä on useiden hallituskausien aikana jo muodostunut tästä meidän toimeentulotukijärjestelmästä sosiaalijärjestelmästä tietyntyyppinen tukiviidakko siksi minua kyllä hämää tässä keskustelussa se että kun me keskustelimme aiemmin perustulosta tätä perustulokokeilua vastaan hyökättiin varsin voimakkaasti esimerkiksi sdpn riveistä itse taas näen että tämän perustulokokeilun kautta nimenomaan luodaan se tietopohja sille että jossakin vaiheessa tässä maassa voisimme siirtyä aitoon perustuloon jolloin me voimme lopettaa tämän keskustelun tästä toimeentulotuesta voimme lopettaa keskustelun näistä erilaisista kannustinloukuista ja luoda tähän maahan sellaisen järjestelmän jonka myötä se työn vastaanottaminen on ihmiselle aina kannattavaa riippumatta siitä minkälaisten tukijärjestelmien piirissä hän on

arvoisa herra puhemies
tuskin oppositiossa kukaan on eri mieltä hallituksen kanssa siitä etteikö työllisyysastetta pitäisi nostaa ja ja työpaikkoja lisätä se on aivan päivänselvää mutta ihan yhtä selvää on se että että kaikki ihmiset eivät koskaan tule olemaan sellaisessa tilanteessa että voivat elättää itsensä omalla työllään turvautumatta toimeentulotukeen siksi meillä on perustuslaissa tämä toimeentulotukijärjestelmä

siitä että toimeentulotuki on tämmöinen vähimmäisetuus se on viimesijainen etuus ja ei ole koskaan ajateltu että ihmiset olisivat riippuvaisia toimeentulotuesta pitkään sen vuoksi toimeentulotuessa ei ole vastaavaa suojaosaa kuin on työttömyysturvassa ja asumistuessa tästä syystä köyhyystutkijat sanovat että toimeentulotuki on ihmiselle kuin katiska josta hän ei omin voimin pääse pois elikkä toimeentulotuki ei ole sellainen muoto

tämä tilanne johtuu muun muassa siitä että toimeentulotuki on ruokakuntakohtainen etuus se ei ole yksilökohtainen etuus kuten nykyisin on esimerkiksi työmarkkinatuki elikkä jos hallitus haluaa lisätä työllisyysastetta poistaa työn kannustinloukkuja silloin hallitus ei lisää toimeentulotukiriippuvuutta tämä on on hyvin yksinkertaista

arvoisa herra puhemies on helppo jatkaa edustaja alanko kahiluodon puheenvuorosta edustaja kärnälle aivan kuten täällä on todettu jo useammassa puheenvuorossa ja useimmissa asioissa meidän kaikkien yhteinen tavoite on se että ihmiset työllistyisivät työllistyisivät työmarkkinoille ja sitä kautta meidän talous myös yhteiskunnassa valtiossa vahvistuisi nyt kuitenkin hallituksen toimet sitä että jos ihminen ei pääse työmarkkinoille ja hän joutuu sosiaaliturvan varaan niin käytännössä hänen elämäntilanteensa vaikeutuu huomattavasti ja ja hänen on myös entistä vaikeampi työllistyä työmarkkinoille te olette leikanneet systemaattisesti ensisijaisia etuuksia ja ajaneet sitä kautta ihmisiä toimeentulotuen varaan kuten edustaja alanko kahiluoto omassa puheenvuorossaan totesi eri asiantuntijat niin meidän valiokunnissamme kuin myös sitten yhteiskunnassa

sen takia esimerkiksi toimeentulotuen tämmöistä työllistävää vaikutusta käytännössä ei voida edes todeta että ihminen työllistyisi toimeentulotuesta vaan kyllä hän työllistyy sitten muusta sosiaaliturvasta huomattavasti paremmin

arvoisa puhemies käytän tässä yhteydessä hiukan laajemman puheenvuoron ikäihmisten hoidosta erityisesti keskittyen muistisairautta sairastavien hoitoon hallituksen esityksessäkin mainitaan kyllä huoli muistisairautta sairastavien hoidon laadusta näin ainakin haluan tulkita lakiesityksen perusteluissa olevaa kohtaa puhutaan muistisairautta sairastavien suuremmasta avun ja tuen tarpeen määrästä kokonaisuutena kuitenkin vaikuttaa siltä ettei hallitus oikein ymmärrä miten tärkeästä asiasta on kysymys suomessa on lähes satayhdeksänkymmentäviisituhatta muistisairautta sairastavaa henkilöä muistisairaudet eivät ole enää toivottomia sairauksia niitä voidaan ennaltaehkäistä hoitaa ja kuntouttaa etenevässä muistisairaudessa oikea aikaisen hoidon ja kuntoutuksen avulla voidaan hidastuttaa sairastumisen prosessia ja estää ihmistä joutumasta kuukausikaupalla tai jopa vuosikaupalla vuodepotilaaksi kuten aiemmin tapahtui se että

ihminen mahdollisimman pitkään kykenee olemaan kotona ja sen jälkeen yhteisökodissa siis esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa on sekä inhimillistä että yhteiskunnan kannalta järkevää muistisairaan henkilön kuntouttava hoito edellyttää ammattitaitoista henkilökuntaa sillä hyvin pienetkin asiat voivat romahduttaa muistisairaan kunnon virtsatietulehdus hoitamaton tulehdus suussa huono ravitsemustila nesteen saannin puutteet väärä lääkitys tai muu sellainen voivat helposti tehdä muistisairaasta vuodepotilaan kun hän on on ollut kaksi päivää vuoteessa niin kävely ei kenties enää sitten onnistukaan osaavaa henkilökuntaa tarvitaan myös sen takia että esimerkiksi huomaamaton masennus tai fyysinen kipu jota henkilö ei ole osannut kertoa voivat aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä jota liian helposti nykyisinkin vielä hoidetaan rauhoittavilla lääkkeillä rauhoittavat lääkkeet voivat hyvin pieninäkin annoksina viedä muistisairaalta niin sanotusti jalat alta eli johtaa nopeasti kävelykyvyn menetykseen nämä edellä mainitut olivat vain esimerkkejä vain hyvin koulutettu henkilöstö pystyy huomaamaan tällaiset asiat ja hoitamaan tilanteet niin ettei toimintakyky heikkene turhan takia muistisairautta sairastavia ei voi hoitaa kuka tahansa hoitotiimissä tulee olla monipuolista asiantuntijuutta kotona asuvien muistisairaiden kohdalla koulutetut muistihoitajat olisivat ensisijaisen tärkeitä kokonaisvaltaisen hoidon varmistajia muistihoitajia on edelleen liian vähän kunnissa eikä kaikilla niin sanotuilla muistihoitajilla ole riittävää koulutusta tehtävään vastuuhoitajan idea vanhuspalvelulaissa on että asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen haltuun ottamiseksi valitaan asiakkaalle vastuuhoitajaksi henkilö joka parhaiten pystyy vastaamaan kokonaishoidon arvioinnista suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta koska monella muistisairautta sairastavalla on paljon hoidollisia erityistarpeita

vastuuhoitajaksi monessa tapauksessa soveltuisi kaikkein parhaiten pääasia kuitenkin on että vastuuhoitajan tehtäväkuva on selkeästi määritelty nyt valitettavasti ollaan purkamassa tätä erittäin toimivaa järjestelmää hallituksen esitys lähtee siitä että kunnissa voidaan vapaasti päättää mitä ammattitaitoa siellä tarvitaan muistiliitto on tehnyt säännöllisin säännöllisin väliajoin niin sanottuja muistibarometrejä joissa arvioidaan muistisairautta sairastavien hoidon kokonaistilannetta ja hoidon laatua eri puolilla suomea eri kunnissa näiden tulosten perusteella voidaan yksiselitteisesti sanoa että arviointi ei monessakaan kunnassa ole tällä hetkellä onnistunut meillä on onneksi kuntia joissa muistisairautta sairastavien hoito ja kuntoutus on melko mallikkaasti järjestetty mutta valitettavasti meillä on liian paljon kuntia joissa muistisairautta sairastavien asiat ovat hyvin huonolla tolalla

hoidon laadun rajua laskua joka aikaa myöten tulee myös yhteiskunnalle kalliiksi olemmeko me palaamassa tai haluammeko me palata kohti kahdeksankymmentä lukua jolloin kouluttamattomat henkilöt hoitivat ikäihmisiä ja kuntouttavan hoidon puutteiden takia kunnissa oli valtavan isot pitkäaikaishoidon osastot joissa ihmisiä hoidettiin vuodepotilaina suomessa on tehty kaksikymmentäviisi vuotta työtä tämän epäinhimillisen laitoskulttuurin purkamiseksi ja nyt ollaan ottamassa isoja askeleita taaksepäin muistisairaiden hoito edellyttää riittävää kuntouttavan hoidon osaavaa henkilöstöä jonka rinnalla työskentelee moniammatillinen asiantuntijatiimi on myös muistettava että kotihoidon kehittämisen lisäksi tarvitaan paljon uusia yhteisökoteja sillä muistisairaudet ovat sairauksia joissa yksin kotona yksin kotona asuminen ei ole inhimillisesti ottaen mahdollista kun sairaus on edennyt tiettyyn vaiheeseen kiitos

arvoisa herra puhemies viime kaudella yksi upeimpia hallituksen esityksiä oli vanhuspalvelulaki ja kun vanhuspalvelulakia valmisteltiin ja kun se hyväksyttiin sitten lopulta eduskunnassa eduskunnan yhteisellä lausumalla jossa määriteltiin eduskunnan yhteinen tahto minimihenkilöstömitoituksesta se oli kunniakasta meiltä ikääntyville ja vanhuksille nyt on todella surullista ja harmillista että muutama vuosi sen jälkeen kun hallitus vaihtuu hallitus lähtee murentamaan tätä vahvaa hyvää vanhuspalvelulakia joka on antanut hyvää pohjaa käytäntöjen kehittämiselle eri puolilla suomea

tämä on vastoin keskeisten asiantuntijoiden ammattilaisten vanhusten sekä omaisten mielipidettä olisin toivonut että kun meillä eri puolilla suomea asiantuntijat kansalaiset ja eri järjestöt ovat lähestyneet kansanedustajia hallitusta ja nousseet barrikadeille koska he ovat huolissaan vanhusten tilanteesta tulevaisuudessa niin olisi tältä osin kuullut kansalaisia ja ammattilaisia nyt poistetaan myös listaus ammattialoista joista kunnalla tulee olla käytettävissä erityisasiantuntemusta ja tämä oli yksi vanhuspalvelulain perusasioita tuotiin erityisosaamista nimenomaan sen vanhusten palvelutarpeen pohjalta samoin kumotaan vanhuspalvelulaista vastuutyötä koskeva säädös joka on yksi tärkeä elementti vanhuspalveluiden kehittämiseen tämä on todella surullista hallitukselta

arvoisa puhemies sydämeltään sivistynyt yhteiskunta huolehtii heikommistaan lapsista vammaisista sairaista ja vanhuksista tämä hallitus on päätöksillään rakentamassa sellaista yhteiskuntaa tämä periaate alkaa jäädä jäädä huolestuttavasti unohduksiin hallituksen epäinhimillisiä suunnitelmia heikentää vanhustenhoivaa on vaikea hyväksyä talousarviossa vähennetään vanhustenhoidon kustannuksia yli viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla samaan aikaan kun ikäihmisten määrä ja palveluntarve koko ajan kasvavat viime vaalikaudella säädettyyn vanhuspalvelulakiin tehdään heikennyksiä ja vanhuspalveluiden ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksen alarajaa aiotaan alentaa arvoisa puhemies vanhusväestö kasvaa ja monimuotoistuu mikä vaatii monipuolista osaamista työntekijöiltä nämä ehdotetut muutosehdotukset eivät kuitenkaan varmista tarkoituksenmukaisen sekä riittävän osaamisen ja erityisasiantuntemuksen käyttämistä kun tuotetaan vanhuspalveluja yhä suuremmalle ja monimuotoistuvalle asiakasryhmälle nykylain mukaan kunnan käytettävissä onkin oltava ikääntyvän väestön hyvinvointia ylläpitävää ylläpitävää monipuolista asiantuntemusta erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta

samalla samalla nyt tuhotaan tähän mennessä hankittu asiantuntemus lisäksi mitätöidään geriatrinen ja gerontologinen koulutus ja osaaminen on kehitetty viimeiset kolmekymmentä vuotta arvoisa puhemies vanhustyön kentälle tarvitaan päinvastoin enemmän gerontologista tietoa ja osaamista jotta iäkkäiden ihmisten hoito ja hoiva on laadukasta gerontologisen osaamisen ja ymmärryksen lisäämisen kautta ikääntyneiden asiakkaiden hoitotyöhön liittyviä ajattelumalleja ja ja asenteita on mahdollista uudistaa ylipäätään gerontologisen työn moninaisuus ja haasteellisuus tulisi tuoda näkyvämmin esille yhteiskunnassamme ja työlle tulisi antaa sille kuuluva arvostus gerontologista osaamista tarvittaisiin lisää myös muihin ennalta ehkäiseviin palveluihin kuten sosiaalityöhön kuntoutukseen ja palveluohjaukseen tavoitteena oli että esimerkiksi vanhuspalveluiden lääkäriksi valitaan ainakin yksi geriatrian erikoislääkäri tämä ei tuota lisää lääkärinvirkoja kyseessä on kuntien tavanomaisten virkojen pätevyysvaatimusten tarkistaminen ei uusien virkojen perustaminen sama pätee muuhun henkilöstöön ja erityisosaamiseen esimerkiksi ravitsemusasiantuntijoista jotkut voivat perehtyä vanhusten ravitsemukseen vanhuspalvelulakia valmistelleen ohjausryhmän taustamuistiossa todettiin että erityisosaamista voi järjestää myös usean kunnan yhteistyönä tai ostopalveluna gerontologinen sosiaalityö sekä geronomien ja sosionomien osaamisen hyödyntäminen nykyistä paremmin pitäisi nimenomaan varmistaa eikä poistaa tuosta monipuolisen osaamisen listalta päinvastoin olisi pidettävä huolta siitä että ammattihenkilöstön työnjako ja tehtävänkuva ovat tarkoituksenmukaisia sekä henkilöresurssit riittävät erityisen huolestuttavaa on vanhusten lääkehoitoa koskevan asiantuntemuksen tarpeen vanhusten lääkehoito vaatii erityisasiantuntemusta epäasianmukaiset lääkehoidot eivät aiheuta pelkästään lääkekustannuksia suorina kustannuksina ne ne johtavat vanhusten muistin heikkenemiseen sekavuustiloihin kaatumisiin ja murtumiin ja aiheuttavat siten mittavat kustannukset arvoisa puhemies nykyinen vanhuspalvelulaki edellyttää että kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä jos hän tarvitsee apua palvelujen tuottamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa eli seuraamaan toteutuuko hänelle luvattu palvelusuunnitelma ja ottamaan yhteyttä asianmukaisiin tahoihin jos puutteita ilmenee

miljoonan euron säästöt tähänkin asti vastuutyöntekijöitä on voitu käyttää vain tarvittaessa ei automaattisesti kaikille vanhuksille vastuutyöntekijä on tarkoitettu yksinäisille huonokuntoisille vanhuksille jotka eivät enää pysty pitämään puoliaan että saavat heille kuuluvat ja luvatut palvelut tästä heikennyksestä tulevat kärsimään eniten heikoimmassa asemassa olevat ja yksinäiset vanhukset arvoisa puhemies olisi tärkeää että tulevassa sote uudistuksessa ikääntyvien hyvinvointia ylläpitävä monipuolinen erikoisosaaminen sisältyy sekä kuntia että maakuntia koskevaan lainsäädäntöön erityisasiantuntemusta on oltava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen gerontologisen hoito ja sosiaalityön geriatrian lääkehoidon ravitsemuksen monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta erikoisosaaminen osaltaan varmistaa sen että ikäihmisten hoivaa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti muun muassa kuntouttavaa työotetta hyödyntäen ja samalla kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti

arvoisa herra puhemies

minä lähdin opiskelemaan vanhusten sairaanhoitajaksi edellisen laman jälkimainingeissa vuonna yhdeksänkymmentäviisi kun punnitsin noita vaihtoehtoja lähdenkö erikoistumaan lapsiin nuoriin sisätauteihin vai kenties vanhuksiin niin suurin syy tai oikeastaan kaksi syytä minkä takia valitsin gerontologisen hoitotyön olivat ne että vanhusten hoitajana minun ei tarvitsisi ketään tuoreeksi ja terveeksi parantaa vaan minä voisin antaa iloa päivään ja minä voisin hoitaa niitä ihmisiä siinä hetkessä omalla persoonallani vanhuksen kuolema on aina hyväksyttävä toisin kuin monesti voi ajatella lapsen tai nuoren kärsimystä ja kuolemaa kohdatessa toinen syy sille valinnalle oli se että tiesin että tällä saralla on aina töitä erikoistuin noissa opinnoissa erityisesti dementoiviin sairauksiin tuon näkökulman pohjalta minulla on sellainen ohjenuora että aina kun minulla on mahdollisuus puhua vanhusten hoivatyöstä minä en halua voivotella että mitenkä kauheata sitä on ja mitenkä mitoitukset eivät riitä vaan minä haluan tuntea vastuuta siitä että että myös joku muu nuori voi kokea että se vanhusten hoivatyö on juuri minun juttuni arvoisa herra puhemies voin nimittäin väittää että myöskään yhdeksänkymmentä luvun puolivälissä kun noita opiskeluja aloitin ja ensimmäisiä harjoitteluja tein eivät tursunneet osastot henkilökuntaa ja noitten opiskelujen seurauksena minun tulevaisuudenkuvani muuttui sillä tavoin että minulla oli ajatus lähteä opiskelemaan sairaanhoitajien opettajaksi mutta eri vanhusten osastoilla oleva ilmapiiri sai minut miettimään mitkä tekijät vaikuttavatkin ihmisten työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin niinpä minä lähdin opiskelemaan esimiestyötä ja johtamista ja näissäkin keskusteluissa kun mietitään riittävää hoitajamitoitusta ja sitä mitkä asiat vaikuttavat siihen että henkilökunta jaksaa on kyllä erotettavissa monia keskeisiä asioita on aivan totta että henkilöitä pitää olla riittävästi mutta toinen asia on että henkilöillä pitää olla riittävä koulutus ja kolmantena osastoilla ja työyhteisöissä pitää olla johtamisen ja esimiestyön kunnossa en väitä että esimies on ainoa tekijä siinä että työyhteisössä jaksetaan mutta kyllä hän on keskeinen auktoriteetti sillä että hän määrittää mikä on sallittua ja mikä ei hän ohjaa omalla käytöksellään ja omalla esimiestyöllään sitä että jokainen työntekijä siinä työyhteisössä kantaa oman vastuunsa siitä mitä tulee siihen työyhteisöön kun matti tai maija tai hannakaisa siihen työvuoroon saapuu

työntekijät jaksavat ja miten he kohtaavat sen asiakkaan sen potilaan vanhukset ja heidän omaisensa siellä työyhteisössä haluan muistuttaa aina kun siihen on mahdollisuus

täällä edustaja mäkisalo ropponen toinen vanhuuden asiantuntija kävi hyvin asiantuntevasti läpi näitä asioita esimerkiksi muistisairauksista ja olen aivan samalla linjalla hänen kanssaan siitä että meidän tavoitteemme myös hallitusohjelmassakin kirjattuna on että haluamme ihmisten pystyvän asumaan kodissa mahdollisimman pitkään ja ja sen jälkeen me toivomme että erilaisia yhteisöasumisen muotoja olisi että niin sanottu perinteinen laitoshoito nykyisin monin paikoin tehostettu palveluasuminen olisi vasta se viimekätinen vaihtoehto sen takia sosiaali ja terveysministeriön alaisissa kärkihankkeissa me vahvasti kehitämme muun muassa omais ja perhehoitoa aivan erilaisin panostuksin kuin koskaan aikaisemmin on tehty tuemme ikääntyneiden toimintakykyä erilaisin hankkein ja ehkäisemme heidän yksinäisyyttään ja tuemme kotiin vietäviä palveluja ja niiden kehittämistä mittavin panostuksin täällä on kehuttu viime hallituskaudella annettua vanhuspalvelulakia sitä vanhempi vanhusten hyvää hoitoa määrittävä tekijä on vanhusten hyvän hoidon laatusuositukset jotka nyt halutaan paraikaa määrittää nykypäivän haasteita vastaaviksi tuolla on yksi sellainen asia ja uskon että se on hyvällä tarkoittaen sinne laitettu ja se on tämä aiemminkin esiin nostamani huonemitoitus siellä linjataan että kaikilla pitkäaikaishoivassa olevilla vanhuksilla pitäisi olla oma huone tuo kuulostaa meistä terveistä ihmisistä hyvältä ja arvokkaalta asialta mutta muistisairailla joilla sairaus on jo keskivaikeassa tai vaikeassa vaiheessa yksinäisyys ja oma huone ei aina edustakaan laatua monelle vanhukselle se toisen ihmisen näkeminen siinä samassa huoneessa voi olla kovinkin rauhoittava tekijä keskellä yötä herätessä kun ei tiedä missä on tai joskus ei edes että kuka on niin se kun näkee toisen elävän hahmon siinä huoneessa rauhoittaa siihen että ihminen jääkin vuoteeseen jatkamaan unia eikä lähde unenpöpperöisenä kapuamaan pois ja etsimään ihmisiä nuo hetket usein ovatkin niitä niitä kohtalokkaita kaatumisia tapahtuu lonkkamurtumia rannemurtumia vakavia päähän iskuja sen takia on todella hyvä että myös tätä huonemitoitusasiaa tarkastellaan uusiksi ja mietitään onko se aidosti kaikkien etu arvoisa puhemies tämän melko pitkän puheenvuoron lopuksi minä haluaisin vielä korostaa sitä että minä toivon että me emme yhtään enempää medikalisoi on suuri länsimaisen yhteiskunnan voitto jo se että yhä useampi meistä saavuttaa korkean iän parantuneen hygienian lääketieteen ravitsemuksen yhteiskunnallisten olojen takia se on meille yhä useammalle mahdollista mutta samoin kuin lasta taikka vammaista omaista tai läheistä myös vanhusta saa hoitaa ja pitää saada jatkossakin hoitaa omainen siinä ei välttämättä aina ole suuresta asiantuntijuudesta kyse mutta perusymmärryksestä siitä mitä kuuluu turvalliseen elämään tässä tilanteessa on vain tärkeää että kunnissa tulevaisuudessa kenties sote alueilla on se osaaminen joka pystytään tueksi antamaan niille omaisille perhehoitajille ja muille tahoille joilla ei välttämättä täällä edellä lueteltua kaikkea osaamista itsellä omaisella taikka hoitajalla ole mutta se että se apu on saatavissa ja saavutettavissa on se tavoite eri tavoin me tätä haluamme tukea eivätkä vähäisimpänä asiana tässä vanhusten kotihoivan ja yleensä näitten palvelujen kehittämisessä ja sen erikoisasiantuntijuuden saavuttamisessa ole nämä hankkeet joilla me kehitämme myös digitalisaatiota ja näitä palveluja jolloin sähköisesti pystyttäisiin saamaan paras

arvoisa puhemies meitä vanhustyötä

että tuula kun tulet nyt työhön tälle osastolleni niin täällä kohdellaan ihmisiä niin kuin kohtelisit itseäsi ja olen sitä yrittänyt aina kaikessa muistissa pitää eli siinä miten suhtaudut vanhuksiin täytyy aina pysähtyä miettimään käsitelläänkö ajatellaanko puhutaanko nyt vanhuksesta vai puhummeko ihmisestä ihmisestä jolla on paljon elämänkokemusta mutta tähän lakiin sitten minulle on pieni mysteeri tai hämmästys se että vanhuspalvelulakia joka on ollut voimassa vasta vajaat kolme vuotta jo nyt näiden norminpurkutalkoiden nimissä purkamassa ja heikentämässä nyt täällä tehdään sellaisia uudistuksia joissa sanotaan että vanhuspalvelulain kymmenennestä pykälästä poistetaan listaus näistä ammattialoista joista kunnalla tulee olla käytettävissä erityisasiantuntemusta nyt hyvät kollegat me olemme menossa sote uudistukseen kunnan tilalle nyt sitten tulee hallituksen ajatusten mukaan maakunta nimitys ja näinhän aika laajalti puolueet yhteisymmärryksessä ymmärtävät että tulee suuremmat sosiaali ja terveydenhuollon alueet ja ja hallituksen esityksessä se on maakunta kun tätä listaa katsoo ja miettii niin kysyn että eikö näissä tulevissa maakunnissa ole löydettävissä tätä asiantuntemusta minusta pitäisi pysähtyä nyt näitten lakien justeeraamisen ja norminpurun osalta miettimään sitä mihin maastoon me oikein näitä lakeja lakeja itse asiassa istutamme ja jos tästä näkökulmasta katsoo niin niin ihan takuuvarmasti ilman mitään vaikeuksia löytyy tämä asiantuntemus nythän tässä sote uudistuksessa pitäisi pystyä entistä paremmin hyödyntämään ja käyttämäänkin hyväksi sitä asiantuntemusta ja myös erityisosaamista jota jota näissä on sitä ei sitten tarvitse olla ikisessä pikkukunnassa parintuhannen asukkaan kunnassa koska tämä sote alue voi käyttää sitä hyödykseen paljon laajemmin ja siinä myös käyttää hyödykseen nykyteknologiaa ja digitalisaatiota ja niin edespäin eli on todella tärkeää että tämä listaus säilyy että nämä tulevat alueet pitävät huolta siitä että vanhustenhuollon osalta sitä vahvaa osaamista on olemassa ja sitä myös löytyy no toinen asia asia on se poistuu tästä nyt viitataan sitten sosiaalihuoltolakiin jossa myös on tästä ehkä voi ajatella vastaavanlaisia kirjauksia minä en kyllä näe tässä niin suurta päällekkäisyyttä koska kyllä tämä vanhustenhuolto tulee meillä tässä olemaan tulevat pari kolmekymmentä vuotta semmoinen asia että varmasti vastuutyöntekijä tähän tarvitaan kyllä meillä on nuorisotoimessa ja muuallakin

koulutetut ammattilaiset jotka vastaavat toimintojen eteenpäinviemisestä ja tämä vastuutyöntekijä on sellainen joka varmasti nyt tässä tulevassa sote maailmassakin entistä enemmän korostuu varsinkin siinä tilanteessa jos mennään tämmöiseen valinnanvapausmalliin jossa sitten osa palveluista tuotetaan yhtiöissä ja joillain piti siellä siellä maakunnassa pysyä sitten se järki ja käsitys siitä missä tätä ihmistä hoidetaan ja miten siinäkin mielessä vaikka tässä ehkä ajatellaan että säästetään kun normia puretaan voipi olla että

loppupeleissä pystyisi kustannusten nousua jopa hillitsemään no sitten tästä mitoituksesta tämähän nyt liittyy tähän tähän laatusuositukseen joka joka vanhuspalvelulain yhteydessä laadittiin senhän sosiaali ja terveysministeriö ja kuntaliitto yhdessä lähettivät kunnille ja kehotettiin vahvistamaan vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa hoitajamitoitusta niin että päästäisiin tälle nolla pilkku viiden minimitasolle nyt sitten kun on tätä pystytty hilaamaan edes tälle vähimmäistasolle sitä jo oltu hallituksen taholta purkamassa ja heikentämässä ja viestittämässä että se nolla pilkku neljän riittäisikin tai nolla pilkku neljä viiva nolla pilkku viisi mutta käytännössä tosiasia on se että nyt mitoitusta ei olla muuttamassa siihen että se vastaisi tämän päivän tarpeisiin vaan päinvastoin jos tullaan tekemään niin että nolla pilkku neljä riittäisi niin niin kyllä kaikki asiantuntijat ja tätä työtä tekevät ovat todenneet että se ei missään nimessä riitä vaan päinvastoin keskiarvohan pyörii siellä nolla pilkku kuudessa eli tämä nolla pilkku viiden minimi on ihan ehdoton takaraja ja johtuu juuri siitä että meillä hoidetaan vanhuksia ja ja vanhukset voivat pysyä kotona yhä pidempään kotiavun ja kotisairaanhoidon turvin mikä on hyvä asia tästä johtuen

hoitopaikoissa ikääntyneet ovat myös entistä entistä huonokuntoisempia mihin haluan kiinnittää huomiota on se että mäkisalo ropponen piti erittäin hyvän hän käsitteli muistisairaiden ongelmatiikkaa ja kyllä täytyy sanoa että se tilanne mikä tuolla on tapauksia tapauksia varmasti jokainen kuulee kuulee omaisilta ja lähipiiristä kyllä muistisairaudet tulevat olemaan semmoinen iso asia se se aiheuttaa suunnatonta huolta sukulaisissa ympäristössä myös hoitoon osallistuvissa ihmisissä ja naapureissa tästä syystä tätä meidän koko yhteiskuntaa pitäisi entistä enemmän rakentaa vanhusystävällisemmäksi ja sellaiseksi että myös muistisairaat pärjäävät pidempään kotona ja saavat myös asiantuntevan tuen

tästä tästä keskustelua kiitos

kouluttanut kaksikymmentäviisi vuotta vanhustyötä ensin opiskelijoille ja sitten kymmenen vuotta työskentelin työyhteisössä työntekijöiden rinnallakulkijana heidän kanssaan yhdessä laitoskulttuuria purkaen minä olen siis nähnyt kulttuurien muuttuvan ja tämän muutoksen mahdollisuuden miten täysin vuodepotilaita hoitavasta hoitoyhteisöstä tehdään yhteisökoti jossa toimitaan aivan eri periaatteiden mukaan tärkeimmät asiat tässä onnistuneessa muutosprosessissa ovat riittävä henkilökunta motivoitunut henkilökunta nimenomaan riittävästi koulutettu henkilökunta eli laaja alainen ammattitaito ja mahdollisuus hyödyntää sitten myöskin asiantuntijoita ja sitten omahoitajuus yhdessä tekeminen sekä eettinen johtaminen kaikkein tärkeintä on se että ihmiset ovat ymmärtäneet että kaiken toiminnan on on oltava kuntouttavaa joka hetki on siellä siellä kuntouttava hetki ilman jatkuvaa kuntouttavaa hoitotyötä ikäihmisistä erityisesti muistisairautta sairastavista tehdään kyllä turhan takia vuodepotilaita sen takia ennen oli niitä pitkiä

kuten tuossa puheessanikin sanoin kuka tahansa ei voi hoitaa muistisairautta sairastavia ihmisiä tämmöinen ajattelu johtaa vuodepotilaiden määrän kasvuun ihan varmasti tämmöiset kuntouttavan hoitotyön osaavat hoitajat pystyvät jokaisen tilanteen järjestämään semmoiseksi että siinä on se kuntouttava elementti mukana minä olen todella huolissani näiden hallitusten esitysten seurauksista sillä minä näen kyllä ihan selvästi että me olemme ottamassa askelia taaksepäin vähentämällä henkilökuntaa ja heikentämällä osaamisvaatimuksia

arvoisa puhemies on helppo yhtyä tuohon edelliseen puheenvuoroon pidän erittäin harmillisena sitä että ministerit eivät ole vaivautuneet paikalle kuuntelemaan tätä keskustelua joka ainakin minun mielestäni on on ollut hyvin asiantuntevaa ja on ollut ilo kuunnella näiden edeltävien edustajien edustajien puheenvuoroja selvästi puhuvat asiasta jonka itse tuntevat mikä tässä salissa nyt ei ole ihan tavanomaista joka asian kohdalla ministeri rehula sanoi eräällä suullisella kyselytunnilla että nämä vanhustenhoidon leikkaukset eivät tule heikentämään mitenkään vanhustenhoidon laatua ja että edelleen voidaan ylläpitää osaamistasoa muun muassa lausuman vuoksi olisi ollut erittäin tarpeellista että hän olisi osallistunut tähän keskusteluun tässä oltaisiin voitu esittää täsmäkysymyksiä hänelle kuinkas hallitus nyt sitten aikoo turvata sen että kunnissa on jatkossakin se osaaminen osaaminen jonka

koulutettu henkilöstö on on kuntiin turvannut olen kyllä samaa mieltä edustaja haataisen kanssa siitä että kun toteutetaan tämä kunta ja sote uudistus niin olisi erittäin tarpeellista pitää kiinni tästä kymmenennestä pykälästä jossa nimenomaan käydään läpi se osaaminen jonka kussakin maakunnassa olisi jatkossakin oltava pidän kyllä erittäin valitettavana sitä että hallitus nyt on päättänyt aloittaa nämä norminpurkutalkoot täältä kaikkein heikoimmista ja nimenomaan sitä yhteiskuntapoliittista asiaa mikä tässä tapahtuu minusta on hyvin valitettavaa että samaan aikaan kun puretaan laitosasumista ja palveluasumista

vanhuksia entistä enemmän kotiin hoidettaviksi ja nostetaan omaishoidon määrärahoja mikä siis tarkoittaa sitä että naiset jotka nytkin vastaavat yli yhdeksänkymmentä

tulen ihan mielelläni

jos vaikutusarvioinnit olisi tehty niin nähtäisiin aivan hyvin se että että tällä esityksellä tullaan heikentämään naisten työllisyyden edellytyksiä naisten työllisyysastetta ja myös yhteiskunnan verotuloja koska tässähän käy nyt niin että kun säästetään vanhustenhoidosta ja lisätään samaan aikaan vanhusten kotihoitoa ohjataan puolisoita omaishoitajiksi niin se tarkoittaa sitä että naisten työssäkäynnin edellytykset heikkenevät ja se ei ole yhteiskunnan kokonaistalouden kannalta millään lailla järkevää eikä se ole millään lailla oikeudenmukaista vielä jos katsoo tästä sukupuolinäkökulmasta niin kun heikennetään

henkilöstön koulutusvaatimuksia niin se tarkoittaa myöskin sitä että että samalla sitten pienennetään niiden naisihmisten palkkoja jotka siellä hoitavat edelleen näitä vanhuksia

jokaisella hoitajalla on entistä enemmän työtä

herää kysymys mikä on henkilöstön jaksaminen sitten tulevaisuudessa elikkä kyllä tässä ollaan tekemässä isoa yhteiskuntapoliittista valintaa ja olisin suonut että ministeri olisi ollut paikalla vastaamassa millä tavalla perusteltua tämä nyt on ja ja millä millä tavalla perusteltua on on sekin että hallitus ei tosiaan esimerkiksi työllisyysvaikutusten arviointeja näihin esityksiinsä liitä vihreä eduskuntaryhmä ei ei tule tätä tätä säästölakiesitystä hyväksymään me emme pidä tätä tätä oikeudenmukaisena emmekä myöskään järkevänä haluan sen vielä lisätä että en myöskään pidä uskottavana sitä että että tällä säästöllä itse asiassa saataisiin myöskään niitä niitä säästöjä joita tällä tavoitellaan koska kun väestö ikääntyy entistä enemmän ja ja on entistä heikkokuntoisempaa niin silloin se tarkoittaa sitä että myös henkilöstöltä tarvitaan enemmän ja monipuolisempaa osaamista esimerkiksi nyt on jo todettu että meillä ei ole riittävästi osaamista esimerkiksi

muistisairauksien suhteen eikä sitten paljon sairastavien hoitoa koskevaa osaamista sillä henkilöstöllä joka meillä nyt on tämä osaamistason lasku ei ei tilannetta millään tavalla paranna voi tulla hoitovirheitä ja ja ne aina maksavat on hyvin valitettavaa että meillä on suomessa nyt ensimmäistä kertaa varmaan itsenäistymisen jälkeen semmoinen hallitus jonka tietoisena tavoitteena tuntuu olevan kansan koulutustason laskeminen ja jotenkin ikään kuin kuvitellaan että että tällä tavalla sitten saataisiin saataisiin yhteiskuntana säästöjä ja suomi nousuun ei valitettavasti tule tapahtumaan
arvoisa herra puhemies arvostan sitä osaamista mitä täällä salissa geriatriasta on mutta haluaisin ihan omaisen näkökulman vielä nostaa tähän esille minulla on on kahdeksankymmentäyhdeksän vuotias äitini palveluasunnossa ja on kokenut monet vaiheet ennen kuin hän on nyt jo erittäin heikossa kunnossa pohdin sitä kun täällä tehtiin vanhushoiva niin mystiseksi asiaksi ja todettiin että vain erittäin koulutetut henkilöt voisivat tehdä sitä ja joka ainut hetki on kuntouttava hetki rohkenen sanoa että minusta myös ne hetket ovat erittäin tärkeitä kun joku napsauttaa äidin lempiohjelman radiosta päälle tai tai lukee jotain kirjaa tai lauletaan yhdessä vaikkapa niitten vapaaehtoisten työ jotka kivijärvellä sankoin joukoin osallistuvat palveluasunnon virkistystyöhön kuljettavat ikäihmisiä ulos niin että joka ainut vanhus joka haluaa pääsee käymään ulkona minusta on on tärkeää että sitä osaamista on mutta en allekirjoita ihan samoin tätä että että kaikki se tekeminen mitä turvallisuuden ja hyvinvoinnin hyväksi tehdään olisi erittäin korkeaa koulutusta vaativaa minusta on tärkeää läheisyys

ihan tähän loppuun että olen edustaja kalmarin kanssa samaa mieltä elikkä meidän omaisten rooli on ihan äärettömän tärkeä vanhuspalveluissa ja ja liian usein me kuulemme siitä siitä että meidän vanhukset ovat jääneet yksin niihin palveluyksikköihin sen takia että omaiset asuvat eri paikkakunnilla ja näiden omaisten mahdollisuus

aiheutuvia lisäleikkauksia emmekä me voi ajatella että ne lisäleikkaukset jotka tehdään korvattaisiin omaisilla tai sitten piristäjillä ja vapaaehtoistyöntekijöillä

arvoisa puhemies haluan vielä edustaja kalmarille sanoa että kenties ilmaisin väärin mitä kuntouttava hoitotyö on kuntouttava hoitotyö on arjessa elämistä arjen asioiden yhdessä tekemistä se tarkoittaa sitä että joka päivä kävellään joka päivä seurustellaan joka päivä ollaan yhdessä mutta jos muistisairas ihminen ei esimerkiksi päivittäin pääse kävelemään ja on pari päivää tämmöistä että hän vain istuu tuolissa niin voi olla että kolmantena hän ei kykene enää kävelemään tai jos muistisairaan kanssa ei seurustella jos ei olla yhdessä niin hänen vuorovaikutustaitonsa hyvin äkkiä katoavat hän unohtaa miten toimitaan arjessa tähän yhdessä olemiseen kohtaamiseen arjen asioiden yhdessä tekemiseen tarvitaan osaavaa henkilökuntaa niin että se kohtaaminen on sellaista että molemmilla on hyvä olla tähän tarvitaan koko ajan riittävää henkilökuntaa jotta pystytään ne tilanteet hoitamaan sillä tavalla että että lähdetään yhdessä vessaan ja ja tehdään yhdessä asioita heti jos ruvetaan tekemään puolesta niin kuin kouluttamaton henkilökunta usein lähtee tekemään puolesta hyvää hyvyyttään silloin me menetämme paljon siinä siinä arjen olemisessa ja arjen kohtaamisessa

arvoisa herra puhemies ensin tartun tähän mikä edellisessä puheenvuorossa nousi tästä puolesta tekemisestä se on tosi iso asia työyhteisössä jossa erinäisistä syistä johtuen hoitaja joko kampaa hiukset tai tekee jotakin toimenpidettä joskus myös kiireen takia mutta se ei välttämättä riipu siitä etteikö

työntekijällä olisi tietoa kuinka tulisi toimia ja kuten tuossa äskeisessä puheenvuorossani nostin esille tämän esimiestyön merkityksen niin nämä ovat juuri niitä asioita mitä tulisi työyhteisössä linjata ja muistaa että että emme tee puolesta vaan aina se kuntouttava työote on siinä mukana ja

ja muita että tälläkin saralla tekisimme niitten hyvien käytäntöjen levittämistyötä elikkä missä on nähty että osataan oikealla tavalla ottaa vapaaehtoiset ja omaiset paremmin mukaan se se myös sallittaisiin ja sitten tuosta toimintakyvyn laskemisesta vuodelevon aikana tutkimusten mukaan noin kolme viiva viisi prosenttia vanhuksen lihasmassasta häviää vuorokauden vuodelevossa ja olipa muistisairas taikka muutoin muutoin ihminen vuodelevossa niin se mekanismi on aivan sama tämä on todella tärkeää meille kaikille kun flunssakausi on pahimmillaan niin jokainen ihminen joka kynnelle kykenee pois vuoteesta tekemään edes ne pikkupesut veskiin se liike on parasta hoitoa

arvoisa puhemies kiitos edustaja heikkiselle erittäin hyvästä puheenvuorosta minä olen täysin samaa mieltä mutta yhteen sanaan haluan puuttua nykyisin ei mielellään puhuta viriketoiminnasta vaan harrastamisesta ja yhdessä tekemisestä koska minä en ainakaan halua olla sitten ikääntyneenä viriketoimintaryhmässä vaan minä haluan harrastaa ja minä haluan tehdä mukavia arjen asioita eli sanoillakin on merkitystä

nyt puhutaan tärkeistä asioista ja jo ihan sen takia on hyvä pyytää seuraava puheenvuoro ei varmaan ole väliä sillä onko se viriketoimintaa vai harrastetoimintaa kunhan se on niitä asioita jotka tuovat vanhukselle siihen päivään sisältöä minä voin vaikka tykätä pilistystoiminnasta jos minun omat tekohampaani ovat unohtuneet vesilasiin aamulla kunhan siinä päivässä on iloa ja sitä saavat tuoda niin koulutettu henkilökunta vapaaehtoiset kuin omaiset yhteisöllisesti vastataan siitä että ikäihmisillä on niissä paikoissa missä he he asuvat olla ja päivissä on sisältöä se on varmasti tässä salissa vielä tähän aikaan illalla olevien ihmisten yhteinen tavoite että hoivassa löydetään myös ne ulottuvuudet jotka eivät ole sitä medikalisaatioon vievää vaan sitä että siihen päivään tulee elämää ja se perusajatus on että ihmisillä jotka ovat vanhuksen lähellä olipa se vapaaehtoistyötä ammatin puolesta tai sukulaissuhteen ystävyyssuhteen pohjalta se asenne ratkaisee on halu olla lähellä lähellä uskallusta olla lähellä kohdata se vanhuus kohdata jopa se lähenevä kuolema sitä ihmisyyttä mitataan niissä ihmissuhteissa kun ollaan ikäihmisen lähellä niin kuin kaikessa muussakin

arvoisa herra puhemies halusin pyytää puheenvuoron sen takia koska istun ympäristölautakunnassa pohjoisessa keski suomessa ja ja siellä on juuri tänä iltana kokous jossa edellisen hallituksen maksutaksalain ja ja tupakkalain uudistusten perusteella korotetaan valvontamaksuja tupakan vähittäismyyntipisteissä siten että kun tällä hetkellä valvontamaksu on viisikymmentäkahdeksan euroa yhdestä viiva kolmesta myyntipisteestä per vuosi niin maksut joutuvat korotettavaksi viidestäsadasta eurosta ylöspäin ja tämä tulee olemaan yleinen käytäntö no esittelytekstissä todettiin että että tästä täytyy tiedottaa sen takia että näitä myyntipisteitä ehditään sitten ajaa alas ja näin arvellaan tapahtuvankin että tupakan myynti nyt sitten tulee vähenemään huomattavasti todettiin että ehkä se sitten on positiivinen asia että sitä tupakkaa ei ei niin useasta pisteestä saa mutta kysyisin nyt kun kun tässä lakiuudistuksessa on tämmöinen kohta yhden piste kolmen valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma että mihin suuntaan tämä nyt käsillä oleva lakiuudistus tätä valvontaa vie osaisiko joku sosiaali ja terveysvaliokunnasta kertoa tästä enemmän heikentääkö se vielä paikallista myyntiä vai vai

savuttomien tupakkatuotteiden myynnin ja maahantuonnin kiellot rajataan koskemaan purutupakkaa nenänuuskaa ja suussa käytettäväksi suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa jotta tupakkalaki vastaa eu komission tekemää päätöstä tähän esitykseen liittyy yksi huolenaihe elikkä se että suomessa saattaa nyt sitten tulla myyntiin uudentyyppisiä innovatiivisia tupakkatuotteita jotka ovat omiaan vetoamaan erityisesti lapsiin ja ja nuoriin ja tämä on sellainen seikka johon on tärkeää sitten valiokuntakäsittelyssä paneutua ja miettiä

alkaisi näitä tuotteita käyttämään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeskymmenestoinen asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kymmenen nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies sekä lukuisa muu yleisö maa ja metsätalousvaliokunta kuten myös hallitus on kiinnittänyt huomiota siihen että maatalouden taloudellinen tilanne on tällä hetkellä todella heikko maatalousmarkkinoilla on tapahtunut odottamattomia markkinahäiriöitä joiden seurauksena tuottajahinnat ovat laskeneet merkittävästi erityisen voimakas vaikutus on on ollut venäjän kaksituhattaneljätoista asettamalla elintarvikkeiden tuontikiellolla myös se että maaliskuussa kaksituhattaviisitoista eussa luovuttiin maitokiintiöistä on sotkenut maitomarkkinoita ja aiheuttanut ylituotanto ja häiriötilanteen koko eun alueella

kaksituhattaneljätoista helmikuusta maidon tuottajahinta on laskenut kuusitoista prosenttia helmikuuhun kaksituhattakuusitoista mennessä sianlihan tuottajahinta on laskenut viisitoista prosenttia broilerin yksitoista prosenttia leipävehnän kahdeksan prosenttia ja naudanlihan seitsemän pilkku viisi prosenttia samaan aikaan tuotantopanosten nousu on jatkunut muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tämä on johtanut siihen että maksuvalmius sellaisillakin tiloilla joilla itse tuotannon normaalisti pitäisi olla kannattavaa on on häiriintynyt ja tilat ovat jopa konkurssiuhan alla siksi on erittäin tärkeää että tartuimme nyt toimeen ja toteutimme niitä hallitusohjelman linjauksia joilla tästä kriisistä päästään yli tässä hallituksen esityksessä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki maatiloille vuosina kaksituhattakuusitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista myönnettävistä valtiontakauksista valtiontakaukset myönnettäisiin pankkien antamille maksuvalmiuslainoille ja rahoitettaisiin maatilatalouden kehittämisrahastosta lisäksi muutetaan kahta lakia niin että pystymme saamaan korkotukilainojen ja lyhennysten maksuun lykkäysvuosia erityisen tärkeää on havaita se että kun nämä valtionlainojen lyhennykset tulevat maksuun nyt tämän kuun lopussa jo näihin on mahdollista tätä lykkäystä hakea näin tulemme säästymään monilta erittäin vakavilta tilanteilta jopa konkurssiuhilta maatiloilla ja pääsemme tämän vaikean ylimenokauden yli nyt sinänsä on jo vähän valoa näkyvissä tuottajahinnat ovat kääntyneet hienoiseen nousuun ja ylituotantotilannetta monelta osin on saatu purettua hienoa on myöskin se että meidän vientiponnistelumme kantavat ja esimerkiksi sianlihan vienti kiinaan on alkamassa samoin kauran vienti ja maitotuotteitahan sinne kiinaan jo on vietykin pienenpientä elpymistä myös muilla markkinoilla on on havaittavissa ja uskon että koska maapallon väestö kasvaa huimaa vauhtia ja

on arvioitu että

täytyy tuplata maataloustuotanto koko maailmassa jotta tähän haasteeseen pystytään vastamaan niin ei voi olla kovin pitkissä kantimissa se että että kun väkimäärä kasvaa niin nämä tuottajahinnat matelevat näin matalalla sinänsä kaikki ne toimet mitkä edesauttavat tämän markkinahinnan kohtuullisemmaksi määräytymistä myöskin sinne tuottajaportaaseen

ovat myös erittäin toivottavia ja tervetulleita näihin on myös tartuttu

arvoisa puhemies

seurauksena tuottajahinnat ovat laskeneet merkittävästi ja maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt monella tilalla on vaikeuksia selviytyä normaalista toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja velkojen lyhennyksistä pankeilla ei aina ole ollut ymmärrystä maanviljelijöitä kohtaan tällä hetkellä en tiedä yhtään maatalousmyönteistä pankkia pankkien linja onkin kiristynyt huomattavasti viime vuosina suurimmat maksuvalmiusongelmat ovat korostuneet etenkin nuorilla maatalousyrittäjillä jotka ovat tehneet suuria investointeja tiloillaan joiden velkataakka on suuri ja jotka eivät ole ehtineet varautua nopeisiin ja monesti odottamattomiin hinnanmuutoksiin tämä arvokas joukko on kuitenkin se joka tulevaisuudessakin mahdollistaa meille kaikille puhtaan suomalaisen ruuan heidän työpanostaan ei voi liikaa korostaa esityksen mukaisen valtiontakausjärjestelmän kriteerien tulee olla helposti ymmärrettäviä ja mahdollisimman yksinkertaisia takauksen hakijoiden ja viranomaisten hallinnollisen taakan välttämiseksi ei ole viime aikoina ollut pidän tärkeänä kuten maa ja metsätalousvaliokuntakin että takaus voidaan myöntää myös turkistuottajalle suomessa tarhataan turkiksia erittäin eettisesti ja voidaankin sanoa että harva pitää edes koirastaan yhtä hyvää huolta kuin turkistuottajat ketuista ja minkeistään suomen turkiseläintarhoilla tuotettiin esimerkiksi viime vuonna noin yksi pilkku yhdeksän miljoonaa minkinnahkaa ja hieman yli kaksi miljoonaa ketun ja suomensupinnahkaa mielestäni suomessa olisi mahdollisuus moninkertaistaa turkisten tuottaminen koska se on myös turkistuottajalle taloudellisesti kannattavaa keskimäärin turkishuutokaupassa maksetaan ketunnahasta noin sataneljäkymmentäviisi euroa kappale ja minkinnahasta neljäkymmentä euroa kappale arvoisa puhemies ihan faktatietona tähän lopuksi että suomi on maailman viidenneksi suurin tuottajamaa minkin ja toiseksi suurin ketunnahkojen osalta ja turkisala työllistää suomessa suoraan noin viisituhatta ihmistä joten ei voida sanoa että kyseessä olisi ihan mitätön ala jota tämä valtiontakausjärjestelmäkin nyt koskee pidän erittäin tärkeänä että järjestelmä koskee myös turkistuotantoa tavanomaisen maataloustuotannon lisäksi on myös tärkeää huomata että tätä lakiehdotusta on tarkoitus soveltaa lainoihin jotka on myönnetty ennen ehdotettujen lainmuutosten voimaantuloa pidän esitystä erittäin hyvänä koska se osaltaan helpottaa suomalaisen maataloustuottajan maatalouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuneita tilapäisiä taloudellisia vaikeuksia maatiloilla

arvoisa herra puhemies vielä jatkan tähän erinomaiseen puheenvuoroon siitä tärkeästä seikasta että tämä lainsäädäntö koskee myös turkistarhoja se oli todella tärkeää ja selvennän että takauksen kohteena olevan lainan enimmäismäärä on kolmekymmentä prosenttia maatalousyrittäjän kahden edellisvuoden myyntitulojen ja maataloustukien yhteenlasketusta keskiarvosta kuitenkin enintään satakymmentätuhatta euroa ja vähintään kolmekymmentätuhatta euroa

ja investoineet

sillä he tuottavat meidän lapsillemmekin tulevaisuudessa